valtioneuvoston vaihdosta koskeva tasavallan presidentin kymmenes kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista päivätty avoin kirje on jaettu edustajille ja otetaan pöytäkirjaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

seitsemäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

huomenna asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä tulen tekemään pöydälle jaetun pykälämuutosehdotuksen

meidän tulkintamme mukaan tässä kavennetaan hallintoneuvoston valtaa suhteessa hallitukseen

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia

lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

puhemies tähän hallituksen esitykseen sisältyvän mietinnön vastalauseen yksi mukaisesti ehdotamme että tämä ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana mietinnön mukaisesti toiseen lakiehdotukseen tehtiinkin ensimmäisessä käsittelyssä jo vastaavat pykälämuutosehdotukset edelleen esitän että tämä kolmas lakiehdotus hylätään tämä kolmas lakiehdotus koski siis ulkomailta suomeen muuttavien avainhenkilöitten asemaa näin se lyhyesti

arvoisa herra puhemies

työllisyyspolitiikalle asetettuja tavoitteita kansainvälistä kilpailukykyä ja koko suomen elinvoimaisuutta hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostamista seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme loppuun mennessä tämä on edellytys hallituksen tavoitteen toteutumiselle julkisen talouden tasapainosta hallituksen toteuttama veropolitiikka on kuitenkin perustavanlaatuisessa ristiriidassa hallituksen omien tavoitteiden kanssa ansiotuloverotuksen kiristäminen ja kotitalousvähennyksen poistaminen nostavat työhön kohdistuvaa verokiilaa ja tekevät työn teettämisestä sekä työn vastaanottamisesta nykyistä kannattamattomampaa puhemies suomalaisten ansiotulojen verotus kiristyy edellisellä vaalikaudella huolehdittiin siitä ettei kenenkään ansiotuloverotus kiristynyt kireä työn verotus vähentää halukkuutta työn tekemiseen teettämiseen ja itsensä kehittämiseen hyvinvointi syntyy vain työstä jos työtä verotetaan kireästi myös hyvinvointia syntyy vähemmän tämän vuoksi edellinen hallitus kevensi työn verotusta yhteensä yhdellä pilkku neljällä miljardilla eurolla korkea työn verotus on haitallista kaikissa tuloluokissa pienillä tuloilla se vähentää kannustimia ottaa työtä vastaan keskituloisilla työnteosta rankaiseminen korkealla ja nopeasti kiristyvällä verotuksella vähentää kannustimia kehittää omaa osaamistaan tai tavoitella vastuullisempia työtehtäviä suomi verottaa poikkeuksellisen tiukasti tärkeintä kilpailukykytekijäänsä eli osaamista verotamme kansainvälisesti vertaillen kireästi huippuosaajia ja asiantuntijoita viime vuosina korkeasti koulutettujen nettomuutto pois suomesta on kiihtynyt huolestuttavasti saksassa on väestömäärään suhteutettuna kaksinkertaisesti johtaja ja asiantuntijatason työpaikkoja suomeen verrattuna tämä väestönosa ja heidän työpaikkansa kilpailevat kansainvälisillä markkinoilla työpaikkojen sijoittumiseen vaikuttaa keskeisesti verotaso arvoisa puhemies hallitus tekee asiantuntijoiden osalta ristiriitaista politiikkaa se nostaa korkean lisäarvon työhön kohdistuvaa verotusta ihmisille jotka nyt työskentelevät suomessa samalla se laskee ulkomaalaisten asiantuntijoiden verotusta ymmärtäen että kansainvälisen tason huippuosaajia on vaikea houkutella suomeen yleisillä työhön kohdistuvilla veroasteilla on aivan keskeistä pitää suomi kilpailukykyisenä myös muualta tuleville ihmisille siksi ulkomaisten avainhenkilöiden kohtuullista verotusta on helppo tukea saman kannustavuuden tulisi kuitenkin päteä myös kotimaiseen työvoimaan suomessa on voitava tehdä ja teettää monenlaista korkean tuottavuuden työtä nyt suomalainen huippuosaaja voi joutua maksamaan yli kaksikymmentäkaksi prosenttiyksikköä korkeampaa veroa kuin ulkomainen huippuosaaja arvoisa puhemies nykyinen hallitus tai no tämä edeltävä hallitus on heti ensi töikseen ensimmäisessä budjetissaan poikkeamassa edellisen hallituksen tarkoitan nyt sitä sipilän hallitusta veropolitiikan keskeisistä työn verotus on kiristymässä ensi vuonna kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla koska hallitus ei ole kompensoimassa palkansaajille veroluonteisten maksujen kiristymistä veronmaksajain keskusliiton arvion mukaan keskituloisen kolmetuhattaneljäsataaviisikymmentäkaksi euroa kuukaudessa ansaitsevan veroprosentti kiristyy noin nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä vuonna kaksituhattakaksikymmentä tämä tarkoittaa keskituloiselle kahden palkansaajan perheelle reilun kolmensadan euron menetystä vuosittain on positiivista että hallitus esittää ensi vuodeksi pienituloisille kahdensadan miljoonan euron kevennystä ansiotuloverotukseen tästä huolimatta verotus kiristyy hieman myös matalilla palkkatasoilla esitetty veronkevennys on siis riittämätön kompensoimaan maksujen muutoksista aiheutuvat palkkaverotuksen kiristymiset ensi vuonna kaiken päälle hallitus on myös kiristämässä välillisiä veroja ja yritysten kustannuksia nostetaan kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron polttoaineverojen kiristyksellä jota ei kompensoida yrityksille tai keskituloisille muussa verotuksessa haittaverojen reilun kiristämisen vastapainoksi tarvittaisiin vastaavasti ansiotuloveron tuntuva kevennys arvoisa puhemies kokoomus esittää omassa vaihtoehtobudjetissaan yhteensä miljardin euron ansiotuloverotuksen kevennystä ensi vuodelle kaikille palkansaajille sekä eläkeläisille kokoomus edellyttää hallituksen vähintään huolehtivan siitä ettei kenenkään palkansaajan verotus kiristy vaalikauden aikana arvoisa puhemies kotitalousvähennyksen heikennys on huonoa työllisyys perhe ja senioripolitiikkaa kotitalousvähennyksellä tuetaan työllisyyttä ja torjutaan harmaata taloutta vähennys on myös tärkeä tuki erityisesti lapsiperheille ja ikääntyneille arkea helpottavien palveluiden hankintaan vähennys alentaa kynnystä teettää kotitöitä ja korjauksia ulkopuolisilla ammattilaisilla sekä ehkäisee harmaata taloutta hallitus esittää vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvion yhteydessä kotitalousvähennyksen leikkausta enimmäismäärää ehdotetaan alennettavaksi kahdestatuhannestaneljästäsadasta eurosta kahteentuhanteenkahteensataanviiteenkymmeneen euroon samoin vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista ehdotetaan alennettavaksi työkorvausten osalta viidestäkymmenestä prosentista neljäänkymmeneen prosenttiin ja palkkojen osalta kahdestakymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin hallitus tavoittelee korkeampaa työllisyysastetta ja harmaan talouden tehokasta torjuntaa hallituksen päätös heikentää kotitalousvähennystä on vastoin kumpaakin päämäärää kotitalousvähennyksen heikennys nostaa remontti ja kotipalveluiden hintaa ja laskee palveluiden kysyntää tämä vähentää palvelualojen työllisyyttä ja kasvattaa riskiä harmaan harmaan talouden lisääntymiseen kokoomus esittää että hallitus luopuu kotitalousvähennyksen heikennyksestä kokoomus esittää vaihtoehtobudjetissaan yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaille parannettua kotitalousvähennystä tämä tukisi ikääntyneiden asumista kotona säästäisi hoivamenoissa sekä lisäisi kotipalvelualan työllisyyttä kokoomus ehdottaa että yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden osalta kotitalouspalvelutyön verovähennysoikeutta kasvatettaisiin seitsemäänkymmeneen prosenttiin sadan euron omavastuu poistuisi sekä palvelujen ostoon annettaisiin enintään tuhatkaksisataa euroa vuodessa tukea niille joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen

a pykälässä tarkoitetun kotitalousvähennyksen uudistamisesta yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden osalta siten että kotitalouspalvelutyön verovähennysoikeutta kasvatettaisiin seitsemäänkymmeneen prosenttiin sadan euron omavastuu poistuisi sekä palvelujen ostoon annettaisiin enintään tuhatkaksisataa euroa vuodessa tukea niille joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen

herra puhemies tässä on kysymys toisesta käsittelystä tuossa viime viikolla kun kävimme ensimmäisen käsittelyn varsin perusteellisesti käsittelimme verotusta siinä enkä lähde kertaamaan kertaamaan niitä keskusteluja tässä mutta totean vain että tämä hallituksen esitys keventää verotusta tämä keventää verotusta kaikissa

erittäin hyvä koska kuitenkin tarvitaan myös sitä että parempituloiset omalta osaltaan kortensa kekoon kantavat ja yhteisien yhteisien palveluiden rahoitukseen osallistuvat puhemies tässähän siis nämä indeksitarkistukset vähentävät verotuloja liki viidelläsadalla miljoonalla sen lisäksi tehdään veronkevennyksiä kahdensadan miljoonan edestä ja on tärkeää että ne painottuvat pienituloisiin palkansaajiin eläkkeensaajiin ja etuuksien saajiin sillä tavalla tämä on

vuosina kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattakahdeksantoista säädetyillä laeilla ja niiden lakien mukaan tässä nyt mennään ja tässähän on kysymys sitten näistä kuulluista kiky asioista joista myös viimeksi kertasimme että niinhän siinä kävi että tämä kiky sinänsä syntyi pakkolakiuhkailun seurauksena siten että nämä rakenteet mitkä tässä nyt edellisen hallituksen toimenpiteiden johdosta mutta sinänsä tämä esitys mistä tänään puhutaan keventää verotusta ja on hyvin tärkeää että että tämänkin kautta pienituloisten ihmisten ja ja palkansaajien

saajien verotaakka helpottuu
arvoisa puhemies kannatan edustaja vähämäen tekemää esitystä kolmannen lakiehdotuksen hylkäämisestä me perussuomalaiset pidämme erikoisena sitä että tämän hallituksen esityksen toteutuessa ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverotus laskisi kolmestakymmenestäviidestä prosentista kolmeenkymmeneenkahteen prosenttiin samalla kun monilla tavallisilla monilla tavallisilla suomalaisilla palkansaajilla käteenjäävät tulot pikemminkin laskevat veroluonteisten maksujen nousun myötä kuten täällä edellä todettiin tämä suunta johon kotitalouksien ostovoima on menossa on kestämätön arvoisa puhemies perussuomalaiset esittivät asian ensimmäisessä käsittelyssä viime viikolla muun muassa sadan miljoonan euron veronkevennystä tavallisille suomalaisille palkansaajille samoin esitimme tämän palkkatulojen ansiotulojen verotuksen sadan miljoonan kevennyksen lisäksi viidenkymmenen miljoonan euron kohdennusta eläkeläisten veronkevennyksiin olemme esittäneet myös kotitalousvähennyksen yhdeksänkymmenenkahden miljoonan euron leikkausten peruuttamista ja tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista lainsäädäntöön valitettavasti nämä hyvät esityksemme kaatuivat viime viikon äänestyksissä arvoisa puhemies
sipilän hallituskaudella huolehdittiin siitä ettei kenenkään ansiotuloverotus kiristynyt kireä työn verotus vähentää halukkuutta työn tekemiseen sen teettämiseen ja myöskin kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen nykyinen hallitus on heti ensimmäisessä budjetissa poikkeamassa edellisen hallituksen siis sipilän hallituksen veropolitiikan keskeisestä periaatteesta työn verotus on kiristymässä ensi vuonna kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla koska hallitus ei ole kompensoimassa palkansaajille veroluonteisten maksujen kiristymistä tämän kaiken lisäksi hallitus on kiristämässä välillisiä veroja työssä käyvien ja yritysten kustannuksia nostetaan polttoaineveron kiristyksellä jota ei kompensoida yrityksille tai keskituloisille muussa verotuksessa haittaverojen reilun kiristämisen vastapainoksi tarvittaisiin vastaavasti ansiotuloveron

kokoomus esittääkin omassa vaihtoehtobudjetissaan yhteensä miljardin euron ansiotuloverotuksen kevennystä ensi vuodelle kaikille palkansaajille ja eläkeläisille kokoomus edellyttää hallituksen vähintään huolehtivan siitä ettei kenenkään palkansaajan verotus kiristy vaalikauden aikana sitä valitettavasti nykyisen hallituksen näköpiirissä ei ole kannatankin lämpimästi edustaja auton tekemiä lausumaehdotuksia

arvoisa herra puhemies täällä on puhuttu siitä että verotus ei kiristy mutta tietysti täytyy ajatella sitä mitä kokonaisverotukseen laskee itse lasken siihen myös kulutusverot ja välilliset verot jos ajattelen esimerkiksi polttoaineen tankkausta niin tietääkseni se on kalliimpaa jatkossa elikkä se hinta nousee ja samaten kotitalousvähennystä saa käyttää heikommin jos edustaja viitanen malttaisi kuunnella niin mietin sitä esimerkiksi kuinka hyvä työllistävä vaikutus olisi kotitalousvähennyksen laajentamisella hallitus on perustellut sitä sillä että kaikki pienituloiset eivät sitä saa ja se on hyvä kehittämiskohde mutta miksi sitä pitää viedä muiltakin pois se ei ehkä ole ihan järkevä perustelu perussuomalaiset ovat esittäneet esimerkiksi että sitä voisi laajentaa kauppa apuun jos ajatellaan palvelualojen työllisyyttä

jos ajatellaan kotipalveluita kauppa apua siivousapua tämäntyyppisiä niin pienet yrittäjät yksinyrittäjät ehkä työllistyisivät helposti ja tämä olisi työllisyystoimi joita tietysti hallitukselta enemmänkin vielä edelleenkin odotamme niitä odotellessa tämä omaishoitajien verovapaus olisi valtavan hyvä tuossa katsoin tuota että omaishoitajan palkkiot ovat noin neljästäsadasta vajaaseen tuhanteen ja jos ajatellaan että se korkeampi

ensimmäisessä ja toisessa luokassa niin se annetaan vain sairaala ja laitoshoidon sijaan jos mietitään mitä laitoshoito maksaisi jos keskimäärin vaikka kaksisataa euroa kuukaudessa kunnalle maksaisi laitoshoito niin se olisi kuudentuhannen luokkaa mitä se kunnalle maksaa minkä työn omaishoitaja tekee tämäkin idea olisi ollut helposti otettavissa käyttöön mutta valitettavasti nyt tätä perussuomalaisten hyvää ideaa jota me olemme pitkään ajaneet ei haluttu muistaa puhutaan kauniisti omaishoitajista ja ja hoitajista yleensäkin ja arvostetaan heitä juhlapuheissa mutta hoitajamitoitus hoitokodeissa odottaa edelleen rahoitustaan ja kotihoito on nyt unohtumassa unohtumassa jos ajatellaan että kotihoitoon liittyvät myös omaishoitajat sopimushoitajia on suomessa lähes viisikymmentätuhatta viime vuoden tilaston mukaan heidät heidät on unohdettu tämä kotitalousvähennyksen heikennys on todella merkittävä heikennys ja on arvioitu että se lisää myös harmaata taloutta eli en oikein nyt tiedä mikä hallituksen linja on perussuomalaisillahan on selkeä linja siinä mielessä että me olisimme lisänneet henkilöiden ostovoimaa seitsemälläsadalla miljoonalla eurolla ja ja leikanneet näitä niistä niistä maan ulkopuolisiin tulonsiirtoihin menevistä asioista joita me emme priorisoi valitettavasti nyt aikani loppuu

arvoisa puhemies täytyy nyt kuitenkin vielä muistuttaa siitä vaikka haavat ovat syviä ja ikäviä mitä kikyllä tähän maahan aikaan on saatu uskallan tulkita että tämänkin hetken työtaistelutilanne paljolti johtuu siitä että niin sanotusti venäläistä rulettia työmiehen ohimolla pelatessa pakotettiin palkansaajajärjestöt hyväksymään kiky sopimukset ja sitä kautta työtuntien ja vuosityöajan pidentäminen josta myös teollisuusliitto teki vain määräaikaisen sopimuksen ja nyt kun se ollaan purkamassa niin ollaan vielä vaatimassa lisää ja sen varjolla matalia palkankorotuksia mitkä eivät turvaa ostovoimaa siltä osin voidaan ajatella veroluonteiset maksut ovat nyt osaltaan nostamassa verotusta mutta sitä ei nyt juuri tässä esityksessä ole mukana vaan kyllä tällä esityksellä ollaan alentamassa verotusta ja jos nyt oikein olen asioita ymmärtänyt niin vmn laskelmien mukaan nimenomaan alennetaan mikä kohdistuu nimenomaisesti pieni ja

verotukseen niin se linja on oikea tässä hallituksessa joka nyt alkaa uudelleen ja jonka hallitusohjelmassakin nämä hyvät esitykset ovat mukana ja joka niitä edistää suunta on oikea me olemme madaltamassa verotusta ja nimenomaan sinne missä sen vaikutus on keskeinen eli pienitulosten osalta

niin edelleen täytyy nyt muistuttaa vielä että sillä kaudella valtiovarainministerinä oli kansanedustaja orpo näitä asioita vietiin eteenpäin ja tämäkään hallitus ei pysty kaikkia sukkia jotka rikki kulutettiin edellisten hallitusten aikana korjaamaan ja parsimaan lankaa ei ole ollut vielä riittävästi kaiken korjaamiseen mutta uskon että kun pääministeri marin saa hallituksen oikein ryhdikkääseen työhön niin jo seuraavissa budjeteissa ja talousarvioissa voidaan nähdä että tämä hallitus tulee viemään suomea ja sen

arvoisa puhemies täällähän on tapana keskustella samat asiat muutamia kertoja ja tästäkin on jo puhuttu mistä tänään on puhuttu tämän hallituksen esityksen mukaan työn verotus ei kiristy muutokset jotka siihen suuntaan käyvät periytyvät kilpailukykysopimuksesta meidän viennillemme ja taloudellemme erittäin tärkeästä kilpailukykysopimuksesta jota kokoomus oli hyväksymässä ja jonka myös työmarkkinajärjestöt hyväksyivät ja nämä vaikutukset ulottuvat pitkälle kun nyt edelleen ensi vuonnakin työttömyys ja eläkevakuutusmaksuja siirtyy työnantajalta työntekijälle ja ja sitten myöskin päättyy tämä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun määräaikainen alennus mutta kuten sanottu niin tämän hallituksen esitys ei kiristä työn verotusta ja sitten näistä muista asioista voisi todeta että vähän surullista kun oppositiolla ei kovin paljon ole moitittavaa noita liikennepolttoaineiden valmisteverojahan kutakuinkin kaikki hallitukset ovat korottaneet se on ainakin sillä tavalla käyttökelpoinen verotusmuoto että se jakaantuu varsin laajalle se ei kurita yhtä ryhmää vaan se jakaantuu laajalle nyt sitten koko vaalikauden aikana korotetaan liikennepolttoaineiden valmisteveroa kuusi viiva seitsemän senttiä per litra ja siinä on jo arvonlisäverokin mukana se ei neljän vuoden aikana vallan kauheasti ole ja kerrataan nyt vielä kun täällä kertauskursseilla ollaan nosti tätä liikennepolttoaineiden valmisteveroa vuosina kaksituhattakaksitoista kaksituhattaneljätoista kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista ja perussuomalaisetkin ehtivät jo mukaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista olisitte ehkä ehtineet pitemmällekin mutta nyt olette tuossa tuossa vaiheessa ja sitten kotitalousvähennyksestä se nyt ei ihan tavallista kansalaista pieni kotikotitalousvähennyksen muutos normaali keskimääräinen suomalainen kuuluu hän mihin tahansa ryhmään on palkansaaja eläkkeensaaja yrittäjä käyttää tätä kotitalousvähennystä hiukan toistatuhatta euroa vuodessa siitä tehtiin selvitys verojaostossa että kaikilla ryhmillä se on se hiukan toistatuhatta euroa vuodessa tämä pienennys kotitalousvähennykseen aika marginaalinen pienennys kyllä koskee pikemminkin aika hyväosaisia

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja viitanen täällä käytti erinomaisen painavan puheenvuoron hieman täydentäisin siltä osin että kun edustaja laiho täällä syytti hallitusta siitä että se ei kompensoi veroluontoisten maksujen korotuksia ja kiristyksiä hän käytti tätä termiä ja täällä myöskin edustaja meri puhui samasta asiasta että verotus kiristyy kautta linjan tai kokonaisuutena jos sitä arvioidaan niin nyt tässä täytyy kyllä nojautua arvoisat edustajat valtiovarainministeriön tekemiin laskelmiin joiden mukaan

suomessa käytettävissä olevat tulot kasvavat tämän budjettiesityksen pohjalta siis toistan käytettävissä olevat kokonaistulot kasvavat ja se mikä tässä on vielä olennaista arvoisa puhemies on se että tämä seitsemänkymmentä prosenttia kattaa erityisesti kattaa erityisesti pienituloisia ja keskituloisia ihmisiä eli tässä on myöskin samanaikaisesti vahva solidaarisuuslinja hallituksen veropolitiikassa mikä on tässä tärkeä huomioida ja haluaisin tätä alleviivata tässä tuli keskustelussa myöskin esille se että solidaarisuusvero säilyi sellaisenaan sitä ylläpidetään haluaisin arvoisa puhemies muistuttaa edustajia siitä että tässä solidaarisuusverossa on ongelma ei siinä että meillä on olemassa solidaarisuusvero vaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti on outoa että yli kuusikymmentäviisi vuotiaille tämä solidaarisuusvero on rakenteeltaan kireämpi kireämpi kuin alle kuusikymmentäviisi vuotiaille tässä kohdassa meillä on on ongelma on hyvä että kaikki joilla on hyvät tulot osallistuvat talkoisiin suomalaisessa yhteiskunnassa sitä tämä solidaarisuusvero sisällään pitää mutta on väärin että tässä on ikäraja olemassa esimerkiksi edustaja johannes koskinen onnittelen häntä siitä siihen ryhmään jota periaatteessa tämä solidaarisuusvero iskee rajummin kuin muita hän myöskin samanaikaisesti tilastoissa siirtyy passiiviväestöön ja huoltosuhde siltä osin heikkeni tilastollisesti jos siitä täällä käydään keskustelua haluan vain tämän muistuttaa tässä tässä yhteydessä näin tarkkoja meidän tilastomme ovat siis huoltosuhde heikkenee edustaja johannes koskisen kohdalla juuri tänä päivänä

puhemies edustaja viitanen tuossa totesi että verotus ei kiristyisi mutta sehän kiristyy veronmaksajain keskusliiton mukaan henkilölle joka on ansainnut noin kolmetuhattaneljäsataaviisikymmentä euroa kuukaudessa jää satakuusikymmentä euroa vähemmän käteen jatkossa sitten toinen kysymys on tämä solidaarisuusvero oikeastaan se tapa millä siitä puhutaan edustaja viitanen tuossa sanoi että on hyvä että nämä ihmiset jotka nyt maksavat tätä solidaarisuusveroa osallistuvat myöskin valtion budjetin rahoitukseen ja ja yhteisen kassan kasvattamiseen edustaja viitanen hehän jo osallistuvat muutenkin progression kautta hyvin paljon enemmän kuin keskimääräinen suomalainen ja ja nyt nyt sitten tämä

se on epäkohta joka pitäisi korjata mutta sen lisäksi täällä on myöskin muita epäkohtia kuten tämä kotitalousvähennyksen määrän vähentäminen joka varmasti tulee käymään monen eläkeläisen kukkarolle huonolla tavalla ja käy myös työllisyyden päälle koska sitten niitä palveluyritysten palveluksia ei ole enää varaa ostaa koska vähennystä ei enää pysty samassa määrin tekemään arvoisa puhemies kun hallituksen suunnitelmissa ensi vuodelle on muutenkin aika vähäinen määrä näitä työllisyystoimia niin odotettavissa on että hallitus joutuu tekemään vielä ensi vuoden aikana verotuksen kiristyksiä että niitä odotellessa sitten ikävä kyllä joudumme tähän tyytymään

arvoisa

joka ei minusta anna oikeaa kuvaa siitä tilanteesta mitä suomessa tapahtuu ensi vuonna kun tämä esitys on tullut voimaan aivan totta edustaja viitanen mutta käydään vielä kerran läpi niin tulee ainakin sitten eduskunnan pöytäkirjaan kirjattua edustaja viitanen sanoitte että tämä esitys keventää verotusta että tämä esitys keventää palkansaajien verotusta mitä mitä se sellainen palkkaverotuksen keventäminen on joka tosiasiassa johtaa siihen että tavallisten ahkerien työssäkäyvien ihmisten palkkaverotus kiristyy ensi vuonna edustaja viitanen luette kuten varmasti olette lukenut moneen kertaan verojaoston puheenjohtajana tämän vavn vavn mietinnön niin siinä todetaan että työn verotus kiristyy esityksen mukaan kokonaisuutena katsottuna noin alle neljätoistatuhattakolmesataa euroa sekä yli kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ansaitsevilla näin siis tulee tapahtumaan veronmaksajain keskusliiton arvion mukaan keskituloisen noin euroa kuussa ansaitsevan palkansaajan verotus kiristyy noin neljä pilkku neljä prosenttiyksikköä ensi vuonna kahden keskituloisen aikuisen perheessä tämä tarkoittaa reilun kolmensadan euron menetystä vuosittain täällä hallituspuolueiden kollegat pakenevat edelleen tämän kilpailukykysopimuksen taakse mutta kyllähän teillä on arvoisat hallituspuolueet hyvät kollegat ollut kaikki keinot kaikki työkalut käsissä sen eteen että kun te olette valmistelleet ensi vuoden budjettiehdotusta niin kuten totesin jo viime viikolla on aivan normaalia että siinä yhteydessä arvioidaan myös veroluontoisten maksujen muutokset näin tehtiin myös silloin kun kilpailukykysopimuksen myötä näitä sivukuluja siirrettiin palkansaajille silloin hyvä sipilän hallitus huolehti siitä että jokainen isä ja äiti jokainen työssäkäyvä ahkera suomalainen saa käteensä enemmän kuin mitä mitä aikaisemmin oli saanut silloin nämä nämä sivukulujen kasvut kompensoitiin

täällä on on kerrottu hyvin seikkaperäisesti mistä tämä johtuu ja tämä fakta ei muutu mihinkään vaikkakin täällä hallituspuolueiden kollegat toteavat että sinänsä kyllä oikein tämä hallitus ohjaa veronkevennystä pieni ja keskituloisille

joka tapauksessa enemmän nyt tilanne on se että suomen kokonaisveroaste kiristyy siis kiristyy ensi vuonna verrattuna taas tähän vuoteen tavallisten ihmisten verotus kiristyy palkasta jää vähemmän käteen arvoisa puhemies tämä ei ole kyllä oikea suunta mutta mutta joka tapauksessa toivomme että tämä kokoomuksen vaihtoehto tulisi hyväksyttyä miljardilla eurolla voitaisiin keventää tavallisten palkansaajien verotusta ja huolehtia siitä että kaikilla tulotasoilla oli kyse sitten lyhyestä työstä tai pitempiaikaisesta työstä työnteko kannattaisi koska vain työnteolla tämä maa menestyy
annan yhden vastauspuheenvuoron laajempaan debattiin emme mene vaan jatketaan puhujalistaan yksi vastauspuheenvuoro edustaja viitanen
arvoisa puhemies luulin että ei tarvitsisi montaa tuntia toistaa tätä samaa mitä jo ykköskäsittelyssä viime viikolla ja tänään olen sen jo kerran sanonut eli tämä hallituksen esitys keventää verotusta ja ja minkä valiokuntakin on todennut se löytyy kyllä täältä valiokunta toteaa että se taas johtuu niistä lainsäädäntömuutoksista mitä tehtiin veroluonteisiin maksuihin eli eli tämä tulee sieltä ja arvoisat opposition edustajat arvoisa kokoomus kyllä se ahkera sairaanhoitaja ihan varmasti muistaa mitä se kokoomuksen politiikka oli se oli sitä että pakkolakien uhalla tehtiin kilpailukykysopimus jonka myötä lomarahat leikattiin tästä aika moni lapsiperhe kyllä ikävän

puhemies täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä joka on tehty edustaja viitasen johdolla verojaostossa selkeästi sanotaan että työn verotus kiristyy esityksen mukaan kokonaisuutena kokonaisuutena katsottuna noin alle neljätoistatuhattakolmesataa sekä yli kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ansaitsevilla tämä on aivan yksiselitteinen teksti me tiedämme että meidän palkastamme otetaan verot ja veroluonteiset maksut ja sitten loppu se on oleellista sillä ostamme kaikki ne tarpeet mitä tarvitsemme muun muassa sen entistä kalliimman polttoaineen kun te nostatte polttoaineverotusta tämä on hyvin yksinkertainen ja selkeä asia

polttoaineveron korotuksen lisäksi sitten esimerkiksi teille edustaja viitanen tulee eteen se että tampere joutui teidän kuntapolitiikkanne takia eli sen että hallitus ei kuntataloudesta kanna huolta nostamaan puoli prosenttiyksikköä kuntaveroa ja se on suoraan pois myös siitä palkasta kun nämä lasketaan yhteen on aivan yksiselitteisen selvä asia että seitsemänkymmentä prosenttia palkansaajista eläkeläisistä puhumattakaan saa käteen niin paljoa kuin tänä vuonna on saanut eli te kiristätte tavallisen palkansaajan verotusta se mille momentille tai mihin ne rahat menevät on toisarvoinen asia osa menee tietysti sosiaalirahastoihin ja niin edelleen mutta käteenjäävällä rahalla jokainen ostaa leivän ja asumiskustannukset ja muut joita kaikkia te ilmastopolitiikkannekin takia vielä kiristätte jo ensi vuonna ja tulevina vuosina perussuomalaisten vastalauseessa joka siis käsiteltiin toki jo ensimmäisessä käsittelyssä viime viikolla on nostettu esille myös ne räikeät epäkohdat joista sosiaalidemokraatit ja nykyisen nykyisen hallituksen puolueet vielä vuosi sitten puhuivat voimakkaasti

te heikennätte lapsiperheitten asemaa me haluamme parantaa mutta te heikennätte itse asiassa ja ennen kaikkea eläkeläiset eivät vieläkään pääse teidän lupauksistanne huolimatta nykyistä parempaan asemaan eli tasa arvoiseen asemaan palkansaajien kanssa

arvoisa puhemies kun en päässyt osallistumaan tuohon ensimmäiseen keskusteluun ollessani sairaana niin ihan kanssa muutama ajatus tässä edustaja marttinen jo erinomaisesti kuvasi sitä miten tämä verotus menee myöskin edustaja kankaanniemi piti erinomaisen puheenvuoron mutta muutama ajatus siitä mitä tämän keskustelun aikana on noussut esille jos ensinnäkin katsotaan tätä tätä suomen talouden tilannetta mihin tämä verotus nimenomaan liittyy niin niin me olemme erittäin huonossa tilanteessa kuntatalouden tilanne on huonoin vuoden jälkeen jolloin nämä nykyiset mittarit on tehty sairaanhoitopiirien tilanne on erittäin huono esimerkiksi pirkanmaan sairaanhoitopiiri teki eilen pitkälti muuten tampereen demarien vaikutuksesta yli

alijäämäisen budjetin ja valtion budjetti on alijäämäinen meillä taitaa olla sama suunta kaikki ovat pakkasella edes ole nähtävissä että tämä tilanne lähtisi tästä oikenemaan ei ole tehty mitään työllisyystoimia joilla olisi pystytty asioita edistämään ei ole tehty mitään muita taloutta tasapainottavia toimenpiteitä eli nämä kaikki kysymykset ovat sellaisia että tämä alkaa olla oikeasti huolestuttava tilanne esimerkiksi tämä pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilanne on sellainen että johto on ilmoittanut että viisisataa henkilötyövuotta pitää vähentää jotta päästään budjetissa tasapainoon mitä se tarkoittaa siinä koska ihmiset pääsevät hoitoon kuinka hyvin se onnistuu

ja montaa viikkoa ei tarvitse marinin hallituksen jatkaa kun työpäiviä on menetetty jo enemmän kuin menetettiin koko sipilän hallituksen aikana nämä ovat todella vakavia kysymyksiä joka päivä meillä talouden tilanne heikkenee ja tähän ei ole löytymässä mitään vastausta hallitus päättää jatkaa entisellä ohjelmallaan jossa ei ole näihin kysymyksiin kysymyksiin vastauksia arvoisa puhemies täällä erityisesti edustaja myllykoski

kaikissa tilanteissa ja ja siinä oli aivan olennaisena osana tämä kilpailukykysopimus täällä muun muassa edustaja viitanen on syyttänyt kokoomusta tästä lomarahojen leikkauksesta eihän se asia lainkaan näin ollut vaan se asia oli kyllä niin että siinä tilanteessa jossa oltiin haluttiin että suomalaisen työn kilpailukykyä parannetaan jotta selvitään ja on totta että siinä käytiin erilaista pakkolakikeskustelua se on aivan tosiasia

muun muassa se kohta että siirrettiin työnantajalta työntekijän maksettavaksi työn sivukuluja jotka sitten valtio kompensoi verotusta keventämällä tämä yhtälö tämä esitys tuli nimenomaan sakn omalta suunnalta sen takia on kyllä aika mielenkiintoista että nyt tätä uutta hallitusta ei enää sidokaan tämä veronkevennyksen puoli vaan se on unohdettu tässä tässä silloin nimenomaan lähdettiin siitä

tuloa pienentää ei kuukausituloa eikä käteenjäävää tuloa tämä oli se keskeinen argumentti koska haluttiin huolehtia myös kansalaisten ostovoimasta ja sitä kautta sisämarkkinoiden toimivuudesta tätäkin taustaa vasten tuntuu todella erikoiselta että tämä hallitus ei tätä tätä niin sanottua kompensaatiota tee

että kunta alalla täytyy tehdä merkittävämmät palkankorotukset kuin vientialoilla vaikkei edes vielä tiedetä mitkä ne vientialojen kustannukset ovat minulle sopii oikein hyvin se että sairaanhoitajien opettajien lähihoitajien kirjastonhoitajien poliisien palkkoja tullaan tullaan parantamaan mutta mistä hallitus aikoo ottaa ne rahat vai vai onko niin että te te edelleen kurjistatte kuntataloutta ja sairaanhoitopiirien taloutta jolloin edessä irtisanomiset lomautukset ja kansalaisten palveluiden heikentyminen tämäkö on se tie joka siellä on siellä on vastassa vai aiotteko te oikeasti tehdä jotain esimerkiksi työllisyyden eteen ja talouskasvun eteen jotta meillä olisi varaa siihen että nämä palvelut voidaan turvata ja myöskin myöskin työntekijöiden ostovoima voidaan aidosti turvata eikä kaikkea lasketa vain velkaantumisen päälle joka tällä hetkellä nousee täysin hallitsemattomasti

ja muistaa myös nuo vaiheet joilla sipilän hallituksen aikaan maahan saatiin synnytettyä pitkästi toistasataatuhatta uutta työpaikkaa ja samalla kohennettua suomalaisten ostovoimaa ihmettelenkin hallituksen edustajien puhetta siitä etteikö tämä esitys kiristäisi ihmisten verotusta täällä mietinnössäkinhän lukee ja haluaisin tätä muutkin edustajat tuoneet esille mutta kun kerran valiokunta omassa mietinnössään näin sanoo että kun otetaan huomioon ansiotason nousu sekä palkansaajan veroluonteisten maksujen muutokset työn verotus kiristyy esityksen mukaan kokonaisuutena katsottuna noin alle neljätoistatuhattakolmesataa sekä yli kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ansaitsevilla

kun edustaja kiviranta täällä puolusteli näitä massiivisia polttoaineverojen korotuksia niin tämä hallitus kiristää kaikkia veroja ansiotulojen verotus kiristyy ja myös välillisten verojen vaikutus heikentää erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella elävien ihmisten elämää kun polttoaineet vaikuttavat kuljetuskustannuksiin ne vaikuttavat elämisen kustannuksiin erittäin vahvasti elikkä tässä mielessä hallituksen veropolitiikka on valitettavasti kyllä sellaista että sitä ei voi tukea
arvoisa puhemies muistanpa nyt sitten viime hallituskauden siellähän se ongelma tuntunut kokoomukselle eikä perussuomalaisille olevan että hallitusohjelmaa myöten ja ensitöikseen se hallitus nosti bensaveroa ei silloin kuulunut tätä huolta bensapumpusta eikä muusta että tämä on siinä mielessä aika mielenkiintoista että silloin ilman huolen häivääkään tehtiin tehtiin näitä onneksi muuten tämä hallitus ei sitä veropolitiikkaa mitä kokoomus vielä vaaliohjelmassaan esitti että kaikkien lämmityspolttoaineiden lisäksi vieläpä kotitalouksien sähköveroa oltaisiin nostettu niin kuin kokoomus olisi ennen vaaleja halunnut eli tässä suhteessa tietenkin jotain jotain parempaa kokoomuksenkin politiikan suhteen suhteen on sitten puhemies toinen asia kun tässä kovasti maalattiin että ihmisten ostovoima nyt kurjistuu ja muuta niin ainakin viime kaudella kokoomus uskoi hyvin vahvasti valtiovarainministeriön laskelmiin eikö näin ja nyt nämä ihan täsmälleen saman ministeriön laskelmat osoittavat että kaikkinensa nämä hallituksen ratkaisut parantavat seitsemälläkymmenellä prosentilla kotitalouksista sitä rahaa mikä on käytettävissä elämiseen ihan se sama valtiovarainministeriö on näin laskenut mutta nyt kokoomus ei sitä tunnu millään uskovan jos kokoomuksen puheita kuuntelee puhemies täällä puhuttiin myös tästä eläkeläisten asiasta ja oltiin kovasti huolissaan minä olen iloinen siitä että tällä kaudella tullaan maksamaan eläkeindeksit viime kaudellahan neljänä vuotena ne leikattiin eläkkeitä leikattiin neljänä vuotena hallitusohjelmassakin jo näin kirjattiin sen hyväksyivät niin kokoomus kuin perussuomalaisetkin

juuri ennen vaaleja silloin puhuneet että pitää olla tasapuolista kohtelua eli silloinhan me lasketutimme ja niin kävi että eläkkeensaajille jäi miinusmerkki kaiken kaikkiaan rahapussiin nyt käy toisinpäin mutta puhemies tässä nyt muutama muutama vastaus täällä käytyihin keskusteluihin ja sanonpa nyt vielä kerran että kannattaa kun siteerataan näitä näitä mietintöjä lukea se ihan kokonaan en nyt viittaa kolmatta kertaa tässä istunnossa siihen kenen säätämät olivat nämä veroluonteisten maksujen nostot mitä nyt on mutta tässä hallituksen esityksessä mistä nyt puhumme verotusta kevennetään kahdellasadalla miljoonalla siten että se kohdistuu erityisesti pienituloiseen palkansaajaan eläkkeensaajaan ja etuuksien saajiin

arvoisa puhemies puhuttaessa tästä verotuksesta ja tästä lakiesityksestä kyllähän tässä käy niin että pieni ja

verohelpotusta ja heidän ansiotulonsa paranevat mitä tulee tähän kotitalousvähennykseen niin kyllähän se käytännössä on ollut niin että he joilla on varaa tehdä niitä remontteja teettävät niitä kotitalousvähennyksen piirissä olevia remontteja sitten urakoitsijalla ja he joilla ei ole varaa keräävät sakkia kasaan ja tekevät talkoilla niitä hommia ostavat ne tarpeet ja tekevät ne itse itse ja he eivät hyödy siitä kotitalousvähennyksestä mitään tämä on semmoinen hyvätuloisten veronkevennysmalli vuosien kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattayhdeksäntoista ratkaisut kun mietitään mitä siellä tapahtui ihmisten ostovoimalle niin kyllähän se oli niin että kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten työttömien ja näitten ostovoimaa leikattiin tuntuvasti jäädyttämällä sosiaalietuuksien ja eläkkeitten indeksikorotukset ja sitä kautta ostovoima heikkeni nyt tämä hallitus on parantamassa näitten pienituloisten asemaa sillä tavalla että heille tulee nettomääräisiä korotuksia eläkkeisiin ja muihin semmoisiin sosiaalietuuksiin ja ja kyllähän se näin on että pienituloiset käyttävät sen koko rahan kulutukseen mikä edesauttaa myös työllisyyttä ja palvelualojen työpaikkojen syntymistä ja kun vielä sitä kiky sopimusta ja sen aikaansaamista mietitään taaksepäin ja muistetaan se tosiasia niin kyllähän siinä kun muistetaan ne hallituspuolueet mitkä sen ajoivat väkisin läpi oli ammattiyhdistysliike täysin koleran ja ruton välillä valitsemassa että kumman suuremman taudin ottaa siitä itselleen vasemmistoliitto oli ainut puolue joka vastusti täydellisesti sitä kiky sopimusta ja kyllä me näemme että nyt kun sitä sopimusta ollaan purkamassa purkamassa niin siitä joutuu tiettyjä maksuja maksamaan jotta yhteiskuntarauha säilyisi niin kyllä toivon että työmarkkinat sopivat nämä asiat ihan hyvässä työjärjestyksessä mutta kaiken kaikkiaan tämä lakiesitys ja nämä esitykset mitä nyt tämä hallitus on tekemässä tuottaa sitä hyvää nimenomaan pieni ja pärjäävät tässä yhteiskunnassa paremmin ja ja käyttävät rahaa sitten kulutukseen koska kulutus tuottaa niitä työpaikkoja

arvoisa puhemies niin kuin täällä on todettu tämä keskustelu käytiin viime viikolla yhteensä kai yli neljäkymmentä puheenvuoroa mutta kun tätä nyt uudelleen käydään niin haluan mainita tässä muutaman faktan en tosin väitä että kukaan muukaan täällä olisi sanonut muuta kuin faktoja mutta kun faktoja on niin kovin paljon niitä voi yhdistellä kovin monella tavalla

se johtuu tietenkin siitä että kuntien menot erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon menot ovat kasvaneet voimakkaammin kuin kuntien tulot mutta siitä tuskin nyt voidaan syyttää edellistä eli rinteen hallitusta saatikka sitten tänään nimettyä marinin hallitusta

sitten kun täällä edustaja marttinen joka oli hyvin aktiivinen myös viime viikolla tässä keskustelussa taisi käyttää kuusi puheenvuoroa silloin sanoo että kokonaisveroaste nousee minulla on tässä niin kuin aika monella pöydällä tämä budjettikirja ja katsokaapa yleisperustelut sivulta y kuudennellatoista siellä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kokonaisveroaste oli pilkku nolla prosenttia seuraavana vuonna neljäkymmentäkaksi pilkku kolme prosenttia ja ensi vuonna neljäkymmentäkaksi pilkku kaksi prosenttia siis kokonaisveroaste ei nouse budjettikirjan yleisperustelujen mukaan kolmas asia oli se että kun täällä sanotaan että että tuloverot kiristyvät niin sehän käsiteltiin jo viime viikolla perusteellisesti että tuloverotaulukkojen inflaatiotarkistuksen myötä tuloveroasteikko ei kiristy mutta yhdessä veroluonteisten muiden maksujen kanssa eli sosiaaliturvamaksujen kanssa siinä tapahtuu sitä mitä tässä nyt on paljon keskusteltu osalla kiristyy osalla ei no lakoistakin tässä on ehditty jo syyttää nykyistä taikka edellistä hallitusta se tuskin on niihin syypää eivätköhän ne syyt ole siellä kovin matalissa palkankorotuksissa viime vuosilta sitten kun edustaja satonen totesi että valtio velkaantuu nyt holtittomasti niin katsoin että niiden kahdeksan vuoden aikana jotka kokoomus oli hallituksessa joista neljä vuotta oli hallituksessa keskusta ja neljä vuotta oli sosiaalidemokraatit niiden kahdeksan vuoden aikana valtionvelka kasvoi kahdeksastakymmenestä miljardista sataanviiteen miljardiin niin silloinhan se vasta on holtittomasti kasvanut

puhemies aavistuksen verran kommenttipuheenvuoronomaisesti kun tässä ei debattia ole sallittu käytän tämän puheenvuoroni edustaja satosella oli erittäin painava puheenvuoro jotensakin siinä paino oli kuitenkin a tampereen kunnallispolitiikassa ja tampereen budjetissa ja b hän totesi totesi sillä tavalla että ohimennen täällä puhuttiin pakkolaeista viime vaalikaudella mutta sitten ammattiyhdistysliikkeet tekivät tämän painavan ehdotuksen tästä kiky sopimuksesta näinkö se meni minä en ollut täällä edellisellä kaudella paikalla mutta kun edustaja satonen näin vakuuttaa niin ilmeisesti se oli vain semmoista ohimenevää käytäväkeskustelua mikä näistä pakkolaeista käytiin ja sitten tapahtui jotakin muuta edustaja autto täällä puhui sitä että ostovoima on se joka ratkaisee koska ostovoimalla täytetään jääkaapit ja myöskin bensatankit niin hän tässä sanoi viittaan tässä edustaja lindenin äsken käyttämään puheenvuoroon jossa me toteamme ensinnäkin sen että bruttoveroaste siis laskee tämän budjettiesityksen pohjalta ja toiseksi minä tietysti toistan tämän asian mutta se on ilmeisesti pakko vain toistaa valtiovarainministeriön arvion mukaan

ja lapsiaan rakastavilta seitsemälläkymmenellä prosentilla käytettävissä olevat tulot kasvavat he ovat myöskin siis lapsia rakastavia halusin täydentää tätä marttisen listaa että saadaan näitä kauniita epiteettejä tähän mukaan jotta tuntuu painavammalta tämä puheenvuoro haluan muistuttaa tässä erityisesti siitä mikä tässä on nyt ollut esillä tämä koskee myöskin eläkkeensaajia tämä koskee myöskin eläkkeensaajia viimeisen neljännesvuosisadan aikana olemme eläneet tilanteessa että eläkkeensaajat ovat olleet se tulonsaajaryhmä heikennetty etuuksia kaikkein eniten itse asiassa koko suomen historian aikana se on pitkä lista enkä rupea arvoisa puhemies tässä sitä listaa käymään läpi nyt meillä on ensimmäisen kerran hallitusohjelma joka selkeästi ohjelmallisesti kohentaa ikäihmisten elämäntilannetta suomessa mukaan lukien eläketurva tämä on nyt syytä tässä rekisteröidä ja huomioida että tässä on iso asia siellä on epäilemättä uudistusvaatimuksia paljonkin yksi on muun muassa tämä taitettu indeksi joka on tietenkin jossain vaiheessa kumottava koska ei ole järkevää että on joku tulonsaajaryhmä jonka elintaso lakisääteisesti laskee mutta se ei ole arvoisa puhemies nyt tämän debatin aihe mutta haluan korostaa että eläkkeensaajien tilanne kokonaisuutena kohenee suomessa vahvasti minä toivon että oppositionkin edustajat kiittävät hallitusta tästä

puhemies en malta olla edustaja viitaselle vielä kertaamatta sitä mitä tapahtui teidän ollessanne edellisen kerran hallituksessa kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista silloin valtionvelka kasvoi kahdeksastakymmenestä miljardista sataan miljardiin kuntien velka kymmenestä seitsemääntoista miljardiin valtion kassaa te tyhjensitte noin kahdeksalla miljardilla myitte valtion omaisuutta yli kolmella miljardilla muun muassa carunan ja sähkönostajat tietävät mitä siitä seurasi kunnat olivat ahdingossa tuli valtava määrä yt neuvotteluja ja kuntapakkoliitoksia tällaiseen tilanteeseen ajauduttiin teidän hallituskaudellanne ja mikä pahinta tuli satatuhatta uutta työtöntä siinä tilanteessa oltiin keväällä kaksituhattaviisitoista silloin oli pakko tehdä suunnanmuutos silloin oli pakko nostaa vähän bensaveroakin kun oltiin kriisin partaalla nyt ei olisi kyllä mutta te haluatte harrastaa sellaista ilmastopolitiikkaa joka rankaisee maaseudun vähävaraista väkeä kaikkein raskaimmin ja sitä me emme hyväksy mutta se on seuraavan kohdan asiana arvoisa puhemies viime kaudella tuli kuitenkin sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa ja muistelen että edesmennyt edustaja outi ojala oli sitä mieltä että työ on parasta sosiaaliturvaa ja olen samaa mieltä no tietysti me jouduimme potkituksi pois hallituksesta olimme tekemässä näitä päätöksiä joitten ansiosta tämä sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa tuli suurelta osin arvoisa puhemies edustaja linden luki vähän valikoiden tätä budjettikirjaa kun otatte auki sivun y kuusitoista ja siellä tämän alaosassa olevan taulukon niin täällä todellakin jos vertaa vuoden kaksituhattakahdeksantoista lukua verot ja sosiaaliturvamaksut eli veroaste tältä osin se oli

mutta tänä vuonna neljäkymmentäyksi pilkku yhdeksän ja ensi vuonna neljäkymmentäkaksi pilkku kaksi eli tästä vuodesta ensi vuoteen nousee nolla pilkku kolme prosenttiyksikköä tämäkin on fakta tästä kirjasta löytyvä fakta arvoisa puhemies vielä kolmas asia jos meillä olisi tässä pöydässä työllisyystoimenpiteitä konkreettisesti niin voitaisiin ymmärtää että te kiristätte tavallisen palkansaajan verotusta niin kuin tuossa lukee mutta kun ensimmäistäkään työllisyystoimenpidettä ei hallitus ole tänne vielä saanut aikaiseksi tämä edesmennyt hallitus niin olemme vakavassa tilanteessa siinä mielessä edustaja satosen puheet ovat ovat hyvinkin varteenotettavia vaikka kokoomuksen linja muutoin on kyllä aika lailla harhassa

arvoisa puhemies nyt kankaanniemelle muistutuksena vielä mitä tapahtui kaksituhattayksitoista maailma sukelsi todelliseen talouskriisiin ja suomi kaksituhattakahdeksan elettiin silloin sitä aikaa kaksituhattakahdeksan jälkeen maailma sukelsi talouskriisiin kaksituhattayksitoista jolloinka sosiaalidemokraatit olivat hallituksessa tuona aikana kuitenkin eduskunta paransi kansalaisten perusturvaa työttömyyspäivärahaa perusturvaa nostettiin yli sadalla eurolla toimeentulotukea parannettiin ihmisten eriarvoisuus kapeni vastoin kuin viime kaudella

me elimme erittäin poikkeuksellista elämää maailmalla ja tässä suomi oli myös mukana arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron kun kuuntelin edustaja satosen ja auton puheenvuoroja on selvää että tänä päivänäkin me kaikki kannamme suurta huolta siitä mitä työmarkkinoilla tapahtuu ja mitä työllisyyskehityksessä tapahtuu tämä ei ole vain hallituksen asia tämä on meidän kaikkien asia mutta viisastuneena täytyy todeta että että ainakaan minä en halua sotkeutua työmarkkinaneuvotteluihin ohjaamaan kuinka työmarkkinoiden tulisi tehdä kuten edustaja satonen tässä äsken omassa puheenvuorossaan totesi kokoomus syyttää nykyistä hallitusta monista erilaisista toimista muun muassa julkisen talouden ja kuntatalouden tilasta ja verotuksesta viime kaudella tänä vuonna kokoomuksen valtionvarainministerikaudella kuntatalous

vaikeampaan tilanteeseen kuin kahteenkymmeneen vuoteen ja sitä aikaa me elämme nyt tällä hetkellä nyt voimassa oleva hallitus parantaa kuntataloutta ja nostaa sen takaisin positiiviseen elämänvaiheeseen tai tilanteeseen toinen asia

viime kaudella verotusta kevennettiin suurituloisilta nyt tällä kaudella hallitus haluaa parantaa nimenomaan pieni ja keskituloisten ihmisten ansioita pienentämällä verorasitusta heiltä se verorasitus joka nyt tällä hetkellä heitä rasittaa ovat viime kaudella tehdyt tehdyt sosiaaliturvamaksut jotka vaikuttavat vielä tälläkin hetkellä ja siitä te syytätte meitä vaikka olette sen itse tehneet

jotka ovat voimassa tällä hetkellä ja jotka te nyt sitten kohdistatte sosiaalidemokraateille ja tälle

arvoisa puhemies tämä tänään nimitetty hallitus ja edellinen rinteen hallitus ja siinä olevat puolueet ovat puhuneet kyllä lämpimästi vanhusten asioista mutta eivät kuitenkaan ole valmiita tekemään riittäviä toimenpiteitä heidän eteensä jos he olisivat he olisivat kiinnostuneita myöskin eläkeläisten verotuksen korjaamisesta nimittäin nythän on niin että välillä tuhatkolmesataa viiva kolmetuhattaneljäsataa euroa kuukaudessa ansaitseva eläkeläinen maksaa enemmän veroa kuin vastaavalla tulolla oleva palkansaaja erotus on suurimmillaan siinä noin kahdentuhannen euron kuukausitulon kohdalla tämän korjaaminen maksaisi minimissään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa jos jos se tehtäisiin mutta teillä ei ole ilmeisesti mielenkiintoa korjata eläkeläisten verotusta toinen asia mihin arvoisa puhemies haluaisin tuoda vielä on tuo edustaja semin nostama kotitalousvähennys nythän on niin että meillä oli kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa sitran malli joka tarkoittaisi sitä että yli seitsemänkymmentäviisi vuotias voisi ostaa palveluja itselleen tuhannellakahdellasadalla eurolla vuodessa ja saisi siihen tukea sekä verohuojennuksen että ihan rahan muodossa se samalla toisi niitä tarvittavia työpaikkoja tähän maahan mutta näyttää siltä että hallitus ei ole kiinnostunut myöskään siitä millä tavalla eläkeläinen tai seniori voisi parantaa omaa hyvinvointiaan ostamalla niitä

arvoisa puhemies tässä salissa näkyy kertaus olevan opintojen äiti viikosta toiseen täällä on aika monta monta puheenvuoroa käytetty kuntataloudesta ja työmarkkinatilanteesta kuntatalouden osalta on kumminkin totuus että edellinen hallitus porvarihallitus jäädytti indeksit ja se tarkoitti noin kuudensadan miljoonan euron aukkoa kuntatalouteen sitä nyt paikataan kunnissa ja ja sen heijastus on myös suoraan kuntayhtymiin tämä hallitus vahvistaa kuntataloutta yksi pilkku yksi miljardia kokonaisuutena ja palauttaa ne leikatut lomarahat minkä täällä on moni edustaja todennut totuus on se että pieni ja keskituloisten ostovoima kasvaa noin kolmekymmentä viiva kahdeksankymmentä euroa

työmarkkinatilanteesta jos puhun niin ymmärrän täysin miksi ollaan tällä hetkellä tässä tilanteessa koko kaksituhattakymmenen luvun reaalipalkat eivät ole nousseet yhtään nolla prosenttia ja samaan aikaan on vahvistettu yritysten puolella kiky työtuntien pidennys kolme pilkku yksi miljardia yhteisöveroleikkuri seitsemän pilkku seitsemän miljardia kela maksun poisto seitsemän miljardia kiky sova maksun alennus neljä miljardia kaiken kaikkiaan yritysten kilpailukykyä on parannettu kaksikymmentäyksi pilkku seitsemän miljardia ja se ei ole näkynyt yhtään työntekijän kukkarossa ei ei tarvitse ihmetellä miksi miksi tämmöisessä työmarkkinatilanteessa tällä hetkellä ollaan jossain vaiheessa

työntekijöillekin saada saada palkkaratkaisu aikaan ja nyt sen aika on aika on joka tapauksessa

arvoisa puhemies täällä tuli jo useassa puheenvuorossa ihan hyviä näkemyksiä näistä kuntatalouteen liittyvistä asioista ja toimista viime hallituksen toimet verrattuna tämän hallituksen toimiin kun täällä erityisesti edustaja satonen hyvin innokkaasti kuvasi tampereen tilannetta niin todettakoon nyt ensinnäkin että tampereen ratkaisut syntyivät budjettisovussa yhdessä kokoomuksen kanssa mikä sinänsä ihan oikein ja hyvä onkin että haetaan harmoniaa mutta mitä esimerkiksi talousarviovaltuuston käsittelyssä oli niin pormestari siellä kyllä kertoi että ensimmäistä kertaa nyt moneen vuoteen tampereen valtionosuudet kasvavat ensi vuonna eli tämä hallitus on nimenomaan kääntänyt tämän suunnan kuntiin nähden ja toivomme että että tätä myöten suunta voi liikkua parempaan eli tässä puhemies oikeastaan ehkä kiteytyykin se monessa puheenvuorossa tässä edellä että kysymys on viime kädessä myös arvovalinnoista jotka tehdään hieman eri pohjalta tämä hallitus haluaa turvata palveluja parantaa palveluja satsata enemmän koulutukseen pienituloisen ihmisen asemaan ja sitten kokoomus esimerkiksi omassa vaihtoehdossaan laskisi vielä paljon enemmän hyväosaisten veroja ja tässä nyt sitten muitakin veronalennuksia väläytellään keskustelun myötä ja samaan aikaan kannetaan huolta siitä että julkinen talous on todella hankalassa tilanteessa tämän huolen me kaikki kaikki toki toki myönnämme että julkisessa taloudessa on isot haasteet sen puolesta teemme työtä että työpaikkoja tulevaisuudessa syntyisi siitäkin keskustelimme viime viikolla että kyllähän jo nyt niitä työllisyystoimia on kosolti ollut muun muassa kuntakokeilut jotka edellinen hallitus lakkautti ollaan palauttamassa ja palkkatukea ollaan kohentamassa viitataanpa nyt tämänkin istunnon esityslistaan muutaman

tuplapoistoja määräajaksi eli kyllähän nämäkin tähtäävät työllisyyden parantamiseen ja siksi ehkä on hieman

arvoisa puhemies minusta rinteen hallitus linjasi varsin tyydyttävällä tavalla nyt tänään nimitetty marinin hallitus jatkaa eli ansiotulon veroperusteisiin tehdään vuosittain indeksitarkistus näin verotus ei pääse ei pääse kiristymään otetaan huomioon inflaatio ja ansiotason nousu tämä rinteen hallitus jopa nosti nosti solidaarisuusveron alkamisrajaa mitä viime kaudella viimeisessä vaiheessa ei lainkaan tehty kun orpo oli valtiovarainministerinä nyt hallitus sitten operoi tähän ei olla sitouduttu sillä tavalla kiveenhakatusti me nyt otamme hallituksessa pieni ja keskituloiset huomioon tässä sillä tavalla että kun nyt liikennepolttoaineiden valmisteverot nousevat niin se erityisesti kompensoidaan kahdellasadalla miljoonalla eurolla vuositasolla pieni ja keskituloisille tässä hallitusohjelmassa ei ole muutenkaan suljettu pois sitä mahdollisuutta sinänsä liikuta näissä ajatuksissa mutta periaatteessa ollaan sitouduttu siihen että ansiotulon verotus ei ainakaan kiristy nyt ei katsota olevan ansiotulon veronkevennysten aika juuri tällä hetkellä aikaisemmat hallitukset vastaavat tietysti omista toimistaan ja ja niissä kokoomus ja perussuomalaisetkin taisivat olla mukana

ärade talman edustaja kauma nosti esille

kokoomuksen ajatuksen siitä että suunnattaisiin kotitalousvähennystä tiettyyn ikäluokkaan sehän on mielenkiintoinen ajatus niin kuin kauniskin ajatus ja ja olisi varmaan hyvä jos se olisi toteutettavissa sitähän kokeiltiin tai ilmeisesti tutkittiin viime kauden aikana ja todettiin äärimmäisen vaikeaksi ellei mahdottomaksi toteuttaa ja tämänhän toki esittäjät myöskin tietävät mutta se on mielenkiintoinen ajatus toki mielenkiintoisemmanhan siitä tekee sitten vielä se jos oikeasti ajattelee että sillä saa sen viisikymmentäkertaisen tuoton niin kuin kokoomuksen varjobudjetissa seitsemänkymmenenseitsemän miljoonan satsauksella kolmesataakolmekymmentäviisi miljoonaa kukapa nyt ei sitä jättäisi mainitsematta ainakaan samalla tavalla tietenkin jos laittaisi siihen nyt sitten reilusti kaksisataa miljoonaa sillä vuotiaiden kotitalousvähennyksellä saisimme maksettua meidän hävittäjämme sehän vasta hienoa olisikin mutta käytännössä käytännössä kuitenkin tämä on ilmeisesti aika vaikea toteuttaa ei voi näitä kohdistaa näin näin ikäryhmien mukaan vaikka vaikka se hyvältä ajatukselta tuntuukin no muutenhan tässä nyt madalletaan ansiotuloverotusta tietyissä tietyissä kategorioissa toki se kun työantajamaksuja siirtyy yrittäjältä pois eli kun kevennetään yrittäjän taakkaa ja siirretään ne palkansaajille tarkoittaa kyllä että joillekin jää vähemmän rahaa käteen ja ja se ei tietenkään ikinä ikinä ole hyvä asia

kohta käsiteltävänä olevan asian että että yritysten

kannustetaan kaksinkertaisilla poistoilla niin niin hyvällä syyllä voi sanoa että että se suomi tämä hallitusohjelma on tällaisena toteutettu on vuonna kaksikymmentäkolme kyllä huomattavasti yrittäjäystävällisempi kuin mitä se on tänään ja siitä meidän kaikkien tulee olla iloisia
arvoisa herra puhemies kun täällä tuli kuntatalous esille niin en voi olla kertomatta että edustaja viitasen tältä osin antamat tiedot eivät aivan tarkkaan pidä paikkaansa nimittäin kun avataan tämä yhden pilkku yhden miljardin summa joka tässä budjettikirjassa on kunnille lisäyksenä suhteessa tähän vuoteen niin siitä on kolmesataakaksikymmentäyhdeksän miljoonaa eli neljäsosa veromenetysten kompensaatiota kunnille

sellaisia verolakimuutoksia jotka vievät kunnilta verotuloja ja se kompensoidaan ja kolmesataakaksikymmentäyhdeksän miljoonaa tarvitaan siihen ei se ole mitään uutta tuloa kunnille vaan menetysten korvaus toinen kohta tässä on kiky leikkauksen pienentyminen lomarahaleikkauksien päättymisen takia kaksisataakahdeksankymmentäviisi miljoonaa ensi kesänä kunnat maksavat lomakorvaukset täytenä viime kesänä eivät maksaneet nyt maksavat täytenä ja siihen tulee valtionosuus ei se ole uutta rahaa jaettavaksi vanhustenhoitoon tai muuhun vaan menee työntekijöiden ja viranhaltijoiden lomarahoihin sitten on tämä kikystä johtuva kertaluonteinen kompensaatio

kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa jonka jo päätimme maksaa tänä vuonna sekään ei ole uutta siinä mielessä että jos tätä ei tehtäisi kunnilta leikattaisiin kikyn takia kahteen kertaan

miljoonaa euroa eli sekään ei ole puhtaasti mitään uutta valtionosuutta sitten on satakuusikymmentäkuusi miljoonaa peruspalvelujen kustannustason nousuun eli indeksikorotus kaksi pilkku neljä prosenttia se ei ole mitään uutta rahaa koska kustannukset nousevat niihin tulee valtionosuus eli kunnat maksavat sataprosenttisesti ja saavat sitten siihen valtionosuuden sen prosentin mukaan mitä kunta valtionosuuksia saa ei se ole mitään uutta rahaa jolla palkattaisiin väkeä vanhustenhoitoon missä tarve on polttava sitten on vielä tämä lakisääteinen kustannustenjaon tarkistus kuntien ja valtion välillä joka tehdään aina kun todelliset luvut on saatu saatu selville kunnat ovat siis saamassa tätä kautta sen satakaksi miljoonaa minkä ne ovat jo maksaneet menneenä vuonna tässä vain maksetaan ikään kuin jälkikäteen korvauksia kunnille lainsäädännön perusteella sekään ei ole uutta rahaa siinä mielessä että se on jo käytetty sitten asukasluvun ja muiden laskentatekijöiden muutokset tuo kahdeksantoista miljoonaa no se siirtyy kunnilta toisille

arvoisa puhemies haluan vielä todeta tästä kotitalousvähennysmallista joka kokoomuksella oli vaihtoehtobudjetissa sen että nythän me kaikki tiedämme että vanhusväestö kasvaa koko ajan ja kun aika moni meidän ikäihmisistämme haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään niin on totta kai tarpeen että me kehitämme erilaisia malleja joilla ikäihmiset pystyvät ostamaan palveluja kotiinsa nythän se epäkohta tässä nykyisessä kotitalousvähennyksessä on ollut se että jos tulot ovat kovin pienet niin sitä vähennystä ei pysty hyödyntämään olenkin hyvin harmissani siitä että edustaja adlercreutz hallituspuolueen edustajana oli tuossa hyvin skeptinen ja suhtautui aika ikävästi tällaisiin uudistuksiin me kokoomuksessa haluamme koko ajan miettiä uudenlaisia malleja joita voidaan kokeilla yritysten ja erehdysten kautta sitten varmasti löydetään sellaisia palvelumalleja ja verovähennyksen muotoja ja auttamisen muotoja että että vanhukset voivat turvallisesti asua kotonaan niin kauan kuin he itse haluavat

arvoisa puhemies sääli että edustaja viitanen kerkesi lähteä pois salista hän puhui täällä paljon verotuksesta ja siitä että kokoomus olisi laskemassa veroja kaikissa tuloluokissa se on totta mutta olihan täällä kuitenkin mahdollisuus muun muassa sosiaalidemokraateilla puuttua tähän apteekkarivähennykseen jota he kritisoivat viime kaudella vahvasti sille ei tehty mitään joten apteekkarit jatkossakin saavat sitten enemmän käteen tuloistaan demareista huolimatta mutta faktat ovat ne että kokonaisveroaste tulee nousemaan ensi vuonna täällä on pidetty hyviä puheenvuoroja siitä palkansaajien verotus jos sinulla on yli kaksituhattakolmesataa euroa palkka tulee nousemaan ja samaan aikaan kuitenkin polttoaineverotusta nostetaan ja kotitalousvähennystä leikataan joten kyllä nämä kaikki valitettavasti osuvat todella kovaa ahkeraan keskiluokkaan

lomarahojen maksamista ja indeksijäädytyksen poistoja tietysti ei mitä kuntatalous olisi tarvinnut olisi tarvinnut huomattavasti enemmän mutta minusta oikea suunta on toinen asia aina ei olla täysimääräisesti kompensoitu niitä lisätehtäviä mitä mitä sitten kunnille on tullut ja tämän hallituksen hallitusohjelmassa se on kirjattu täysin jotta kaikki lisätehtävät mitä hyviä asioita nyt siellä opetus ja kulttuuritoimenkin osalta varhaiskasvatuksen osalta on tulossa sitten kompensoidaan täysimääräisesti hallitusohjelman kirjaus ja näin ei ole ollut edellisillä hallituksilla kunnille on tullut lisää velvoitteita ja rasitteita joita ei ole täysimääräisesti

edustaja kiljunen kimmo
arvoisa puhemies minä todella ihailen tuota kokoomusedustajien voimakasta ja tarmokasta esiintymistä tavallisten ahkerien ja työssäkäyvien suomalaisten puolesta viimeksi edustaja wallinheimo tästä puhui hän viittasi kokonaisveroasteeseen ja minä viittaan uudestaan edustaja lindenin puheenvuoroon täällä aikaisemmin hän luki budjettikirjaa ja me näimme miten kokonaisveroasteelle käy ja me myöskin näimme miten valtaenemmistölle suomalaisista ahkerista suomalaisista kotitalouksille käy suomessa heidän käteenjäävät tulonsa lisääntyvät tämän budjettiesityksen ansiosta
arvoisa puhemies vielä edustaja eskeliselle todellakin hallitusohjelmassa on sellaisia uusia tehtäviä jotka lankeavat kunnille muun muassa varhaiskasvatus kaikille ryhmäkokojen pienentäminen hoitotakuu hoitajamitoitus oppivelvollisuuden

sairaanhoidon menojen kasvu on varsin suurta nimenomaan nämä kolme ensin mainittua tai oikeastaan neljä ovat hallituksen uudistuksia joiden kustannukset se on luvannut korvata sataprosenttisesti kunnille mutta kun käsittelimme kuukausi sitten julkisen talouden suunnitelmaa neljäksi vuodeksi eteenpäin siellä ei ollut rahoitusta näihin tarpeisiin ei lähimainkaan sitä mitä ne tulevat maksamaan teillä on kova työ pitää tuo lupaus että te maksatte sataprosenttisesti kunnille ne velvoitteiden kasvut ja uudet tehtävät jotka te aiotte niille säätää

arvoisa puhemies tykkään jos näin voi sanoa keskustella edustaja kankaanniemen kanssa koska hänellä on luvut hallussaan olisin vielä täydentänyt niiltä osin että unohditte kuitenkin mainita sen että nolla pilkku nolla yhdeksän prosenttia mikä on kaksikymmentäviisi miljoonaa tulee ihan kokonaan uutta mikä kompensoi sataprosenttisesti niitä kokonaan uusia tehtäviä viittaan edelleen tähän asiakohtaan kaksikymmentäneljä ja siellä olevaan hallintovaliokunnan lausuntoon jossa pyynnöstäni valiokuntaneuvos kokosi erittäin hyvin sinänsä monimutkaisten peruspalvelujen valtionosuuksien eri suuntiin kulkevat tulovirrat eli aivan niin kuin edustaja eskelinen täällä totesi

mainitsin edustaja wallinheimolle sanoisin että kun tässä olin apteekkariliiton juhlaillallisilla juhlapuhujana istuin

arvoisa puhemies kysymys ei ollut siitä mitä minä olen siitä mieltä kysymys oli siitä mitä sosiaalidemokraatit olivat viime kaudella mieltä ja mitä ovat nyt mieltä aivan täysin päinvastaista mieltä mutta pitää edustaja kiljuselle vielä sanoa tästä että täällä lukee julkisyhteisöjen saamat verotulot sektoreittain ja verolajeittain bruttokansantuotteesta

jankutukseksi mutta kai ne kädessä olevat tulot ovat kuitenkin se ratkaisevin asia ja seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista kohenee tilanne tässä on tehty valinta ne ovat pienituloisia keskituloisia ihmisiä joilla tilanne kohenee suurituloisilla hieman

arvoisa puhemies tämä nyt menee tietysti desimaalipeliksi mutta todetaan nyt se koko lukusarja sieltä sivulta y kuusitoista se oli siis neljäkymmentäkolme pilkku nolla prosenttia tämä kokonaisveroaste joka lasketaan bruttokansantuotteesta sitten vuonna kaksituhattakahdeksantoista se oli neljäkymmentäkaksi pilkku kolme ennuste nyt meneillään olevalle vuodelle siis kahdella tähdellä merkittynä koska meillä ei vielä ole sitä tiedossa oli neljäkymmentäyksi pilkku yhdeksän ja ensi vuodelle on ennustettu neljäkymmentäkaksi pilkku kaksi eli aivan kuten edustaja kankaanniemi sanoi ensi vuodelle arvio on nolla pilkku kolme prosenttiyksikköä korkeampi mutta kun tarkastelee koko edellisen hallituksen kautta niin olemme alemmalla tasolla kuin vuonna kaksituhattakahdeksantoista jolta meillä on faktatulos olemassa

arvon puhemies en malta olla kommentoimatta tätä kuntataloutta joka on noussut tässä monessa kohtaa monessa kohtaa esiin julkisen talouden tasapainon saavuttaminen vuoteen kahdessakymmenessäkolmessa mennessä vaikuttaa hyvin kaukaiselta tavoitteelta vaikka täällä puhutaan koko ajan niistä valtionosuuksien lisäämisistä ja muista niin kaikki hyvin tiedämme sen että kuntien itsemääräämisoikeus mahdollistaa sen että kunnat käyttävät näitä rahoja paikkaamaan esimerkiksi kehnoja päätöksiä jotka ovat synnyttäneet turhia lisäkustannuksia kunnille eli päätös päätökseltä kunnat myös voivat lisätä itse ongelmiansa kannattaisi ehkä harkita nyt

niin kuin ajatuksiin se että olisiko mahdollista tarkastella näitä kriisikuntakriteereitä hieman uusin silmin meillä on erittäin erittäin tiukka tilanne tuolla kunnissa kiitos

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

kunnioitettu puhemies itse asiassa haluaisin palata tähän äskeiseen keskusteluun niiltä osin kuin tässä esitettiin tällaista uutta kotitalousvähennysmallia joka olisi siis yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaille siihen satsattaisiin seitsemän miljoonaa ja hyötyä yhteiskunta saisi kolmesataakolmekymmentä miljoonaa toki tämä hyöty tulisi sitten pitkällä aikavälillä kun ihmiset vanhenevat ajatelma tässä on kai se että ihmiset voisivat olla sen puoli vuotta pidempään kotona no nyt sitten näkisin kuitenkin näin laillinen tie olisi tukea omaishoitajia heidän jaksamistaan ja sitä tulonmuodostusta ja jonkuntyyppinen oma omaishoitovähennys tai vastaava voisi olla hyvä mutta nyt sitten palataan tähän käsiteltävänä olevaan asiaan tällä hallituksen esityksellä nostetaan dieselin ja

bensan hintaa noin kuusi viiva seitsemän senttiä alvi huomioiden mehän tiedämme että kaikki tuotteet on meille jotenkin kuljetettu eli tämä joka tapauksessa tulee nostamaan tuotteitten hintaa tai vaikuttaa jollain lailla tämä

miljoonaa kuulostaa toisaalta aika vähältä mutta sitten kuitenkin se vähentää noin kaksisataaviisikymmentä miljoonaa ihmisten todellista ostovoimaa nyt sitten ammattiliikenteen puolelta on ehdotettu että otettaisiin käyttöön tämmöinen ammattidiesel ja esitetään että se selvitys käynnistetään välittömästi jotenkin täytyisi pystyä kompensoimaan ammattiliikenteelle syntyvät kustannukset ja yksi vaihtoehto meidän mielestämme voisi olla tällainen hyvä vähäpäästöinen ammattibiodiesel uuden mallin luominen samalla pystyttäisiin vähentämään ammattiliikenteestä tulevia ilmastopäästöjä samalla tulisi selvittää myöskin voitaisiinko tämä

ottaa käyttöön tässä

hallituksen esityksessä on siis kaksi lakiehdotusta ja esitämme että toinen lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena se on on lähinnä tekninen mutta esitämme myöskin että tämä ensimmäinen lakiehdotus hylätään ja hyväksytään tähän vastalauseeseen yksi liittyvä lausumaehdotus jossa esitetään tätä ammattidieselselvitystä ja esitetään myös että samalla selvitetään vähäpäästöisen ammattibiodieselin laajaa

arvoisa herra puhemies

on tuolta talousarviokirjasta lukenut niin tosiaan kokonaisveroaste kiristyy neljästäkymmenestäyhdestä pilkku yhdeksästä neljäänkymmeneenkahteen pilkku kahteen nämä polttoaineitten verotuksen kiristykset kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla joita tosiaan pääministeri rinteen hallitus esitti ja mitä ilmeisimmin nyt sitten tämä rinteen hallituksen työtä jatkava keskustan tukema marinin punavihreä hallitus sitten myös edelleen ajaa kiristävät tietysti suomalaisten verotusta osaltaan elokuussa kaksituhattakaksikymmentä voimaan astuva korotus tiukentaisi verotusta jo ensi vuonna viiden kuukauden ajalta yhteensä kahdeksankymmenenkolmen miljoonan euron verran mainitut korotukset vaikuttaisivat erittäin vahingollisesti yritysten toimintaan ja kotitalouksien ostovoimaan

arvoisa puhemies polttoaineverotuksen painopistettä siirrettiin hiilidioksidiveroon kahdeksan vuotta sitten käytännössä tämä tarkoittaa että mitä päästöttömämpää polttoainetta käytetään sitä vähemmän sitä verotetaan no hallitus puolestaan myöntää nyt sitten tämän verotuksen kiristyksen fiskaalisen tavoitteen omassa esityksessään siinä todetaan että jos veronkorotus painotettaisiin hiilidioksidiveroon biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kiristyminen kaksituhattakaksikymmentä luvulla laskisi veronkorotuksen pitkän aikavälin vaikutusta polttoaineverotuottoihin myös ympäristöministeri on todennut että korotukset eivät vaikuta merkittävästi tieliikennesektorin päästökehitykseen tämän lisäksi hallituksen vuodelle kaksituhattakaksikymmentäyksi suunnittelema parafiinisen dieselin veronkorotus kiristää entisestään uusiutuvan dieselin verotusta toisin sanoen hallitus peruuttaa myös ilmastotoimien osalta kuten valitettavasti niin monen muunkin politiikkalohkon kanssa on käymässä arvoisa puhemies jos hallitus olisi tosissaan ilmastotoimien kanssa pyrkisi se ohjaamaan kuluttajia kohti vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi tarvitaan oikeasti vaikuttavia toimia joita hallituksen linjauksissa ei ole havaittavissa liikenteen ratkaisut eivät saa kohtuuttomasti vaikeuttaa vaikeuttaa ihmisten liikkumista pitkien etäisyyksien maassa arvoisa puhemies suomen autokanta on saatava uusiutumaan nopeammin uudet autot ovat ilmastoystävällisempiä ja erityisesti turvallisempia nykyinen korkea autovero kannustaa hankkimaan vanhempia käytettyjä tuontiautoja arvonlisävero maksetaan silloin ulkomaille mikä aiheuttaa suomen valtiolle veromenetyksiä kokoomus on esittänyt että autoveroa laskettaisiin ensi vuoden alusta sadalla miljoonalla eurolla tämä tarkoittaisi noin yhdeksänsadan euron keskiverron muutosta joka laskisi auton hintaa tuollaisen vajaa kolme prosenttia autokannan uusiutuminen vauhdittuisi reilusti sillä autojen kysyntä kasvaisi vuodessa arviolta viidellätuhannella ajoneuvoilla syntyvä vaje katettaisiin tässä kokoomuksen esityksessä nostamalla vastaavasti ajoneuvoveroa

keskimääräisesti kahdella pilkku viidellä eurolla kuukaudessa painottaen korotusta korkeapäästöisempiin autoihin korotus on selvästi pienempi kuin esimerkiksi polttoaineen verotuksen johdosta ihmisille tuleva lasku kun hallitus tosiaan nyt elokuusta näitä pumppuhintoja noin seitsemällä sentillä litralta arvoisa puhemies myös nopeat ja sujuvat junayhteydet parantaisivat koko suomen kilpailukykyä tehostaen tavaroiden ja ihmisten kestävää liikkumista hallituksen tulisi valtion omaisuuden myynnin ja rahojen hajauttamisen sijaan siirtää valtion osakeomistuksia ratayhteyksien hankeyhtiöiden riittävään pääomittamiseen se mahdollistaisi hankkeiden nopean käynnistyksen ja joustavan suunnittelun kokoomuksen mukaan polttoaineveron korotukset on peruttava hallituksen olisi myös syytä valmistella sellaisia esityksiä jotka oikeasti vähentäisivät päästöjä ja senpä vuoksi arvoisa puhemies edellä kerrotun ja pohditun perusteella ehdotan että ensimmäinen lakiehdotus hylätään

hyvin samansisältöinen hylkäysehdotuksen osalta kyllä varmaan näin on

puhemies kuten tulkitsin edustaja auton tuossa edellä tekevän myös minä kannatan edustaja vähämäen tekemää ensimmäistä lakiehdotusta koskevaa hylkäysehdotusta sekä lisäksi kannatan

edustaja vähämäen tekemää lausumaehdotusta arvoisa puhemies kuten täällä viime viikolla ensimmäisessä käsittelyssä jo totesimme tämä polttoaineverotuksen peräti kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron korotus vaikeuttaisi erittäin tuntuvasti sekä tavallisen suomalaisen autoilijan työssäkäyntiä ja muuta asiointia että kuljetusyritysten toiminta ja kilpailuedellytyksiä polttoaineverojen nopea nousu vähentäisi kotimaista kysyntää ja nostaisi myös vientiteollisuutemme kustannusrakennetta merkittävästi työllisyysvaikutukset olisivatkin ikävällä tavalla negatiiviset me perussuomalaiset haluamme paitsi saada työllisyyden nousuun myös pitää koko maan asuttuna ja elinkelpoisena pidämmekin kestämättömänä tätä hallituksen valitsemaa verolinjaa joka iskee tämän esityksen osalta erityisen kovaa harvaan asutuilla seuduilla asuviin ihmisiin varsinkin niillä alueilla joilla julkinen liikenne toimii joko kehnosti tai sitä ei ole ollenkaan

luonnollisesti veronkorotukset iskevät myös kaupunkimaisilla alueilla asuviin auton käyttäjiin kokonaisuus huomioiden hallituksen esitys onkin varsin lyhytnäköinen eikä sitä tule hyväksyä arvoisa puhemies kuten edustaja vähämäki tässä edellä jo totesikin perussuomalaiset katsovat että hallituksen tulee tehdä ammattidieselselvitys ja ryhtyä toimeen tienkäyttömaksujen säätämiseksi ulkomaiselle raskaalle liikenteelle

arvoisa puhemies pääministeri rinteen hallitus on esittänyt kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron liikennepolttoaineiden veronkorotuksia kohdistaen korotukset polttoaineen energiasisältöveroon ja hiilidioksidiveroon elokuussa kaksituhattakaksikymmentä voimaan astuva korotus tiukentaisi verotusta ensi vuonna viiden kuukauden ajalla jo kahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa mainitut korotukset vaikuttaisivat erittäin vahingollisesti sekä kotitalouksiin että yrityksien toimintaan erityisesti olen huolissani lapsiperheistä joiden tilannetta se hankaloittaa lapsiperheköyhyys on kuitenkin asia täälläkin salissa on paljon keskusteltu ja tässä me tulemme kohdistamaan lisää verorasitusta erityisesti perheisiin ja tiedetään että työn ja esimerkiksi päiväkotiin viemisen yhdistäminen arjen yhdistäminen on erittäin haasteellista pelkästään joukkoliikenteen avulla ja ja se on se on erittäin harmillista kokoomuksen mukaan polttoaineveron korotukset on peruttava ja hallituksen olisi myös syytä valmistella uusia esityksiä jotka vähentäisivät aidosti tieliikenteen päästöjä kannatan sekä edustaja vähämäen että auton hylkäysesityksiä

arvoisa herra puhemies tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö joka on käsittelyn pohjana on hyvin mielenkiintoinen tekstinsä osalta tämä on tehty edustaja pia viitasen johdolla verojaostossa joten tämä on asiantuntevissa käsissä ja onhan siellä ollut edustaja vähämäkikin joka on tunnetusti veroasioiden erityisekspertti täällä todetaan sivulla neljä liikennepolttoaineiden nimellisiä valmisteverotasoja on korotettu vuoden kaksituhattayksitoista energiaverouudistuksen jälkeen vuosina kaksituhattakaksitoista kaksituhattaneljätoista kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista

kertoo siitä että kun sosiaalidemokraatit olivat hallituksessa vasemmistoliitto myös kaudella kaksituhattayksitoista viiva viisitoista niin silloin korotettiin vuosina kaksituhattakaksitoista ja kaksituhattaneljätoista polttoaineveroa ja sitten myös kaksituhattaviisitoista jolloin perussuomalaiset olivat mukana päätöksenteossa ja olimme äänestämässä puolesta edustaja viitanen hyvin mielellään unohtaa sen että hänen ministerikaudellaan nuo kaksi korotusta tehtiin ja sitten meidän aikanamme tehtiin yksi ja sen jälkeen sitten kaksituhattaseitsemäntoista toinen eli kyllä tässä nyt taakka kasvaa vähän enemmän sosiaalidemokraattien suuntaan kuin perussuomalaisten tulkoon todetuksi tämän esityksen osalta täällä todetaan että esitys turvaa polttoaineveron ympäristöohjauksen tason eli tämän takana on hallituksen yli intoinen ilmastopolitiikka suorastaan vouhotus joka on päällä tällä hetkellä edelleen ja pahenee vain seuraavassa kappaleessa täällä todetaan hallitus valmistelee ohjelmansa mukaisesti kestävän verotuksen tiekartan jonka ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden kaksituhattakaksikymmentä kehysriiheen mennessä tiekartan tulee palvella hallituksen

eli hallitus ajaa tällä esityksellä ilmastopolitiikkaa ja kaataa laskun ensi sijassa maaseudun vähävaraisen väestön päälle eli heille joilla ei ole vaihtoehtoa omalle autolle mutta kyllähän tämä niin kuin täällä taisi edustaja savio todeta kiertyy myös kaikkeen muuhun tavarankuljetuksen kautta hintoihin ja ja sille vähävaraiselle väelle siltäkin osin eli tämä on hyvin epäoikeudenmukainen esitys ja pohjaltaan ilmastopolitiikkaa jota me emme voi kannattaa
arvoisa puhemies oppositio on nyt hyvin voimakkaasti vastustamassa tätä hallituksen esitystä polttoaineverojen nostamisesta tämä on lähes tämmöinen liturginen liturginen messu mikä tässä on käynnissä me kuulemme sanoja hallitus on lyhytnäköinen tämä on kohtuutonta päätös on peruttava ongelmia on erityisesti niille jotka vievät lapsiaan päivähoitoon ja niin edelleen ja niin edelleen puhemies ensinnäkin kysyisin teiltä vaikuttaako tämä ihan poliittiselta teatterilta kun te tätä seuraatte siitä näkökulmasta että jos kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajat ottaisivat naftaliinista ne puheenvuorot joita te käytitte vuosina kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista ja siteeraisitte niitä puheenvuoroja täällä niin tämä keskustelu todellakin näyttäisi hyvin oudolta kysymyshän on siitä että tässä tarkistetaan jälleen kerran arvoisat edustajat jälleen kerran tehdään näihin polttoaineveroihin niin sanottu inflaatiotarkistus joka ylläpitää niiden reaalisen tason missä ne ovat olleet tähänkin asti tämä on erikoinen juttu että edustaja kankaanniemi jopa tässä vetoaa siihen että sosiaalidemokraattien syntitaakka on suurempi näissä polttoaineverojen nostoissa historian kuluessa verrattuna perussuomalaisiin ehdottomasti edustaja kankaanniemi sosiaalidemokraattien syntitaakka on huomattavasti suurempi näissä inflaatiotarkistuksissa joita historian kuluessa on tehty käytännössä joka toinen vuosi ja

arvoisa puhemies tähän muutama sana on hyvä jatkaa tosiaan niin kuin edustaja kankaanniemi täällä totesi niin tämän hallituksen tavoitteena on tehdä suomesta hiilineutraali vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä suomesta maailman ensimmäisen fossiilivapaan hyvinvointiyhteiskunnan tässä tavoitteessa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja lopulta lopettaminen on keskeinen keino saavuttaa tämä tavoite pitkällä tähtäimellä ja se tähtäin nyt ei oikeastaan voi niin kovin pitkä olla kun ajatellaan paljonko meillä on aikaa tässä torjua ilmastonmuutosta mutta tämän esityksen veronkorotusmääriä voidaan valtiovarainvaliokunnan mietinnönkin mukaan pitää maltillisina kun huomioidaan verotasoihin tarvittavat inflaatiotarkistukset kuten edustaja kiljunen tässä jo hyvin totesi eli tämä on hyvä pitää mielessä tässäkin keskustelussa

maltillisia ollaan toistaiseksi mutta kuitenkin olennaista on ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta että hallitus valmistelee kestävän verotuksen tiekartan jonka kokonaisuuteen kuuluu myös liikenteen verotuksen uudistus samoin kuin energiaverotuksen uudistus kiertotalouden edistäminen sekä päästöihin perustuvan kulutusverotuksen selvittäminen

sisällä mutta kuten täällä on todettu niin kaikkialle suomeen toimiva joukkoliikenne ja raiteet eivät kuitenkaan vielä tai lähitulevaisuudessa ulotu ja siksi me tarvitsemme tulevaisuudessakin vähäpäästöistä henkilöautoliikennettä ja kestäviä polttoaineita raskaan liikenteen tarpeisiin

arvoisa puhemies edustaja kiljunen tunnetaan tietysti taitavana sanankäyttäjänä ja hän täällä peräänkuulutti sitä minkälaisia teatraalisia piirteitä tästä keskustelusta voi löytyä itse en ole aivan niin asiantunteva teatteritaiteen osalta jonkun verran ehkä harrastajateatteria joskus nuorena tehnyt mutta kyllähän tässä sellaista tiettyä traagisuutta tietysti on kun hallituksen ainoa lähtökohta on haukkua sipilän hallitusta ja vyöryttää joka asiassa vastuu tälle sinänsä kuitenkin suomea varsin voimakkaasti eteenpäin vieneelle hallitukselle onpa kysymys työtulojen verotuksen kiristämisestä tai polttoaineitten verojen kiristämisestä niin syy tuntuu löytyvän sipilän hallituksesta itse en edes sipilän hallituksen ollut eduskunnan jäsen mutta kyllä minä haluan puolustaa sitä hallitusta jolla suomi saatiin kuitenkin sellaiselle kestävälle taloudenpidon uralle jolla saatiin tuotua työtä suomalaisille parannettua perheiden ostovoimaa luotua tulevaisuudenuskoa ja vahvistettua suomea myös investointiympäristönä niin että voidaan ajatella että tänne syntyy sellaista teollista mutta myös palveluliiketoimintaa josta voimme saada vientituloja tulevaisuudessa mutta nyt tämä hallituksen esitys jonka perusteet näyttävät olevan puhtaasti fiskaaliset ja tämä fiskaalinen vaikutus kohdistuvan ennen kaikkea ahkeriin työtä tekeviin suomalaisiin niin kaupungeissa kuin maalla jotka tarvitsevat autoa niin työssään kuin muissa arjen askareissaan on nimenomaan omiaan heikentämään

arvoisa puhemies mielestäni edustaja kiljunen ja oikeastaan koko hallitus hiukan liian ylimalkaisesti kyllä tähän yhden yön aikana seitsemän sentin korotukseen suhtautuvat mielestäni se on paljon kysykää ihmisiltä jotka vaikka saarijärveltä pendelöivät päivittäin jyväskylässä kuinka paljon tämä tulee maksamaan heille enemmän tai kuljetusalan yrittäjiltä jotka maksavat satoja elleivät tuhansia euroja enemmän tämän korotuksen itse asiassa skalin skalin mukaan taas yksin liikenteelle ollaan tekemässä yli neljänsadan miljoonan euron veronkorotusta josta maanteiden tavaraliikenteelle kohdistuu sataneljäkymmentä miljoonaa euroa vuodessa mielestäni nämä ovat todella suuria summia eikä näihin kannata kyllä millään olankohautuksella

puhemies perussuomalaisille tämä asia ei todellakaan ole mikään teatteriesitys vaan äärimmäisen vakava talouspoliittinen toimenpide josta päätöksestä seuraukset ja vastuun kantaa istuva hallitus edellinen ja nyt jatkava

tarkistin tuossa että todellakin sosiaalidemokraattisten ministerien valtiovarainministeri urpilaisen ja rinteen esityksestä kolme kertaa nostettiin polttoaineveroa viime kaudella kun perussuomalaiset olivat hallituksessa yhden kerran no se siitä arvoisa puhemies niin kauan kuin helsinki polttaa kivihiiltä tupruttelee päivästä niin kauan minusta on pohjatonta esimerkiksi vihreitten jotka ovat vahvassa asemassa helsingissä heittää ilmastopoliittisin perustein tällaista laskua maaseudun vähävaraisen väen ja yrittäjien vastuulle onko edustaja hoskonen samaa mieltä olette ympäristövaliokunnan puheenjohtaja pidättekö te tätä oikeudenmukaisena että helsinkiläiset tupruttavat kivihiiltä ja maaseudun ihmiset maksavat polttoaineen hinnan korotukset jotka hallitus määrää me emme tällaista pidä oikeudenmukaisena arvoisa on syytä myös muistuttaa että ministeri li andersson esitti tässä taannoin että henkilöautojen konvertointi maksettaisiin kokonaan valtion toimesta tuossa tarkistimme että suomessa on kaksi pilkku seitsemän miljoonaa henkilöautoa jos ne kaikki maksavat noin parituhatta euroa kappale niin sehän on yli kuuden miljardin lasku edustaja lohikoski

kysyn teiltä onko vasemmistoliitto tällaista esittänyt ja mistä te otatte rahoituksen siihen jos jos tällaiselle tielle lähdetään vai oliko se teatteria se voisi sellaista olla sekä helsingin hiilenpoltto että tämä konvertointikysymys ovat kyllä valtavan suuria kysymyksiä tämän asian rinnalla jossa jossa te heitätte maaseudulle ja yrittäjille tällaisia lisälaskuja panostakaa biodieseliin mieluummin

arvon puhemies tämä hallituspuolueiden hiilidioksidijahti jota muut muut oppositiopuolueet paitsi nyt perussuomalaiset varsin innokkaasti kannattavat tulee hyvin kalliiksi meille kaikille eli te pyritte mahdottomiin tavoitteisiin suomalaisten kustannuksella ja hallituksen esitys on hyvin konkreettinen esimerkki siitä tällä viitataan usein näihin väylähankkeisiin jotka ovat näitä ilmastohankkeita niiden rahoitus on täysin ilmassa ne ovat kokonaisuudessaan täysin ilmassa te haluatte korvata toimivat asumis liikkumis ja energiaratkaisut uusilla epävarmoilla joiden lopputuloksista ja hinnasta ei ole vielä meille varmuutta tämä tulee yhteiskunnalle erittäin kalliiksi meidän tällä hetkellä jo hyvin velkainen julkinen sektorimme ja meidän hyvin velkaiset kotitaloutemme kotitaloutemme sekä yksityiset yritykset joutuvat tässä taakankantajiksi meillä ei ole minkäänlaista järkeä lähteä uudistamaan järjestelmiä ja rakentamaan rinnalle sellaisia järjestelmiä joista ei ole varmuutta tämä meidän tekemämme hylkäysesitys samoin kuin auton ovat erittäin kannatettavia kyllä tässä taloustilanteessa kannattaa miettiä hyvin tarkkaan kaikkien hallituspuolueiden niitä toimenpiteitä joilla on oikeasti merkitystä ja positiivinen vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan

puhemies todellakin hallitusohjelmassa siis esitetään sitä että tällainen ammattibiodieselselvitys tehtäisiin mutta miksei sitä ole aloitettu jo tekemään voisiko tähän vaikka joku edustaja kommentoida edustaja hoskonen tai vastaava me siis esitämme tässä vastalauseessa että käynnistetään tämmöinen ammattidieselselvitys ja samalla selvitetään vähäpäästöisen ammattibiodieselin laajaa käyttöönottoa koska tosiasiassa oikea tie ja nopein tie liikenteen puolella vähentää on keskittyä ammattiliikenteen puolelle mutta biodieselin käyttöönotto siellä on hankalaa kun biodiesel on hiukan kalliimpaa sen takia täytyy mennä tämän ammattibiodieselin puolelle se olisi oikea tie kuitenkin tässä vaikka tietenkin esitys on osin fiskaalinen tausta ajatuksena hallituksella lienee se että liikenteen co päästöt hiukan tippuisivat minun mielestäni kyllä oikeampi tie olisi se että keskityttäisiin näihin muutamiin isoihin tehtaisiin ja sähköntuotantolaitoksiin vaikkapa helen täällä helsingissä ja ssabn tehdas kun ottaa huomioon sen että ssabn tehtaassakin voitaisiin mennä täysin vetypohjaiseen tuotantoon jolloin käytännössä sen tehtaan co päästöt tippuisivat liki nollaan miksei siis hallitus tämmöistä hanketta tue ihmettelen sitä syvästi jos yksi ainut tehdas tuottaa noin neljä miljoonaa co tonnia niin tämähän tahtoo sanoa sitä että se on yli puolet suomen koko liikenteen päästöistä ja sitten kun ottaa huomioon että meillä kaiken kaikkiaan on aika vähäiset päästöt kuitenkin suomessa viisikymmentäkuusi miljoonaa co tonnia ja päästökaupassa oli muistaakseni noin kaksikymmentä miljoonaa tonnia vähän päälle niin meillä on kolme tuotantolaitosta jotka

päästöistä yli puolet jo ja sähkön ja lämmöntuotantolaitoksiin pitäisi keskittyä ja niitä pitäisi tukea että ne pystyisivät tipauttamaan näitä omia hiilidioksidipäästöjään se että vastuutetaan tavallista yksityisautoilijaa ajamaan vähemmän ei minun mielestäni ole ole oikea tie mutta tämä tästä siis haluan kysyä joltain hallituspuolueen edustajalta missä viipyy tämmöinen ammattibiodieselselvitys koska siitä on kuitenkin hallitusohjelmassa maininta

puhemies valitettavasti en pyytänyt puheenvuoroani vastatakseni tähän edustaja vähämäen kysymykseen mutta niin kuin on käynyt varmaan edellä ilmi käytän mielelläni numeroita ja jos me lähdemme liikkeelle siitä että meillä keskimäärin suomessa esimerkiksi dieselauton käyttäjä esimerkiksi perheellinen sellainen ajaa kolmekymmentätuhatta kilometriä vuodessa itse ajoin viime vuonna neljäkymmentäkaksituhatta mutta sanoin siis keskimääräinen niin seitsemän senttiä per litra ja kuuden litran kulutuksella per sata kilokilometriä se tarkoittaa käytännössä satakaksikymmentäkuusi euroa lisää vuodessa tunti sitten me käsittelimme täällä tuloverotaulukoita joihin me teimme kolmen pilkku yhden prosentin inflaatiotarkistuksen edustaja kauma mainitsi että suomalaisen keskitulo on kolmetuhattaneljäsataaviisikymmentä euroa kuukaudessa mikä tekee neljäkymmentätuhatta euroa vuodessa ja siinä kolme pilkku yksi prosenttia tekee tuhatkaksisataa euroa eli verot ovat aina kokonaisuus tässä esimerkissä yhdessä kohtaa me kevennämme tuloverotaulukkoa mutta toisessa kohtaa meillä todellakin tulee sitten tähän tämä seitsemän sentin korotus pitkältihän tämän vaikutus on fiskaalinen enemmän kuin että se vaikuttaisi suoraan dieselin käyttöön toinen osa edustaja vähämäen puheenvuorossa oli hyvin mielenkiintoinen koska olen ymmärtänyt että ssab joka todellakin on suomen suurimmista tuotantolaitoksista se joka kaikkein eniten yksittäisenä tuotantolaitoksena tekee päästöjä on itse muuttamassa tuotantoprosessiaan perustan tämän lukemaani tietoon niin että seuraavan viidentoista vuoden kuluttua he saavat hiilineutraalin tilanteen nimenomaan tällainen rakenteellinen ilmastopolitiikka jossa puututaan näihin rakenteisiin suurimpiin hiilidioksidin päästäjiin on oikeata politiikkaa jossain määrin puheenvuoronne oli ristiriitainen kyllä oman puolueenne edustaja ranteen puheenvuoron kanssa jonka mielestä koko tämä ilmastokeskustelu on huuhaata ja silloin ei tietenkään jos se olisi huuhaata

arvoisa puhemies te olette voineet seurata aitiopaikalta näitä puheenvuoroja ja ennen kaikkea edustaja auton retorista taidokkuutta hän osaa aidostikin tämän ylistämällä alistamisen arvokas puheenvuoro siellä oli kuitenkin erikoinen huomio siitä että teidän väitteenne mukaan

olisi ensisijaisesti arvostella sipilän hallitusta se ei ole meidän lähtökohtamme meidän lähtökohtamme on puolustaa tätä hienoa hallitusohjelmaa jota tämä budjettiesitys tukee se on meidän lähtökohtamme me joudumme silloin tällöin viittaamaan sipilän hallituksen tekosiin kun täällä syytetään meitä asioista joihin on hyvä saada tätä historiallista perspektiiviä valitettavasti johtuu opposition sanankäytöstä että me joudumme viittaamaan jos muisti pätkii niin autamme teitä siinä tämä on ainoa ainoa seikka

korotus on merkittävä yksittäisille kansalaisille emme me sitä kiistä vaikka edustaja aki linden tässä juuri toi esille sen että täytyy tätä verotusta katsoa kokonaisuutena niin kuin pitääkin mutta me tunnistamme että kyllä tämä polttoainevero rokottaa ihmisiä se on selkeä korotus mutta me lähdemme siitä aidosti liikenteeseen että tässä lähtökohtana primäärisesti lähtökohtana on ylläpitää sen veron reaalinen taso ei yhtään sen enempää vaan se reaalinen taso siinä suhteessa tässä on nyt vähän ehkä tarpeetonta jatkaa tätä keskustelua pidempään koska siinä me olemme syyllistyneet kaikki aikaisemmin vastaaviin tekoihin ja tulemme jatkossakin sen tekemään

niin totta kai se kirpaisee mutta pitää muistaa kuitenkin se että valtion menot on katettava jollakin keinoin sitten mitä tulee autojen kehitykseen kun tässä on käyty erilaista keskustelua pitäisikö tätä konversiota tukea

dieselautoista tehdään kaasuautoja ja niin edelleen minä varoisin kyllä menemästä sille tielle koska tällä hetkellä maailmassa on menossa valtavan nopea autojen kehittämistyö kaikki nykyisiin autoihin tulleet lisälaitteet abs jarrut katalysaattorit polttoaineen ruiskutukset happitunnistimet luistonestot kaikki mahdolliset ovat tulleet autoteollisuuden itse investoimina tutkimustuloksina jotka ovat sitten meidän kansalaisten hyödyksi koituneet uusina automalleina tehokkaampina automalleina polttoainetta säästävinä automalleina näin tulee käymään myös sähköautoissa nyt jo on kohtalaisen hyviä sähköautoja markkinoilla hybridejä jotka käyttävät todella vähän polttoainetta ja toimivat kaikissa olosuhteissa en lähtisi verorahoja sinne työntämään koska markkina toimii tässä erittäin hyvin jos joku on laskenut kuinka paljon kaikkien autojen muuttaminen kaasuautoiksi maksaa se on täysin turhaa työtä esimerkiksi minunkin omistamani kuusi vuotta vanha dieselhenkilöauto aivan huippukuntoinen viime viikonloppuna jouduin ajelemaan työasioiden tiimoilta aika paljon kilometrejä ajelin tasan tarkkaan niin kuin rajoituksessa sanoo ja varoen turhia kiihdytyksiä ja kulutettu dieselmäärä oli

siinä ei kyllä paljon maailma mene piloille näin pitkien välimatkojen maassa kannattaa muistaa se että me joudumme jonkun verran kuitenkin liikennepolttoaineita käyttämään kotimaisia dieselaineita dieselaineita pitää kehittää niin että saamme yhä enemmän kotimaisista raaka aineista tehtyjä liikennepolttoaineita ja kun nyt euroopan unionissa olemme niin on pidettävä huoli siitä kun näitä uusiutuvan energian kriteereitä ja niitä kehitellään näitä red direktiivin mukaisia säännöstöjä eurooppaan ja nythän on tulossa tämä euroopan unionin komission uuden ursula von der leyenin sadan päivän aikana lupaama green deal että sinnekin ei nyt tule meille suomalaisille epäedullisia pykäliä koska polttoaineen tuottaminen omista raaka aineistamme tarkoittaa sitä että joudumme puupohjaisia aineita muuttamaan pikkuhiljaa liikennepolttoaineiksi ja meillä on monta muuta raaka ainetta joista voisimme liikennepolttoaineita tehdä mutta älkäämme itse ampuko omaan jalkaan taas kerran että laitamme hallinnollisia määräyksiä joilla estämme kotimaisen positiivisen kehityksen ja sitten pidämme huolen siitä että metsiä voimme hakata ja pidetään myös siitä huoli että kun seospolttoaineita käytämme edelleen voimme käyttää puun ja turpeen seosta koska jos sitä emme käytä se johtaa kymmenen miljoonan motin lisäpuun käyttöön ja se on tälle kansakunnalle semmoinen juttu että se maksaa valtavan paljon eikä suosi sitten suomalaista veropolitiikkaa ei millään

arvoisa herra puhemies olemme toki monta kertaa jo keskustelleet tästä esityksestä tässä salissa mutta on on totta ja itse asiassa minusta aivan hyvä että täällä hallituspuolueiden kollegat kertovat nyt suoraan että että tämän esityksen taustalla on täysin fiskaaliset perusteet jostain kaivaa ja se tehdään nyt sitä kautta että tavallinen autoilija työssäkäyvä ahkera perheenisä ja perheenäiti työssäkäyvä ihminen tämän tämän laskun maksaa herra puhemies toistan vielä sen mistä tässä aikaisemmin keskustelimme kun kun katsetta käännettiin taaksepäin siihen millaista veropolitiikkaa aikaisempien hallitusten aikana on tehty totesin silloin jo sen että että pitää paikkansa että myös myös polttoaineverotusta on aikaisempien hallitusten aikana kyllä kiristetty mutta mutta selkeä ero verrattuna esimerkiksi sipilän hallitukseen on se että sipilän hallituksen aikana huomio kiinnitettiin tavalliseen työssäkäyvään ihmiseen ja huolehdittiin siitä aivan kuten edustaja linden totesi ahkeraan työssäkäyvään ihmiseen hänen toimeentuloonsa ja siihen että hän saa palkasta enemmän käteen kuin taas aikaisemmin ja ja näin ollen vaikka vaikka muita verotusmuutoksia tapahtui pidettiin huolta siitä että työssäkäynti kannatti ja kannattaa ja että myös palkan ostovoima kehittyi erittäin hyvin herra puhemies totean vielä tähän oikeastaan ehkä hieman inspiroituneena tuosta edustaja hoskosen viisaan miehen puheenvuorosta että että tämä esitys minkä hallitus on on tähän taloon tuonut ja joka nyt on käsittelyssämme on on erinomainen osoitus tämän hallituksen ilmastopolitiikan tehottomuudesta käytetään sellaisia toimia joilla ei ole käytännössä mitään vaikutusta liikennesektorin päästöjen vähentämiseen täällä itse esityksessä todetaan että että liikennesektorin päästöt vähenevät nolla pilkku seitsemällä prosentilla euron veronkiristys tehdään arvoisa puhemies sen sijaan että hallitus keskittyy kurittamaan tavallista autoilijaa ja työssäkäyvää ihmistä toivoisin että te kiinnitätte huomion siihen että laitatte paukut puhtaampien polttoaineiden kehittämiseen siihen kannustamiseen että siellä saadaan kehitystä eteenpäin jotta meidän joka on edelleen kyllä yksi euroopan vanhimpia meille tuodaan kymmeniätuhansia käytettyjä autoja muualta euroopasta varsinkin ruotsista ja saksasta uudistuu ja jotta me saamme kehitettyä joukkoliikennettä ja ja keskeisiä raideyhteyksiä niin että että yhä useammalle myös sen joukkoliikenteen käyttäminen olisi mahdollista herra puhemies tällä tällä keinolla myöskään liikennepuolella tätä kehitystä ei tule tapahtumaan vaan kuten on todettu tämä on pelkästään fiskaalinen harjoitus ja siksi sitä tietysti vastustamme
arvoisa puhemies täällä nyt puhuu sitten ahkera työssäkäyvä perheenisä marttinen kaiken kaikkiaan

hallitus tarkisti polttoaineveroja sadalla miljoonalla hallituskauden alussa ja sama tehdään nyt joten tämä on niin kuin edustaja kiljunenkin totesi indeksikorotus polttoainepuolella ja tekniikan puolella autoissa tapahtuu huikeita me emme tiedä mitä on viiden vuoden päästä ja ja mitä kenelläkin on on tankissa minusta hallitus on ottanut hyvän otteen nythän on käynnistetty liikenteen verotuksen ja maksu uudistus jolla on tarkoitus vähentää päästöjä uudistuksen pohjaksi tehdään laaja alainen vaikutusten arviointi jonka pohjalta rakennetaan pitkän aikavälin sosiaalisesti yhteiskunnallisesti ja erityisesti alueellisesti kestävä toimintamalli tämä alueellisesti kestävä toimintamalli on minusta erityisen tärkeä niillä alueilla missä ei joukkoliikenne toimi on hienoa että se on tähän muotoon hallitusohjelmaan kirjoitettu ja vielä lisälauseella jolla varmistetaan etteivät tulo ja varallisuuserot kasva minusta hyvin sanottu hallitusohjelmassa tällä on tavoitteena se että liikenteen kokonaisverotusta ei kiristettäisi mutta ohjattaisiin sitten enemmänkin täältä päästöjen kautta

on myös kirjoitettu että ohjataan kestävästi tuotettuja nestemäisiä biopolttoaineita erityisesti raskaan liikenteen ja lentoliikenteen käyttöön mitä edustaja vähämäki kysyi niin hallitusohjelmassa on kirjaus tästä ja ja sillä puolen tapahtuu tällä tällä hetkellä paljon lisäksi täällä on että arvioidaan kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden riittävyys maantieliikenteessä eli hallitus on tarttunut

ja päästötavoitteitten myötä myös liikenteen kokonaisverotukseen ja minusta on hienoa että tässä on semmoinen alueellinen ja sosiaalinen näkökulma erityisesti edellisellä hallituskaudellahan berner yritti avata uusia polkuja liikenteen verotuksen ja liikennemaksujen osalta mutta se homma nyt vähän sitten

arvoisa

puhemies on aivan totta että tämä hallitus on jo joutunut tässä asiassa veronkiristyksen tekemään mutta niin kuin edellisessä puheenvuorossa kuulimme niin kysymys on ihan sanotaanko normaalista veronkiristyksestä jos nyt veronkiristystä koskaan voisi normaaliksi sanoa koska se kuitenkin kukkarolle käy kuitenkin valtion budjetin menot on katettava ja reaalista on pysyä suurin piirtein pinnalla ettei kovin paljon velkaa lisää otettaisi kun tässä nyt sipilän viime vaalikauden hallituksen

ensimmäinen kosketus valtiovarainministeriön virkamiehiin silloisella pääministerillä oli se että seitsemän miljardia piti leikata se oli ensimmäinen tieto kun pääministerin eteen olivat valtiovarainministeriön mustapukuiset miehet salkkuineen tulleet yhtenä kauniina kauniina keväisenä aamuna että seitsemän miljardia pitää leikata siitä lähdettiin nousemaan jos joku olisi silloin sanonut että sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa tulee ja valtiontalous julkinen talous laitetaan sinä aikana kuntoon niin hänet olisi todennäköisesti joihinkin tutkimuksiin viety

olen sanonut kansanedustaja juha sipilälle sen jälkeen tässä nykyisen hallituksen aikana että vaikka häntä on pilkattu ja kaikenlaisia asiattomuuksia hän on joutunut kuulemaan mistä henkilökohtaisesti olen hyvin pahoillani eihän ihmisiä saa haukkua siitä että työt on tehty hyvin olen hänelle sanonut ihan kahden kesken keskusteluissa uskallan sen sanoa tässä eduskunnan puheenvuorossanikin että

julkisten rahojen käyttäjiä aina löytyy mutta sen kassan kartuttajista on kamala puute sama koskee ilmastopolitiikkaa tässä maassa meillä puhutaan nyt kivihiilestä suuria sanoja että nyt meidän pitää pyrkiä kaikki hiilipäästöt lopettamaan samaan aikaan kivihiiltä tässäkin maassa poltetaan valtavat määrät maakaasua poltetaan valtavat määrät mehän olemme sopineet aikaisempina vuosina polttojärjestyksen että ensin pitää pyrkiä lakkauttamaan ulkomailta tuotavat fossiiliset polttoaineet kivihiili maakaasu ja öljy niiden määrän vähentäminen on se iso juttu mikä pitää meidän hyvin hoitaa puuta pitää kotimaassa käyttää lisää mutta muistakaa se hyvät kollegat että sitä on vain rajallinen määrä samaan aikaan tässä salissa moni puolue vaatii metsien hakkuiden vähentämistä miten te yhteensovitatte tällaisen politiikan että ensinnä vaaditaan lisää ja sitten sitä vaaditaan vähennettäväksi tämähän on suurin piirtein sellaista menisi psykiatrin luokse tämmöisiä puhumaan niin todennäköisesti joutuisi epäiltyjen listalle toivon arvoisat kollegat että kun me jotain esitämme niin pidämme järjen päässä koska sellaisia puheenvuoroja ja sellaisten esitysten tekemistä joilla vain populismia viljellään mutta joissa eivät pysy jalat maassa pidän hyvin hyvin vähäarvoisina jopa kummallisina

arvoisa puhemies minä en nyt rupea edellisten hallituksien tekemisistä taikka tekemättä jättämisistä vaan palataan tähän aikaan tähän reaaliaikaan nytten keskustellaan tästä veronkorotuksesta täällä on epäilty nyt oikein kovasti että eihän tämä nyt mitään vaikuta vaikuta kun on kompensoitu muilla mahdollisuuksilla tätä polttoaineen hinnan korotusta mutta minä otan nyt ihan oman esimerkin siihen että kun meillä maksetaan semmoinen kahdeksansataatuhatta euroa polttoainekustannuksia vuodessa niin laskekaa mitä se siihen tekee lisää sopimuksia on mutta kaikissa sopimuksissa ei ole polttoaineklausuulia jos sopimus on väärällä väärällä aikaa tehty niin se on melkoinen lisärasitus yrittäjälle maksaa niitä kuluja näitten muitten isojen palkkakulujen ja muitten jälkeen

no sitten toinen oli siitä että kotimaisia liikennepolttoaineita pitää ruveta kehittämään meidän oma yhtiö nestehän on jo kehittänyt my dieselin mitä tuettiin aikaisempina vuosina viidellä sentillä per litra mutta nytten siitä löydettiinkin satakaksikymmentä miljoonaa ja muutettiin se yritystueksi ja otettiin pois mikä on täysin puhdasta polttoainetta nykyaikainen automerkki en nyt sano merkkiä mutta länsisaksalainen oli oli kokeillut sillä auton uudella nykymoottorilla ja tällä sähköautolla kun lasketaan siihen että se sähkön tuottaminenkin tuottaa saasteita no niin mennään eteenpäin sitten on puhuttu tästä vinjettimaksusta elikkä ulkomaisen raskaan liikenteen tienkäyttömaksusta suomessa suomi on minun tietääkseni ainut yhteisö

mikä ei peri sitä maksua ja ulkomaistakin mitkä ovat norja ja venäjä on molemmissa mikä kumma siinä on että sitä ei tänne saa nyt siinä on hallituspuolueilla kyllä ihan oikeasti tekemisen paikka ei muuta

puhemies sen me varmasti kaikki tiedämme että autoilua verotetaan paljon ja mitä moninaisimmin lienee kuitenkin tässä salissa tai toivon että meillä olisi yhteisymmärrys kahdesta asiasta läpi hallitus oppositiojaon ensimmäinen on se että liikenteen kokonaisverotus ei kiristyisi toinen on siis se että järkevintä on että verotettaisiin mieluummin auton käyttöä kuin auton hankintaa siihen on monia perusteita en lähde niitä perustelemaan jos tämä jälkimmäinen periaate pitää kutinsa eikö silloin polttoainevero ole se järkevin auton käytön verotuksen muoto ja jos tähän päädytään niin silloin tämäntyyppiset inflaatiokorotukset ovat tulleet jäädäkseen

arvoisa puhemies on käyty kovaa keskustelua tästä dieselautoilusta dieselautojen saastuttamisesta haluan kuitenkin tehdä pienen vertailun muistutukseksi elikkä viisitoista suurinta rahtilaivaa tuottaa yhtä paljon typpi ja rikkipäästöjä kuin kaikki maailman autot yhteensä käytettävä halpa bunkkeriöljy likaisin mahdollinen polttoaine sisältää jopa kolmetuhattaviisisataa kertaa enemmän rikkiä kuin henkilöautoihin tankattava diesel

yksimielisyyttä autoilun ja tieliikenteen verotukseen ja varmasti siitä periaatteesta voimme olla yhtä mieltä että tieliikenteen verotuksen ei tule enää nousta tieliikenteestä kerätään yli kahdeksan miljardia euroa vuosittain verotusta kyllä tämä kiljusen toinenkin periaate oli aivan hyväksyttävä eli se että ajoneuvon hankinnan verottamisesta siirrytään ajoneuvon käytön verottamiseen mutta tämä kiljusen päättelyketju joka tästä seurasi oli kyllä aivan kammottava elikkä se että koko tämä ajoneuvon hankinnan verotus siirrettäisiin polttoaineitten verojen kiristämiseen tämähän tarkoittaisi aivan kohtuutonta verorasitusta nimenomaan maakuntien ihmisille ja kyllä tästä tulee pääkaupunkiseudultakin palautetta että täälläkin ihmiset tarvitsevat autoa

jotka autoa työkseen tarvitsevat joiden asiointiliikenteen kannalta se on välttämätöntä jotka asuvat paikoissa joissa vaikkapa lasten harrastamisen kannalta on välttämätöntä autoa käyttää elikkä eihän missään nimessä voida siirtyä tällaiseen kiljusen esittämään malliin jossa tosiaan tämä autovero siirrettäisiin sellaisenaan polttoaineiden verojen kiristykseen arvoisa puhemies

kilometrit ovat edullisia ja taas sitten niillä osuuksilla joissa on monia eri joukkoliikennevaihtoehtoja valittavissa myös sen autoilun ohella nämä ajettavat kilometrit henkilöautolla ovat kalliimpia

ja suomalaisten kannalta vielä arvoisa puhemies siis totean tähän sen että tällä hetkellähän tämän kahdeksan miljardin osalta jota ympäri suomea veroilla tieliikenteestä kerätään tuetaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun joukkoliikenneratkaisuja missä voidaan hyvin edullisesti matkustaa todella halvoilla kuukausilipuilla ja samaan aikaan taas sitten maakunnissa missä näitä joukkoliikenneratkaisuja ei ole joudutaan maksamaan nämä

arvoisa herra puhemies todellakin niin että nykyiset dieselit ja sanotaan nyt vaikka kymmenen vuotta vanha bensa auto vanha toyota corolla jossa on nämä nykyaikaiset varusteet on polttoaineruiskutukset ynnä muut tänä päivänä äärimmäisen ympäristöystävällisiä autoja vievät vähän polttoainetta polttavat polttoaineen puhtaasti ja elikkä ei missään nimessä pidä nyt suomalaisille lähteä eduskunnasta lähettämään semmoista viestiä että meidän on pistettävä vanhat autot romukoppaan ja ruvettava uusia laittamaan paras ympäristöteko on että ajetaan se vanha corolla ihan loppuun saakka ja sen jälkeen se romutetaan ja sitten ostetaan se vähäpäästöinen uusi auto mehän olemme jo muuttaneet autoverotusta autoverotuksen tuotto lienee suurin piirtein luokkaa yksi miljardi euroa per vuosi uuden auton hinnassa peritään veroja siinä on valmisteveroja ja arvonlisäveroja mitä veroja onkaan joka tapauksessa sen miljardin mikä tulee valtion kassaan siirtäminen kerralla polttoainepuolelle ei tietenkään onnistu mutta tärkeää on huomata se että me olemme verotusta muuttaneet koko ajan vähäpäästöisiä autoja suosivaksi ja niillä jotka tuottavat päästöjä enemmän on kovemmat verot aivan oikea suunta mitä tulee ammattiliikenteeseen se on totta että iso rekkahan tuollainen puutavararekka kun pannaan täyskuorma päälle

lähemmäs sata litraa sadalla kilometrillä polttoainetta toki tyhjällä kuormalla ajettuna puolet siitä jos sitäkään elikkä meidän on pidettävä huoli siitä että meidän kuljetuksemme pysyvät edelleen kotimaassa ja se vinjettivero josta on pitkään puhuttu liikenneministerinä ollessaan berner yritti ajaa mutta joka vain valitettavasti ei silloinkaan onnistunut on meidän saatava tähän maahan voimaan ja kotimaisille rekoille hyvitettävä koska euroopan unionin sääntöjen mukaan me emme voi rajoituksia laittaa vapaalle liikenteelle mutta omalla verotuksellamme toki voimme omia yrittäjiämme pikkusen helpottaa esimerkiksi venäjältä tulevat rekathan tänäpänä polkevat markkinoilla taksaa niin että ajetaan verottomalla polttoaineella pienillä palkoilla suomessa esimerkiksi puuta tehtaille tämä kabotaasiliikenne josta on paljon puhuttu vain valitettavasti sorsii suomalaisia työntää suomalaisia kuorma autoilijoita nälkäkuurille ja se on kyllä erittäin väärin tässä eduskunta saisi ja hallitus saisi tormistautua olisi jo moni edellinen hallitus voinut sen tehdä vieläkin se on tekemättä mutta toivon että joku sen rohkeudessaan tekisi joka tapauksessa on tärkeää pitää huoli siitä että emme aja omia kansalaisiamme vaikeuksiin sen tautta että että vähän huonosti perusteltuja veroratkaisuja liikenteessä ja pitää huoli siitä että oma kotimainen polttoainetuotanto siirtyy yhä enemmän biopohjaisiin aineisiin meillä riittää siihen osaaminen suurin este minkä minä tälle nykyiselle ilmastokiihkoilulle näen on se että lähdemme tekemään maailman maailman ilmastoa pelastavia tekoja

vähintään riittävä eli on jo liiankin kova verorasitus liikenteelle tällaisessa maassa jossa niin elinkeinoelämän kuin ihmisten tarpeet ovat tämän liikenteen varassa ja ottaen vielä huomioon että noin kaksi miljardia näistä rahoista käytetään liikenteen niin se on se on kyllä huipussaan arvoisa puhemies edustaja kimmo kiljunen esitti että

autoveroa alennettaisiin ja polttoaineveroa sitten vastaavasti korotettaisiin viime vaalikauden alkupuolella näin tehtiin että autoveroa alennettiin perussuomalaiset sitä ajoivat ja tukivat sosiaalidemokraatit vastustivat ankarasti sitten kun se toteutui niin autokauppa kiihtyi merkittävästi ja sen veron tuotto valtiolle kasvoi eli se oli erittäin viisas toimenpide siinä vaiheessa ja siinä mitassa kuin se silloin tehtiin sen lisäksi että saatiin lisää verotuloja myös autokanta uudistui saatiin turvallisempia autoja ja saatiin kulutukseltaan pienempiä autoja ja niin edelleen eli positiivisia vaikutuksia mutta sitten edustaja kiljunen kun te haluatte että se siirretään poistetaan autovero kokonaan ainakin liki kokonaan niin niin ymmärsin teidän tavoitteinanne niin niin

puhemies tämä meni nyt vähän yleisempään autoilun ja liikenteen verokeskusteluun mutta sehän tässä yhteydessä varmaan on ihan paikallaan olen ilahtunut siitä että niin monet edustajat täällä olivat sitä mieltä että lähtökohtana olisi hyvä olla se että liikenteen kokonaisveroaste ei kiristy ja toisaalta se että mieluummin sitten verotetaan jos täytyy verottaa vahvemmin enemmän auton käyttöä kuin auton hankintaa tästä vallitsi yksimielisyys ymmärsin että vallitsi jonkinlainen yksimielisyys ihmettelin kuitenkin edustajien kankaanniemi ja

logiikkaa sillä jos me sitten lähdemme voimakkaasti auton hankintaverotusta lieventämään niin sen seurauksena luonnollisesti sitten on siinä loogisessa yhtälössä jonka me tässä teimme se että silloin auton käytön verotus kiristyy koska tätä liikenteen kokonaisverotusta ei haluta nyt tässä yhteydessä muuttaa mehän joudumme sitten kompensoimaan sen muulla tavalla veroluonteisina muina veroina jotka kohdistuvat kaikkiin kansalaisiin pidetään se liikenteen verotuksen taso nyt suhtkoht vakiona ja muutetaan sitä sisäistä rakennetta niin kuin yritin esittää ei tässä ole minkäänlaista loogista ristiriitaa omassa argumentaatiossa mutta vaikuttaa että teidän argumentaatiossanne on kummallinen aukko

herra puhemies ottamatta kantaa tähän sanailuun siitä onko onko jossain jossain puheessa aukkoja vai ei sinänsä minusta oikein hyviin puheenvuoroihin mitä edustaja kankaanniemi ja edustaja kiljunen ovat pitäneet meidän autoilun verotuksesta ja autokannan tilanteesta

ennen siihen menoa haluan todeta edustaja eskeliselle joka sinänsä hyvin kyllä referoi tätä liikenteen verouudistusta käsittelevää työryhmätyötä että olemme tähän perehtyneet ja sinällänsä tavoitteet ovat oikeat joskin entisenä valtiovarainministeriön työntekijänä täytyy kyllä todeta että että varsin hankalaan väliin hallitus on itsensä tällä toimeksiannolla ajamassa koska nämä tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoiset osin myös mielestäni jopa ristiriitaiset on on mielenkiintoista nähdä millainen tulee toki sitä seuraamme seuraamme sitten hyvin tarkasti ylipäänsä valmisteverotuksen osalta on minusta niin kuin rehellistä todeta myös tälle salille että useat hallitukset ovat nimenomaan kiristäneet valmisteverotusta myös polttoaineverotusta ja itse asiassa vuosien mittaan näitä näitä korotuksia on tehty hyvin paljon nimenomaan sinne valmisteverotuksen puolelle jolloin itse asiassa myös koko meidän veropohja on tullut entistä riippuvaisemmaksi myös siitä miten nämä tietyt muutamat isot veromomentit sitten kehittyvät kun tiedämme puhemies samaan aikaan sen että meillä meillä kuitenkin pitkässä juoksussa liikenteen päästöt pienentyvät esimerkiksi päästöohjauksen toimivuuden

jolloin taas vastaavasti myös verotuotot lähtevät laskemaan niin niin siksi on tärkeää ja välttämätöntä että hallitus on tähän asiaan kuitenkin sitten tarttunut herra puhemies tähän mitä äsken salissa puhuttiin autoilun verotuksesta on aivan totta että että suomessa autokanta on on hyvin vanhaa meille muistaakseni tuodaan yli neljäkymmentätuhatta käytettyä autoa ruotsista saksasta ja aika isomoottorisia dieselautoja jos ja kun me haluamme että suomalaiset saavat käyttöönsä uudempia turvallisempia autoja jotka myös kuluttavat vähemmän on välttämätöntä että autoiluverotukselle tehdään isompia muutoksia siksi nimenomaan pääministeri sipilän hallituksen aikana tehty työ autoverotuksen keventämiseksi on ollut perusteltua järkevää politiikkaa ja ja asteittain maltillisesti tätä suuntaa olisi edelleen järkevää jatkaa jotta ylipäänsä saamme uudempia autoja markkinoille jotta me saamme myös sitä kiertoa nopeutettua ja jotta me saamme sitten suomalaisille parempia autoja käyttöön uskon että useampi eduskuntaryhmä tässä salissa myös tätä tavoitetta sitten tukee

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä

puhemies todellakin tässä hallituksen esityksessä on kysymys siitä että koneitten ja laitteitten osalta voitaisiin hankintamenoista tehdä tuplapoistot

esitys on hyvä ja kannatettava tällä halutaan kiihdyttää uusia investointeja toki sitten kun olemme huomanneet sen että meillä on puutetta aineettomien investointien osalta niin tämä ei siihen vaikuta saamani tiedon mukaan kuitenkin on tällainen tk

investointivähennys tulossa toivotaan että se on hyvin valmisteltu

liikkeelle olemme valmistelleet vastalauseen johonka liittyen on tehty kaksi lausumaehdotusta ehdotamme siis että hallitus laatii esityksen myös vapaiden poistojen käyttöönotosta aloittavien yhtiöitten kolmen ensimmäisen tilikauden ajaksi tässä luotaisiin siis aloittaville yhtiöille semmoinen kiihdytyskaista jolla he voisivat sitten nämä hankintamenonsa kolmen ekan tilikauden aikana vapaasti poistaa muutenkin on käyty tämän hallituksen esityksen yhteydessä debatteja siitä pitäisikö tätä laajentaa jotenkin pitäisikö ottaa käyttöön vapaita poisto oikeuksia tai laajentaa nämä tuplapoistot käytettynä

selvitys siitä millä edellytyksillä tuplapoistot voitaisiin käytettynä hankittuun käyttöomaisuuteen näillä lausumaehdotuksilla kiitos

arvoisa puhemies

yritykset investoivat usein myös käytettyinä käytettyinä hankittaviin koneisiin ja laitteisiin hallituksen esityksen rajaus jättää siis suuren joukon yrityksiä veroedun ulkopuolelle esitetyt muutokset kannustavat verotuksellisesti hankkimaan uusia koneita ja laitteita käytettyjen sijaan mikä on vastoin hallituksellekin varmasti tärkeitä kiertotalouden ja kestävän kehityksen tavoitteita arvoisa puhemies edellä mainitun perusteella ehdotan että hyväksytään vastalauseen kahden mukainen lausumaehdotus eduskunta edellyttää että hallitus tuo eduskunnalle pikaisesti lakiesityksen jossa korotetut poistot säädetään pysyviksi ja laajennetaan koskemaan myös käytettynä hankittuja koneita ja kalustoa

arvoisa puhemies te olette varmasti kuulleet opposition suunnalta mitä moninaisimpia puheenvuoroja ja mitä useimmista suista että tämän hallituksen budjettiesitys niin

nykyisen hallituksen hallitusohjelma ei pidä sisällään konkreettisia työllisyystavoitteita te olette tästä kuulleet ja me olemme kaikki kuulleet siitä jatkuvasti eikö tässä nyt arvoisat edustajat ole yksi hyvin konkreettinen työllistävä ohjelmakohta

korotetut poistot tuplapoistot niin kuin todetaan on aito toimi jolla me yritämme mahdollisimman vikkelästi saada investoinnit liikkeelle tässä yhteiskunnassa ja sitä kautta myöskin työpaikkoja luotua minä soisin että kun te käytätte näitä puheenvuoroja siitä että tämä hallitus ei ota vakavasti tätä työllistämistavoitetta niin te muistaisitte muun muassa tämän kohdan että ei tarvitse sitten muistuttaa seuraavissa täysistunnoissa siitä siellä on muuten useita konkreettisia toimia joilla pyritään työllisyyttä

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja autton tekemää lausumaehdotusta täällä edustaja kiljunen piti puheenvuoron jossa jossa hän nosti tätä esitystä esiin ja ja voin kyllä voin kyllä täysin siemauksin todeta että tämä esitys on on ilman muuta oikeansuuntainen tästä nyt annettakoon hallituspuolueiden kollegoille myös myös kiitosta että että esitys on on oikeansuuntainen samanlainen mitä mitä myös pääministeri kataisen hallituksen aikana määräaikaisesti käytettiin olemme kyllä kiinnittäneet huomiota huomiota siihen että että tämä tämä pysyvä korotettu poisto oikeus pitäisi suoraan säätää pysyväksi ja ja laajentaa koskemaan myös käytettynä hankittuja koneita ja kalustoa kun nämä muutokset tehtäisiin tähän esitykseen niin niin se olisi erittäin hyvä ellei ellei jopa täydellinen mutta joka joka tapauksessa suunta on oikea toivon että tällä samalla kasvua ja työllisyyttä tukevalla veropolitiikan linjalla voidaan myös jatkaa totean aivan loppuun että että jotta jotta tämä hallituksen politiikka myös säilyisi hyvänä niin niin olisi olisi jo perusteltua lopettaa nämä nämä keskustelut listaamattomien yritysten verokohtelusta siis mitä toistuvasti sdpn riveistä on edelleen kuultu saan paljon myös palautetta kentältä siitä että yrittäjät ovat huolissaan siitä onko nyt kuitenkin tulossa jotain muutoksia verotukseen mistä hallitus taas ei ole kertonut ja jotta voimme luoda sitä vakautta pysyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä niin niin pidän tärkeänä kyllä sitä että että tällaisten heittojen ja ja pohdintojen tekeminen lopetetaan varsinkin sdpn riveistä ja ja koko hallitus sitoutuu siihen että yrittäjille luodaan vakaa toimintaympäristö ja ja sitoudutte siihen että että tämän neljän vuoden aikana tehdään vain nimenomaan yrittäjyyttä ja heidän kasvuaan ja työllistämistään helpottavaa veropolitiikkaa
nyt joko hyväksytään tai hylätään käyttöomaisuuden korotetuista poistoista oleva hallituksen esitys

arvoisa puhemies tästä aiheesta on käyty jo pitkähkö keskustelu ja siinä kävimme läpi sitä pohjaa jolla tämä esitys on tehty asiantuntijakuulemisissa on noussut esiin että nämä vaikutukset voivat olla kohtuullisen hyviä mutta myöskään näissä asiantuntijakuulemisissa tai aiemmissa arvioissa joita olemme saaneet joista olemme voineet lukea eri lähteistä ei ei ole kiistatta kiistatta todettu että tässä olisi aivan mittavat vaikutukset kyseessä tämä hallitus on sitoutunut siihen että

pohjana on tutkittu tieto ja silloin päätösten ei pitäisi pohjautua toivomuksiin siitä onko jollain toimenpiteellä vaikutuksia aikaisemmista kokemuksista tämänkaltaisista toimenpiteistä voimme päätellä että ihan valtavia vaikutuksia valitettavasti ei ole välttämättä tulossa mutta voimme tietysti toivoa että nyt tämä tuplapoisto osuu sellaiseen ajanjaksoon jossa on on vaikutuksia nähtävissä enemmän kuin aiemmin riskihän on siinä että tässä tehdään semmoisia investointeja jotka joka tapauksessakin olisivat toteutumassa myöskään nämä kustannusvaikutukset tälle hallituskaudelle eivät ole aivan pieniä joten ei voi minun mielestäni väittää että tässä nyt ei olisi mitään yritetty ja että tätä pitäisi heti tämän vaikutuksia tutkimatta laajentaa sillä tavalla että tämä olisi jatkuvasti voimassa tai että kohdennusta vielä laajennettaisiin niin kuin perussuomalaiset esittävät me haluamme tukea kaikkia yrittäjiä ja se vaatii sitä että meillä on toimenpiteitä sellaisiin yrityksiin joilla ei ole isoja laite ja koneinvestointeja pienyrittäjiin sellaisiin yrittäjiin jotka toimivat henkilöintensiivisillä aloilla palveluyrittäjiin nämä ovat myös niitä erittäin työllistäviä aloja me tarvitsemme toimenpiteitä myös sen kaltaisille yrityksille joten kehottaisin myös oppositiota pohtimaan sellaisia toimenpiteitä joiden joiden vaikutuksista meillä on tutkittua tietoa ja jotka auttavat meidän yrityksiä laajasti sitä kautta me voimme parantaa työllisyysastetta tosiaankin niin kuin on todettu näissä aikaisemmissa keskusteluissa että jos me haluamme tehdä vaikuttavia toimenpiteitä niin meidän pitää investoida osaamiseen ja siihen tämä hallitus myös satsaa aikaisempia enemmän tai ainakin aikaisempaa enemmän jotta me olemme sellaisilla aloilla jotka ovat myös syntymässä ja joilla voidaan ihan oikeasti luoda jotakin uutta tähän maahan ja jotakin uutta tähän maailmaan se vaatii investointeja myös osaamiseen ja tutkimus ja kehittämistoimenpiteisiin tämä toimenpide ei yksistään tule ratkaisemaan työllisyyshaasteita mutta tämä on iso kädenojennus siihen suuntaan että ainakin voimme katsoa onko tästä apua niille yrityksille jotka toimivat kone ja laiteintensiivisillä toimialoilla

ja saammeko

oikeansuuntainen ja tukee yritysten kasvua erityisesti näillä tuotannollisilla aloilla ja on on hyvä seurata tämän vaikutuksia hienoa että hallituspuolueetkin tämän tunnustavat kaiken kaikkiaan tässä salissa voi aika moni katsoa peiliin koska meillä on tki rahoitusta leikattu edellisillä ja ollaan pudottu euroopan keskitasolle johonkin kahteen pilkku seitsemään prosenttiin bktstä tämän hallituksen tavoite on nostaa se eli euroopan kärkimaitten joukkoon ja ja sen pitää olla kirkkaana mitä nyt tässä salissa tehdään ja ja tietysti hallituksen panostukset osaamisen ja koulutuksen perustan vahvistamiseksi joita nyt on edellisillä kausilla leikattu ovat tärkeä osa niitä panostuksia iso panostus ovat myös hallituksen tulevaisuusinvestoinnit joissa on erityisesti tähän elinvoimaan ja kasvuun aluekehitykseen ja innovaatioihin viidensadankahdenkymmenenkahden miljoonan panostukset koko hallituskaudella ja ja jos näissä onnistutaan se tukee myös hallituksen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitetta ja ja sitten myös suomen suomen kasvua on hienoa että hallitus panostaa panostaa osaamiseen koulutukseen

puhemies myönnän että tässä on yksi työllisyyttä parantava siihen tähtäävä esitys kun sanoin aikaisemmin vähän toisin niin nyt teen parannusta siltä osin että tämän tunnustan ja pidän tätä kaikki täällä mutta niin kuin perussuomalaiset esittivät tässä olisi paikka tehdä vähän korkeammalle asetettuun tavoitteeseen pyrkimistä parantamalla tätä vielä vielä sellaiseksi että teho nousisi ja työllisyysaste todellakin näkyisi kasvuluvuin edessämme arvoisa puhemies kuitenkin tuossa edellisessä asiassa polttoaineveroa kiristettiin ja se vie toiseen suuntaan yritystoimintaa ja työllisyyttä on todettava että nämä ministeri harakan asettamat kahdeksan työryhmää kuulemma eivät oikein tahdo päästä eteenpäin se on kaikkein vakavin asia että niissä asioissa joissa ratkaisuja etsitään ei päästä eteenpäin tutkimusta meillä näistä asioista aika paljon kyllä on niin että kyllä hallitus voisi vain vauhdittaa tutkimusten mukaisten toimenpiteiden vientiä eteenpäin kun olen jonkun aikaa ollut täällä eduskunnassa niin tiedän sen että kyllä täällä on paljon puhuttu ja jokainen hallitus näitä toimenpiteitä edistetään mutta tulokset ovat olleet vajavaisia ja ei se näytä nytkään olevan kovin kunnianhimoista osaamiseen on syytä panostaa se on tärkeää ja sitten myös aineettomiin investointeihin myönnän että tällaisten poistokysymysten hoitaminen tai niillä aineettomien investointien tukeminen on vaikeaa varmaan käytännössä mutta kyllä sillä puolella meillä on ne avaimet joilla voidaan kansainvälisessä kilpailussa menestyä

puhemies taloudellisen kasvun ja investointien kiihdyttämisen kannalta nämä korotetut poistot ovat tärkeä askel ja arvoisa puhemies tästä on paljon myöskin hyviä kansainvälisiä esimerkkejä sen sijaan kansainvälisesti on täysin ennennäkemätöntä tai hämmästyttävä asetelma se että listaamattomien yritysten osinkoja ei veroteta puhemies sanoi että me emme laajenna tätä keskustelua mutta sanon sen suoraan että me sosiaalidemokraatit teemme voitavamme että tämä outo kummajainen listaamattomien yritysten verottomuus saadaan oikaistua

silloisen valtiovarainministerin lintilän johdolla valmisteltu esitys toteuttaa totta kai hallituksen tavoitetta entistä yritysystävällisemmästä ja myöskin kilpailukykyisemmästä suomesta tavoitteena on totta kai toimintaedellytyksiä parantamalla lisätä lisätä yksityisiä investointeja ja sitä kautta tukea myös talouskasvua ja työllisyyttä suomea on melko pitkään vaivannut investointien vähäisyys joten hallituksen esitys on todella tervetullut ja tarpeellinen tämä uusi verokannustin koskee kaikkea yritystoimintaa niin elinkeinotoimintaa kuin vaikkapa maatalouttakin oikeus korotettuihin poistoihin on osakeyhtiöiden lisäksi siis myös avoimilla yhtiöillä kommandiittiyhtiöillä elinkeinonharjoittajilla sekä maatalouden harjoittajilla nämä takavuosina käytössä olleet tuplapoistot ovat rajoittuneet ainoastaan tehtaiden ja työpajojen koneisiin ja laitteisiin eivätkä koskeneet esimerkiksi palvelualaa nyt tällaisia toimialaan tai paikkaan liittyviä rajoituksia ei ole joten mielestäni nyt tehtävää uudistusta ei sinänsä pidä sotkea vanhoihin malleihin

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys on on mitä kannatettavin voi sanoa että tällä hetkellä suomelle kohtalon kysymys on se miten investoinnit saadaan liikkeelle ja miten investointien liikkeelle laittamista voisi vielä nopeuttaa ja kiihdyttää kaikki investoinnit eivät ainoastaan isot rakennusinvestoinnit tai laiteinvestoinnit vaan nimenomaan pienet koneinvestoinnit ja käyttöomaisuusinvestoinnit ovat tärkeitä sillä ne lisäävät kotimaista kauppaa ja lisäävät työtä ja se on todella tärkeätä harmittaa se että tästä nämä käytetyt koneet jätettiin pois verojaoston kuulemisissa ilmeni että kaksinkertaisten poistojen rajaaminen pelkästään uuteen irtaimeen käyttöomaisuuteen on sekä hallituksen ympäristötavoitteiden että verotuksen neutraalisuuden kannalta ongelmallinen rajaus tämä on sinänsä ristiriidassa tällä hetkellä hallituksen omiin tavoitteisiin olisinkin toivonut että tämä asia olisi sitten tuolla jaostossa pystytty sillä tavalla yhdessä muovaamaan että olisi laajennettu tätä kristillisdemokraatit ovat mukana kokoomuksen vastalauseen lausumaehdotuksessa joka kuuluu eduskunta edellyttää että hallitus tuo eduskunnalle pikaisesti lakiesityksen jossa korotetut poistot säädetään pysyviksi ja laajennetaan koskemaan myös käytettynä hankittuja koneita ja kalustoa tässä on tärkeätä se että tämä valikoima jolla poistoja voi tehdä laajenee se on tässä keskeistä tässä on ymmärretty se dynamiikka ja ja niin sanotut dynaamiset vaikutukset jotka tästä voivat syntyä mutta mutta ikävää on se että ei olla nähty tätä riittävän pitkälle vaan tästä on tehty lyhytkestoinen ja väliaikainen tämä tämä on tässä haitallista siitä annan hallitukselle tunnustusta että tämä oli kyllä erinomainen asia juuri tähän tilanteeseen joka meidän taloudessamme on

puhemies tämä hallituksen esitys on erinomainen ja tuen tätä voimakkaasti kun olen keskustellut yrittäjien ja yritysten kanssa eri puolilla suomea olen havainnut että moni suunnittelee investointeja mutta pohtii sitä ajoitusta uskon että tämä on nimenomaan senkaltainen esitys joka voi rohkaista tekemään investoinnin juuri nyt joka auttaa tekemään siitä investoinnista kannattavamman nopeammin ja sitä kautta rohkaisee sen suunnitelman toteuttamiseen eli tälle täysi tuki haluan myös huomauttaa samaan tapaan kuin vaikkapa edustaja kivisaari hetki sitten että

toimialarajoja tämä koskee kaikkia toimialoja myös palvelualoja ja se on aivan erinomainen asia kun mietitään myös tämän työllistämisvaikutuksia eli eli aivan erinomainen esitys ja siitä kiitos

arvoisa puhemies nyt kun tehdään merkittävä poistovähennys sellaisille yrityksille joilla on erityisen paljon kone ja laiteinvestointeja niin siitä huolimatta että että tämä on laajempi kuin aikaisemmat vastaavankaltaiset esitykset on on todella tärkeää pohtia sitä minkä edustaja kankaanniemikin mainitsi omassa puheenvuorossaan miten saamme myös aineettomaan pääomaan liittyvät investoinnit kasvuun tämä on aivan kriittistä suomen kannalta ja nyt uskon että uusi tulevaisuushallitus tarttuu tähänkin toimeen ja ryhtyy pohtimaan millä tavalla voimme tähän asiaan tarttua yksi keino on toki se että voimme helpottaa ja tehdä mahdollisimman joustavaksi toki

tietyllä arvopohjalla jota tämä hallitus edustaa työntekijöiden palkkaamisen reilulla tavalla lisäksi meidän pitäisi pohtia miten saadaan osaajia myös muualta houkuteltua tänne suomeen tekemään töitä meillä on nyt jo valtava työvoimapula monissa yrityksissä joten tähänkin täytyy tarttua se saattaa tarkoittaa ihan sellaisia yksinkertaisia asioita kuinka helppo perheen on muuttaa suomeen voiko täällä opiskella englanniksi saako täällä varhaiskasvatuspaikan helsingistä turusta tai tampereelta tämä nyt käsiteltävä esitys ei todennäköisesti kohdistu kovinkaan voimakkaasti kaupunkialueille koska tiedämme että että kaupunkialueilla ainakin uudellamaalla bruttokansantuotteesta hyvin iso osa muodostuu senkaltaisista aloista kuten ict viestintä ja muista niin sanotusti palvelualoihin kuuluvista aloista hyvin pieni osa muodostuu teollisuudesta rakentamisesta ja alkutuotannosta ihan valtaosa muodostuu kaupunkialueilla jo tämänkaltaisesta palveluliiketoiminnasta joka on myös erittäin tärkeää meidän

kehottaisin ainakin omalta osaltani ja ja toivon että pohdimme miten miten saamme seuraavat toimenpiteet todellakin kohdistettua pienyrittäjille palvelualojen yrittäjille sellaisiin yrityksiin joissa tarvittaisiin tukea tutkimukseen ja kehittämiseen sellaisille aloille joilla tarvittaisiin vaikkapa ict ammattilaisia ja niin edelleen on on vielä paljon yrityksiä jotka jäävät tällaisten tuplapoistojen ulkopuolelle joten siinä mielessä kannatan kyllä tämän tämän esityksen mukaan etenemistä enkä enkä kannata näitä opposition esityksiä jotka laajentaisivat tätä kyseessä olevaa esitystä ilman mitään vaikuttavuusarviointeja ainakaan tässä nyt ei ole sellaisia tuotu esiin

keskustelu investointien poistoissa

arvoisa puhemies on hienoa että myös tutkimukseen ja kehittämiseen pohditaan ratkaisuja toki siinäkin puhutaan isosta kentästä johon sitten kuuluu se että että yliopistoilla on mahdollisuus toimia meillä on riittävästi aloituspaikkoja ja sitä kautta saamme osaamista ja sitä tärkeintä aineetonta pääomaa eli eli niitä meidän ihmisiä jotka osaavat ja ryhtyvät esimerkiksi yrittäjiksi kuten iso osa meidän uusista yrityksistämme syntyy jo nyt siinä yhteisessä rajapinnassa yliopistoverkoston kanssa tai vähintäänkin monilla on on jonkun alan koulutusta ja osaamista jonka pohjalle voidaan perustaa uusia yrityksiä meillä on onneksi monia kansainvälisiä esimerkkejä siitä kuinka täällä on kehitetty jotakin aivan uutta sitä kautta synnytämme myös lisää työllisyyttä sen lisäksi on tärkeätä pohtia miten ylipäätään saamme ihmisten rekrytoinnin mahdollisimman helpoksi kuten täällä todettiin hyvissä puheenvuoroissa ihan ihan vain sen osaamisen kannalta siinä mielessä ja nyt en viittaa tuotekehittämiseen tai tutkimukseen että myös palvelualojen yrityksillä on mahdollisuus palkata ihmisiä töihin ja tosiaankin myös siten että sillä palkalla suomessa pystyy elämään myös kaupunkialueilla ja työ työ on houkutteleva vaihtoehto

arvoisa herra puhemies kannatan hallituksen esitystä palauttaa lapsen subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen muutosehdotus koskee paitsi osallistumisoikeutta varhaiskasvatukseen myös sen vaihtoehtona olevaa yksityisen hoidon tukea ehdotuksen tarkoituksena on että lapsen osallistumisoikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ei jatkossa riipu lapsen vanhempien tai muiden huoltajien työ tai elämäntilanteesta lapsen tai hänen perheensä tuen tarpeesta tai lapsen asuinkunnasta myös sivistysvaliokunta on katsonut että ehdotettu uudistus parantaa alle kouluikäisten lasten yhdenvertaista kohtelua ja on siten erittäin tarpeellinen kokopäiväisen subjektiivisen palauttaminen on lasten oikeuksia ja oikeuksien täytäntöönpanoa edistävä toimi varhaiskasvatusoikeuden rajoittaminen on varhaiskasvatuksen työntekijöiden antamien vastausten mukaan lisännyt muun muassa hallinnollisen työn määrää työn kuormittavuutta ja lapsiryhmässä tehtävän työn haasteellisuutta

jota on syytä jälkitarkastella ja miettiä esitys siis koskee esimerkiksi paperittomien lapsien tilannetta varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatus on kokenut myös viime vuosien ajan jatkuvia muutoksia ala kaipaa myös työrauhaa vakiinnuttamista ja luottamusta jatkuvassa turbulenssissa elävä päiväkoti ja esiopetusmaailma tällainen muutosvaateiden jatkuva vimma kuluttaa alan henkilökuntaa ja vaikeuttaa myös jaksamista erityisesti varhaiskasvatuksessa pitäisi saada aikaan tilanne jossa jatkuvien muutosten sijaan ala saa hengähtää ja vakiinnuttaa toimivat käytännöt arkeen tämä kentältä kuuluva ruohonjuuritason toive on kovin ymmärrettävä

palauttaa täysi subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on kannatettava asia vanhempien ensisijaista vastuuta kasvatuksesta se ei poista ensisijaisen vastuun kuuluu olla niin päiväkoti kuin kouluvuosien aikana vanhemmilla mutta esitys tasa arvoistaa lapsen oikeutta sekä varhaiskasvatukseen että ylipäätään aikuiseen ihmiseen

ensinnäkin haluan kiittää valiokuntaa erittäin hyvin laaditusta mietinnöstä mietintöön on hyvin kirjattu kaikki ne perustelut siitä miksi subjektiivinen päivähoito oikeus kannattaa palauttaa ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienentää on tärkeää ettei lapsen osallistumisoikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen jatkossa riipu lapsen vanhempien työ ja elämäntilanteesta tai lapsen asuinkunnasta uudistus parantaa siis alle kouluikäisten lasten yhdenvertaista kohtelua varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisella ei saavutettu ennakkoon arvioituja taloudellisia vaikutuksia yksi keskeinen tähän vaikuttava tekijä oli se että läheskään kaikki kunnat eivät rajanneet varhaiskasvatusoikeutta lain mahdollistamalla tavalla vaan säilyttivät oikeuden sellaisena kuin se oli ennen tätä lainmuutosta varhaiskasvatusoikeuden rajaus on koskenut vain viittätuhattaviittäsataa lasta eli he ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan kuin muut myönteinen se että esityksellä vähennetään kuntien hallinnollista taakkaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia muun muassa lapsen päivähoito oikeuden selvittämisessä esimerkiksi perheiden elämäntilanteiden muutostilanteissa esitys helpottaa myös yksityisen hoidon tuen toimeenpanoa kelassa ja vähentää siitä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia

viime kaudella varhaiskasvatusoikeuteen tehdyllä heikennyksellä oli valtioneuvoston selvitysten mukaan negatiivisia lapsivaikutuksia ja erityisesti päiväkotien lapsiryhmien tilanne muuttui haasteellisemmaksi päiväkotiryhmien kokoonpanoihin tuli lisää moninaisuutta osa aikaisten ja osapäiväisten lasten lisääntymisen myötä lisäksi lasten määrä ryhmissä on kasvanut osassa kunnista erityisen paljon muutokset vaikuttivat erityislasten tilanteeseen koska heille riittävän pieni ja mahdollisimman samana pysyvä ryhmä on oleellisen tärkeä osa turvallista arkea ja kuntoutusta lasten vanhempien arvioissa keskeisimmäksi varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen vaikutukseksi tulivat esille lasten tasavertaisuuden heikkeneminen suhteessa muihin lapsiin lasten vertaissuhteiden pysyvyyden vähentyminen negatiiviset vaikutukset lasten kasvuun ja oppimiseen sekä aikuisten ja lasten välisten suhteiden pysyvyyden vähentyminen sekä lasten hyvinvoinnin heikentyminen tämä lakiesitys on siis erittäin kannatettava ja se on kannatettava myös siksi että kaikki varmaan tiedämme niistä tutkimustuloksista joiden mukaan varhaisilla koulutuspanoksilla on merkittävä vaikutus myöhempään kouluttautumiseen viime viikolla tulleiden pisa tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisnuorten lukutaito on edelleen oecd maiden parhaimmistoa mutta perhetaustan ja sukupuolen vaikutus lukutaitoon on kuitenkin kasvanut suomessa ylimmän ja alimman sosioekonomisen neljänneksen keskimääräinen ero lukutaidon pisteissä on pistettä ja laskennallisesti tämä vastaa jopa kahden kouluvuoden opintoja suomen tyttöjen ja poikien ero lukutaidossa oli oecd maiden suurin ja jos haluamme olla osaamisen kärkimaa myös jatkossa niin panostukset varhaiskasvatukseen ovat välttämättömiä asian pitää alkaa jo sieltä sillä laadukas varhaiskasvatus tasoittaa parhaiten esimerkiksi perhetaustasta johtuvia oppimiseroja jatkossa arvoisa puhemies varhaiskasvatuksessa tulee olla aikaa huomioida ohjata auttaa ja kannustaa jokaista lasta yksilönä ja löytää jokaisen lapsen vahvuudet tämä ei onnistu elleivät lapsiryhmät ole riittävän pieniä myös lapsen sosiaalisten taitojen kehittymiselle on ensisijaisen tärkeää että lapsiryhmä ja myös sen ohjaajat ja opettajat pysyvät mahdollisimman samoina pidetään huolta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta tästä eteenpäin

arvoisa puhemies pidän tätä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamista erittäin hyvänä asiana kunnillahan on aikaisemmin rajoittaa se kahteenkymmeneen viikkotuntiin ja kuten edustaja mäkisalo ropponen sanoi niin aika harva kunta on sitä sitten loppujen lopuksi käyttänyt näissä asiantuntijakuulemisissa tuli kyllä hyvin esille se että ihan kaikki asiantuntijat puolsivat pitivät tätä hyvänä asiana aika moni toi esiin sen että hallinnollinen työtaakka on on lisääntynyt kun kunnat vaativat erilaisia selvityksiä millä perusteilla sitten voidaan se kaksikymmentä tuntia myöntää ja ja miten se ajoitetaan ja näin poispäin perussuomalaisethan pitää tärkeänä sitä että vanhemmilla on myöskin mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona se mahdollisuushan ei mene tällä uudistuksella mihinkään edelleenkin vanhemmilla on mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona se mitä kunnissa tästä ajatellaan tämähän tulee nostamaan kuntien kustannuksia jonkin verran hallituksen esityksessä on että nämä kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti tämä tulossa voimaan ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattakaksikymmentä siihen on talousarviossa varattu ensi vuodelle seitsemän miljoonaa euroa ja seuraaville vuosille seitsemäntoista miljoonaa euroa jonkin verran nämä laskelmat eri asiantuntijalausunnoissa vaihtelevat ja täytyykin nyt toivoa että tämä raha mikä siihen on on varattu oikeasti riittää kunnille koska kunnat suomessa ovat tällä hetkellä taloudellisessa ahdingossa se erityisesti haluan kiittää valiokuntaa on se että saatiin sinne se lausuma alakouluikäisten lasten mahdollisuudesta vuoropäivähoitoon tämä on semmoinen ongelma mikä tulee monesti esiin esimerkiksi yksinhuoltaja joka tekee vuorotyötä hoitajat yleensä suurin osa hoitajista tekee kolmivuorotyötä jos alakouluikäisellä lapsella ei ole mahdollisuus päästä vuorohoitoon niin hoitaja ei pysty tekemään silloin tämä on yksi syy miksi niitä hoitajia sieltä hoitoalalta pakenee siis yksi monien joukossa eli tässä erittäin hyvä olisi jos jatkossa olisi näin että että myöskin heille voitaisiin se vuoropäivähoitopaikka taata tässä oli yksi asia mihin perussuomalaiset kiinnittivät huomiota ja se oli kappale kuusitoista missä puhutaan näistä maahanmuuttajalapsista ja ja turvapaikanhakijoista siinä viimeisessä virkkeessä avataan sitä esitystä sillä tavalla että pitää selvittää sen edellytys tai oikeutus kaikille lapsille meidän mielestämme se avaa hiukan sitä porttia sille että sen selvityksen tuloksena voitaisiin päätyä esimerkiksi semmoiseen ajatukseen että myöskin ne joilla ei ole laillista oikeutta olla suomessa olisivat oikeutettuja siihen varhaiskasvatukseen tätä tätä ajatusta emme jaa ja sen vuoksi jätämme siitä vastalauseen elikkä esitämme että lakiehdotus hyväksytään muuten valiokunnan mietinnön mukaisena

arvoisa puhemies on hienoa että subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautetaan tämä on todella tärkeää lapsen edun tasavertaisuuden mutta myös nuoren koulutuspolun kannalta tämä on tärkeää kun ajatellaan lapsiystävällistä suomea kokonaisuudessaan sivistysvaliokunnan mietinnössä nostetaan esille työrauha viime vuosina on ollut monta muutosta varhaiskasvatuspuolella meillä on haasteita henkilöstön saatavuuden suhteen ja työrauha alalla

haluamme siis lapsiystävällisemmän yhteiskunnan ja tämä esitys tukee naisten ja miesten välistä tasa arvoa kun molemmilla vanhemmilla on yhtäläinen mahdollisuus tehdä työtä toimia toimia yrittäjänä ja opiskella

tämä lakiesitys on lapsiystävällinen parannus nykymalliin nähdäkseni kannatan tätä hallituksen esitystä joka palauttaa lapsen subjektiivisen oikeuden kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen nämä ehdotetut lait tulevat voimaan ensi vuoden elokuussa minkä vuoksi myös kunnat ovat ehtineet varautua niihin tällä talousarviokierroksella tästä keskustellessamme on mielestäni ensiarvoisen tärkeää että kuntien tiukan taloustilanteen alla tähän uudistukseen on varattu rahat täysimääräisesti ja myös valiokunnassa kuultavana olleet tahot ovat sen yksimielisesti todenneet keskustalle on on myös tärkeää että kutakin lasta tuetaan siellä mikä tukee lapsen itsensä parasta kasvua ja oppimista oli se koti tai päiväkoti tai mikä vain paikka missä oppiminen parhaiten tapahtuu muutosehdotus tältä erää koskee paitsi osallistumisoikeutta varhaiskasvatukseen myös kaikkia vaihtoehtoja sen osalta perheiden valinnanvapaus säilyy siis ja pidämme sitä tässä tärkeänä varhaiskasvatusta rajattiin vuonna kaksituhattakuusitoista säästösyistä mutta nyt valiokuntien käymän keskustelun perusteella on selvinnyt että se on eriarvoistanut kuntia sillä tavalla että rikkaat kunnat ovat rajauksesta huolimatta pitäneet tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden ja vähän köyhemmät kunnat sitten ovat sitä rajanneet kahteenkymmeneen tuntiin viikossa tämän vuoksi tämä hallitus näkee kriittisenä että että subjektiivinen päivähoito oikeus nyt turvataan kaikille ja se korvataan täysimääräisesti tämä uudistus parantaa alle kouluikäisten lasten yhdenvertaisuutta ja on siten tarpeellinen lapsen oikeudet eivät saa riippua vanhempien tai huoltajien työ tai elämäntilanteista eikä ole tarpeen että esimerkiksi hallinnon pyörittämiseen olosuhteiden muuttuessa kuluu kunnilta kohtuuttomasti aikaa tämä osaltaan myös keventää hallintoa niin kuntien kuin kelan sivistysvaliokunnan valiokuntavastaavana keskustan osalta haluan kuitenkin kiinnittää huomionne siihen että laitoimme sinne valiokunnan lausuntoon painavan huomautuksen tästä vuorohoidon toteutumisesta eli on on ehkä syytä pysähtyä pian siihen toteutuuko meillä vuorohoito riittävällä tavalla ja tarvitsisiko siihen tehdä jotain vastaavan kaltaisia tarkennuksia jotta tämä tasa arvoinen tilanne josta tässäkin salissa on tämän hallituksen esityksen tiimoilta puhuttu toteutuisi kaikkien perheiden arjessa toivon että tähän vuorohoitoon vielä palataan nostaisin myös esiin hallitusohjelman yksityiskohdan joka liittyy tähän hallituksen esitykseen kriittisesti eli tämän varhaiskasvatuksen tasa arvon ja laadun kehittämiseen varatun rahan edistämisen eli tämä yhdenvertaisuusnäkökulma tässäkin hallituksen esityksessä kävelee käsi kädessä myös kokonaisen varhaiskasvatuksen kehittämisen kanssa

arvoisa puhemies kattava ja laadukas varhaiskasvatus tasaa tehokkaasti lasten kotitaustoista johtuvia eroja varhaiskasvatuksesta hyötyvät eniten vähäosaisten perheiden lapset on hienoa että hallitus toteuttaa nyt yhden tärkeimmistä lupauksistaan lapsiperheille kun lasten kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus palautetaan subjektiivinen oikeus joutui edellisen hallituksen leikkuriin kun varhaiskasvatusoikeutta rajattiin varhaiskasvatuksen tarveharkintaisuus on ollut voimassa lähes kolme vuotta sitä ennen kaikilla lapsilla oli subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen kyse on nimenomaan lapsen edusta ja lapsen oikeudesta on arvokasta että universaali varhaiskasvatusoikeus asettaa kaikki lapset samanarvoiseen asemaan riippumatta vanhempien perhetilanteesta työmarkkina asemasta tai asuinpaikasta varhaiskasvatusta on voitu nytkin järjestää kokopäiväisesti jos se on katsottu tarpeelliseksi lapsen kehityksen tai perheen olosuhteiden kannalta mutta tarveharkintaan perustuvaa arviointia asiantuntijat ovat pitäneet kuitenkin perheitä ja lapsia leimaavana osa kunnista päätti olla ottamatta käyttöön varhaiskasvatusoikeuden rajauksia kuntien erilaiset käytännöt johtivat siihen että lapset ja perheet ovat olleet viime vuosina eriarvoisessa asemassa lapsiin kohdistuneista lyhytnäköisistä säästöistä koituu yleensä myöhemmin kallis lasku laadukas varhaiskasvatus puolestaan heijastuu pitkälle lasten tulevaisuuteen niin koulussa opinnoissa kuin yhteiskunnassa pärjäämisessä iloitsen opetusministerimme li anderssonin tavoin siitä että ymmärrys varhaiskasvatuksesta ja sen merkityksestä lapsen kasvulle ja kehitykselle on lisääntynyt myös monet vaikutusvaltaiset ekonomistit ovat painottaneet että varhaiskasvatukseen sijoitetut rahat maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti hyviä varhaiskasvatusuutisia on tulossa muitakin kolme vuotta täyttäneiden lasten varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ollaan pienentämässä asetusmuutoksella lisäksi sekä perusopetus että varhaiskasvatus ovat saamassa ensi vuonna rahaa laadun kehittämiseen ja eriarvoistumisen ehkäisyyn nämä uudistukset ovat erittäin tervetulleita
arvoisa

puhemies tässäkin esityksessä näkyy hallituksen linjan aiheuttama linjanmuutos tässä on selkeästi positiivinen hieno askel on palautettu lasten subjektiivinen oikeus osallistua kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen tästä käyty julkinen keskustelu on usein ohjautunut siihen kulmaan että työttömille vanhemmille joista molemmat saattavat olla kotona tarjoutuisi ikään kuin tässä tilaisuus laistaa käyttää tätä hyväksi eli sijoittaa lapsensa päivähoitoon ikään kuin tässä olisi kysymys aikuisten vanhempien subjektiivisesta oikeudesta useissa puheenvuoroissa on korostettu kyseessä on lasten oikeus lasten subjektiivinen oikeus saada täysipainoinen täysipainoinen varhaiskasvatus yhdenvertaisesti muiden kanssa tässä on useita erittäin hyviä puheenvuoroja edustajien kivisaari ja mäkisalo ropponen puheenvuoroissa molemmissa oli painavasti esillä se että tässä on yhdenvertaisuudesta kysymys edustaja kemppi ohjasi yhdenvertaisuuskeskustelun siihen kulmaan että tässä on kuntien välillä eroja ja te viittasitte selkeästi siihen että varakkaammissa kunnissa on varaa tarjota tämä subjektiivinen lasten varhaiskasvatusoikeus ja köyhemmissä kunnissa ollaan kireämmässä tilanteessa joudutaan tämän vuoksi niin sanotusti rankaisemaan lapsia viimeisessä puheenvuorossa edustaja lohikoski nosti toisen yhdenvertaisuuskulman eli katsoi perheitä köyhimmistä perheistä heikoimmassa asemassa olevista perheistä tulevat lapset eivät ole samankaltaisessa asemassa kuin varakkaammista perheistä olevat lapset monesta kulmasta tämän yhdenvertaisuusperiaatteen rikkoutumisen ja se on kriittisintä sen vuoksi että me puhumme lapsistamme me rankaisemme tavallaan omia lapsiamme ja tässä suhteessa tämä on erittäin oikeutettu perusteltu muutos ja täällä ja me saamme tämän asian tämän budjetin yhteydessä

arvoisa puhemies varhaiskasvatuksesta hyötyvät kaikki lapset riippumatta perhetaustasta varhaiskasvatusoikeuden laajennus helpottaa vanhempien työllistymistä koska silloin voi ottaa myös lyhytaikaisia työsuhteita eikä tarvitse pelätä sitä miten se lapsen päiväkotiryhmässä vaikuttaa esimerkiksi kaverisuhteisiin esitys tukee myöskin naisten ja miesten välistä tasa arvoa kun molemmilla vanhemmilla on yhtäläinen mahdollisuus tehdä töitä toimia yrittäjänä tai opiskella erityisen tyytyväinen olen tästä lausumaehdotuksesta minkä valiokunta on tehnyt eduskunta edellyttää että valtioneuvosto selvittää kuluvan vaalikauden aikana varhaiskasvatusikäisten aikana varhaiskasvatusikäisten ja pienten koululaisten vuorohoidon tarpeen ja toteutumisen sekä ryhtyy selvityksen tulosten perusteella tarvittaviin toimiin lainsäädännön muuttamiseksi vuorohoidon palvelun varmistamiseksi meidän yhteiskuntamme on muuttunut siinä mielessä että monissa töissä ei eletä niin sanottua virka aikaa kahdeksasta neljään erityisesti palvelualalla työaika keskittyy yhä enemmän iltaan tai voi olla varhaisia aamun tunteja tai yötyötä sen takia tämä vuorohoidon selvittäminen tulee todella tarpeeseen se myöskin voi parantaa yksinhuoltajien työllisyystilannetta ja uskon että se tulee parantamaan jos jos se olisi mahdollista se tulisi parantamaan yksinhuoltajien työtilannetta ja samalla yksinhuoltajien toimeentuloa

ainakin edustajat kemppi ja juuso ottivat puheenvuoroissaan esille tämän vuorohoitokysymyksen jota myöskin sivistysvaliokunnassa ja sivistysvaliokunnan lausunnossa pohdittiin

paljon laajempi käsite me kaikki tiedämme ammatteja joissa isät ja äidit tekevät tekevät ympärivuorokautista työtä jossa jossa työn ajat vaihtelevat toivoisin kuitenkin että kun tätä vuorohoitoproblematiikkaa pohditaan niin otettaisiin mallia koulussa järjestettävästä iltapäivätoiminnasta sikäli että iltapäivätoimintaa kouluissa järjestävät niin kunnat mutta myöskin esimerkiksi urheiluseurat seurakunnat ylipäätään kolmannen sektorin toimijat tässä vuorohoitokysymyksessä kolmannen sektorin toimijalla saattaa olla myöskin paljon annettavaa kun pohditaan näitä erilaisia järjestelyjä edustaja koskela joka taisi lähteä tätä kodin kodin merkitystä kasvatuksessa kyllä ensisijaisesti ilman muuta kodeilla on kasvatusvastuu mutta toki on mainittava että tämä subjektiivinen täysimääräinen oikeus ei ole ristiriidassa tietystikään sen kanssa eikä poista sitä kodin oikeutta mikäli mikäli kasvatusmahdollisuuksia esimerkiksi vanhempien työn ohella on tai tai lasta pystytään kodissa hoitamaan niin mikä ettei edustaja kiljusen puheenvuorossa oikeastaan tuli se ydin että tämä on nimenomaan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja siitä näkökulmasta myöskin tätä esitystä on syytä katsoa

arvoisa puhemies varhaiskasvatus todella kannattaa sen ovat täällä monet todenneet ja sen monet tutkijat tuolla meillä valiokunnassa myöskin toivat esille ja tokihan me sen tiedämmekin näiden vuosien aikana on paljon puhuttu ja sitä on tutkittu viime kaudella jouduttiin oikeutta varhaiskasvatukseen rajaamaan taloudellisista syistä pitää muistaa että oikeushan säilyi mutta sitä aikaa rajattiin mutta sitten huomioitiin aina että jos lapset ovat vaikeissa tilanteissa niin niin ehdottomasti täysiaikainen varhaiskasvatus piti järjestää sitten kun ruvettiin tätä jälkikäteen tutkimaan niin niin tällä muutoksella tällä rajauksella mikä taloudellisista syistä aikoinansa tehtiin ei tullutkaan niitä toivottuja vaikutuksia vaan päinvastoin tuli myös hankaluuksia lasten kannalta ja perheitten kannalta siitä syystä on erittäin hyvä että tämä rajaus nyt sitten puretaan ja ja voimme taas jatkaa jatkaa entiseen malliin

hyvin moninaista eri kunnissa siitä syystä on erittäin hyvä että me saimme tänne

edellyttää että valtioneuvosto selvittää kuluvan vaalikauden aikana varhaiskasvatusikäisten ja pienten koululaisten vuorohoidon tarpeen ja toteutumisen sekä ryhtyy selvityksen tulosten perusteella tarvittaviin toimiin lainsäädännön muuttamiseksi vuorohoidon palvelun varmistamiseksi sitten kiinnitimme huomiota myös toiseen asiaan eli on se toinen lausuma joka koskee sitä että varhaiskasvatuslaissahan säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää varhaiskasvatusta kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden niin vaatiessa myös muille muille kunnassa oleskeleville lapsille kuin kunnan asukkaalle nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä edellä mainittua säännöstä ei ehdoteta muutettavaksi mutta valiokunta saamaansa asiantuntijalausuntoon viitaten kiinnitti huomiota säännöksen tulkinnanvaraisuuteen esimerkiksi alle kouluikäisten turvapaikanhakijalasten varhaiskasvatusoikeuden

on tarkoitus selvittää esimerkiksi juuri näiden turvapaikanhakijalasten varhaiskasvatusoikeuden yhdenvertaisen turvaamisen näkökulmasta miten se suomessa on järjestetty ja että valtioneuvosto ryhtyisi sitten selvityksen perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin

kunnalla on velvollisuus järjestää varhaiskasvatusta muillekin lapsille kuin kunnan asukkaille eli myös kunnassa oleskeleville lapsille tulisi järjestää varhaiskasvatusta niin tästähän toivottiin että selvitettäisiin ketä se oikein koskee siitä syystä me teimme sitten lausuman se kuuluu näin eduskunta edellyttää että valtioneuvosto selvittää ja selkeyttää kuluvan vaalikauden aikana varhaiskasvatuslain kuudennen pykälän kolmannen momentin tarkoittamien lasten esimerkiksi varhaiskasvatusoikeuden yhdenvertaisen turvaamisen sekä ryhtyy selvitysten perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin tässä on kysymys pelkästään siitä selvittämisestä koska turvapaikanhakijalapsi saattaa olla suomessa esimerkiksi jopa viisi vuotta ennen kuin lopullinen päätös saadaan olen itse sitä mieltä että on aivan kestämätön tilanne että hän ei olisi varhaiskasvatuksen piirissä tilanteessa jossa sitten kävisikin niin että hän ja se integraatio ei pääse niiden viiden vuoden aikana tapahtumaan siinä voi käydä kyllä todella huonosti siitä syystä pidän hyvänä että tätä selvitetään

ja sitäkin pidän hyvänä että nyt selvitetään myöskin se miten suhtaudutaan laittomasti maassa oleviin henkilöihin itse en kannata että heille järjestetään varhaiskasvatusta koska meidän perustuslakihan sanoo että välttämätön hoito ja huolenpito ja itse katson että tämä ei liity siihen haluan korostaa että se miksi kannatan tätä lausumaa on se että tässä nimenomaan halutaan selvittää muun muassa tätä tilannetta missä eri kunnat ovat ja miten eri lapsiryhmiin suhtaudutaan sitten vähän tietoa miten kunnat näihin suhtautuvat sitten ihan lopuksi vain totean sen että täällä on kovasti hehkutettu nyt tätä varhaiskasvatusta ja tätä varhaisiin vuosiin panostamista aivan niin kuin ihan ekonomistista lähtien on oltu sitä mieltä itsekin kannatan siihen satsaamista ja siitä syystä olisin itse kannattamassa sitä että oppivelvollisuuden pidentämiseen varatut sataseitsemän miljoonaa

kantoi puheenvuorossaan huolta yksityistämiskehityksestä ja olen siinä mielessä tietysti samaa mieltä että julkisen palvelun pohjan ja järjestelyjen täytyy olla ilman muuta edellä ja korostuneita toisaalta haluan myöskin muistuttaa että kyllä myös yksityiset päiväkodit usein helpottavat palvelutarvekysyntää ja kyllä yksityiset päiväkodit myöskin tarjoavat äärimmäisen laadukkaita ja tasokkaita palveluita esimerkiksi palvelusetelien muodossa haluan haluan tämän puheenvuoron käyttää sen takia ettei ikään kuin pidettäisi yksityisiä päiväkoteja tai yksityistä varhaiskasvatusta lähtökohtaisesti mörkönä vaan kyllä silläkin osastolla tärkeää ja merkittävää työtä tehdään mutta totta kai julkinen edellä ja julkinen pohjalla enkä näe logiikkaa nyt subjektiivisen oikeuden rajaamisen ja yksityisten päiväkotien lisääntyvän määrän välillä myös edustaja kemppi toi ansiokkaasti aikaisemmissa puheenvuoroissa esille kuntien roolin tässä rajaamisten aikana kunnat ovat olleet hyvin joustavia ja ja käyttäneet hyvin inhimillisistä lähtökohdista tätä tarveharkintamahdollisuutta ja joustaneet juuri niissä tilanteissa

arvoisa herra puhemies edustaja kivisaari juuri äsken kuvasi sitä problematiikkaa jonka vuoksi pyysin itse asiassa myös puheenvuoron sillä edustaja yrttiaho puhui varsin tärkeästä asiasta korostaessaan että varhaiskasvatus ei voi toimia sillä periaatteella että se valitsee asiakkaansa ja jättää esimerkiksi tuen tarpeiset lapset auttamatta

tuen tarpeen esiintymisestä kiinni että hoitopaikkaa tai hoitotapaa pitää vaihtaa en kuitenkaan näe kaikkien kuntien osalta täysin yhdenvertaisuusmerkkejä siinä välillä kun puhumme päivähoito oikeuden rajaamisesta tai subjektiivisesta päivähoito oikeudesta neljäkymmentä tuntia viikko tai kaksikymmentä tuntia viikko ja puhumme tästä yksityistämiskehityksestä varmasti isoissa kaupungeissa näin on tapahtunut tai se on johtanut tämmöiseen tehokkuusajatteluun mutta on myös kuntia jotka ovat onnistuneet luovimaan tässä nykymallissa eteenpäin sitä että tämän uudistuksen tarkoitus on helpottaa hallintoa ja jättää niitä leimoja leimaamatta ei ole tarkoituksenmukaista että yhdenkään lapsen otsaan tatuoidaan että että sinussa on jotain pielessä kun tarvitset tukea vaan meidän järjestelmän tulee olla varhaiskasvatuksessa sellainen että huolimatta siitä missä on hoidossa oli yksityisessä julkisessa kotona päivähoidossa avoimessa varhaiskasvatuksessa saa laadukkaan palvelun laadukasta kasvatusta ja oppii niitä perustaitoja joita elämässä tarvitsee

arvoisa puhemies edustajat kivisaari ja kemppi kommentoivat tätä mitä sanoin yksityisen varhaiskasvatuksen asemasta olen toki sitä mieltä että yksityinen palvelukin voi olla hyvää ja laadukasta ja siitä on paljon esimerkkejä ei siinä mitään mutta mutta kyllä silloin jos kokonaisuutena yksityisen palvelun osuus alkaa olla kolmeakymmentä viiva neljääkymmentä prosenttia niin ihan jo perusmarkkinalogiikalla ymmärtää että se ei ole terve tilanne siis siellähän tapahtuu ketjuuntumista elikkä isot kansainvälisen kansainvälisen pääomankin omistamat yhtiöt ostavat pienempiä päiväkoteja saavuttavat liian vahvan aseman ja pystyvät määrittelemään esimerkiksi hintatasoa ja sitä kautta kunnat ovat taloudellisestikin vaikeuksissa toinen ilmiö on tietenkin tämä tämä itse varhaiskasvatuksen laatu ja päiväkotien jakautuminen ehkä sosioekonomisestikin eri asuinalueilla varsinkin isoissa kaupungeissa tämä on tietysti ongelma joka on nyt jo käsillä siihen pitäisi vaikuttaa muutama maininta näistä isoista ketjuista jotka ovat ongelma ainakin turussa tässä voi varmasti ääneen sanoa että touhula ketju on useamman useamman kerran joutunut avin tutkintaan ja myös saanut huomautuksia toiminnastaan hyvin tyypillinen ongelma siellä on ettei ole ole pätevää henkilökuntaa tai sitä ei ole riittävästi eli tämäntyyppisiä ne ongelmat käytännössä ovat ja silloin kun tehdään voittoa koska tämmöinen iso ketju tavoittelee nimenomaan liikevoittoa

henkilöstöstä kun sitä palkataan tietysti siellä on myös henkilöstön työehtosopimusten taso matalampi eli siellä on on ainakin noin viiden prosentin verran pienemmät palkat jo lähtötilanteessa mutta sitten myöskin tehdään usein niin ettei henkilöstöä ole riittävästi tai se on se on epäpätevää ja tällä tavalla haetaan säästöä jott a voitaisiin tehdä isompaa voittoa tämä on tietenkin se rakenteellinen ongelma mikä yksityisen palvelun kanssa meillä aina on ja sen suhteen pitää olla kriittinen ja seurata tilannetta ja puuttua tarvittaessa esimerkiksi rajoittaa isojen yhtiöiden

arvoisa puhemies tässä on käyty todella hyvää keskustelua tärkeästä asiasta ja on ollut erittäin hienoa kuulla alan osaajien puheenvuoroja ja ja sivistysvaliokunnan jäsenten hyviä kommentteja joskus on syytä ottaa askel taaksepäin tehdään kokeiluja katsotaan mihin se johtaa ja se on suurta viisautta sitten korjata liikkeet jos nähdään että ne eivät tutkimustenkaan puitteissa ole olleet ehkä kaikkein parhaita ratkaisuja tässä on puhuttu siitä että kyse on lapsen oikeudesta nyt ollaan palauttamassa meidän jokaiselle lapselle sitä heille kuuluvaa oikeutta ja siitä suuret kiitokset haluan tietysti erityisesti kiittää niitä kuntia jotka eivät varhaiskasvatusoikeutta rajamaan tähän joukkoon kuuluu oma kotikaupunkini kankaanpää siitä isot kiitokset ajattelen niin että yhdenkään lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei voi olla riippuvainen siitä onko hänen vanhempansa työssä vai työtön se ei ole yhdenkään lapsen oma valinta näen myös että tällä lapsen oikeudella on kauaskantoiset vaikutukset erityisesti myöhempää oppimista ja ja tulevaa kehitystä ajatellen erityisesti tämä merkitys korostuu niiden lasten osalta joiden lähtökohdat oppimiselle ovat haasteellisia väitän myös että satsaamalla varhaiskasvatukseen myös tulevaisuudessa ja antamalla tämä oikeus lapsille takaisin tehdään myös hyvin kauaskantoista työtä sen eteen että yksikään meidän lapsi ja nuori ei tippuisi tästä joukosta pois ja ehkäistään eriarvoista kehitystä tähän loppuun voi että jokainen satsaus meidän kaikkein pienimpiin on tulevaisuusinvestointi ja siitä tässäkin kohtaa on mielestäni kyse ja siitä suuret kiitokset
arvoisa puhemies en voi olla ottamatta tähän kantaa kun laitettiin vastakkain voimakkaasti julkista ja yksityistä sektoria täytyy sanoa omana kokemuksena kaikki kolme lastani ovat olleet vanhempien kannatusyhdistyksen ylläpitämässä päiväkodissa pienessä päiväkodissa jossa on ollut hyvin yksilöllistä varhaiskasvatusta ja espoossa kotikaupungissani meillä on paljon yksityistä palvelutuotantoa joka vastaa vanhempien ja lasten tarpeisiin nimenomaan tämmöiset pienet pienet yksiköt joissa pystytään huomioimaan paremmin

isojen ketjujen

riippuvaisiksi mutta meillä on paljon yksityistä palvelutuotantoa joka on laadukasta ja hyvää ja ja sitä mielestäni on järkevää jatkaakin ja toinen asia mikä kunnissa on noussut esille on nämä tilatarpeet näitä pieniä päiväkoteja pystyy ketterämmin perustamaan myöskin erilaisiin tiloihin jos isossa päiväkodissa on sisäilmaongelmaa niin kunta on aikamoisissa ongelmissa sitten järjestää lapsille tiloja eli sekä tilojen

esiin nostatte

pitää totta kai puuttua tietenkin mikäli esimerkiksi lain rikkomista tapahtuu niin ne täytyy valvoa ja myöskin hoitaa asiat asiat kuntoon on selvää että myös yksityisiä päiväkoteja täytyy koskea samat henkilömitoitukset ja myös yksityisen puolen täytyy ottaa ottaa lain kirjaimet huomioon myös julkisella puolella välillä kuntien tiukoissa taloustilanteissa tapahtuu tapahtuu ylilyöntejä tai voisiko sanoa alilyöntejä esimerkiksi laihon mainitsemien päiväkotien olosuhteiden olosuhteiden osalta kaiken kaikkiaan varmaan olemme kaikki samaa mieltä siitä että suomessa on no sanotaan näin suomen eduskunnassa että meillä on maailman parasta varhaiskasvatusta jota tapahtuu julkisella puolella ennen kaikkea mutta myöskin yksityisellä puolella oleellista on se että lapsi saa mahdollisimman tasokasta varhaiskasvatusta on se sitten julkisella puolella hoidettua tai yksityisellä

arvoisa puhemies en malttanut vielä olla ottamatta puheenvuoroa liittyen tähän mikä on yksityistä päivähoitoa tai ei edustaja laiho mainitsi yhdistyspohjaiset päiväkodit itse olen aina ajatellut ja pyrkinyt tuomaan esimerkiksi kaupunginvaltuustossakin työskennellessä eron että puhummeko yksityisestä päiväkodista joka on yhdistyksen ylläpitämä vai voittoa tavoitteleva yritystoiminta näillä päiväkotien ylläpitäjillä on aika erilaiset arvot monesti

hallitusohjelmassahan itse asiassa on maininta että lähdetään selvittämään voitontavoittelun rajoittamista ja mahdollista luvanvaraisuutta yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen osalta tämä on sen takia tärkeä kirjaus että monestihan on käynyt niin että kunta haluaa ensin säästää se ei enää tuotakaan itse sitä varhaiskasvatuspalvelua ja sitten kun sitä tuottaa yksityinen yritys niin se taas puolestaan haluaa säästää juuri näillä edustaja yrttiahon mainitsemilla tavoilla

julkisen välisestä toiminnasta ja ja mielestäni täällä edustajat kivisaari ja laiho käyttivät hyvät puheenvuorot siitä että kyllä meillä on laatupuutteita sekä julkisella että yksityisellä mutta meillä on aivan myös priimaa molemmilla puolilla elikkä ei se omistajuus ole aina se joka siinä korreloi tähän laatuun vaan minä kuitenkin olen urani aikana monta kertaa nähnyt sitä että se yksityinen kyllä nostetaan äkkiä tikunnokkaan jos siellä on puutteita mutta sitten julkisella puolella saa olla melkein mitä vain elikkä kyllähän noiden arvioijien esimerkiksi avin luuppi on sellainen että kyllähän hyvin herkästi puututaan siihen yksityiseen ja siinä on jo se luvanvaraisuus ja kaikki tämmöinen että kyllä minä tiedän että molemmissa on ongelmia molemmissa on niitä haasteita ja molemmissa on hyviä esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä sitten ihan vain vielä lopuksi tähän sanon sen että olen paljon keskustellut varhaiskasvatuksen opettajien kanssa ja ja päiväkotihenkilökunnan kanssa ja muistutan nyt kuitenkin vielä sen että että vaikka meillä olisi kuinka hyvä ja laadukas varhaiskasvatus mikä meillä on me voimme olla ylpeitä siitä niin se ei kuitenkaan korvaa sitä vanhempien kasvatusta ja luotettavia vanhempia ja luotettavia aikuisia se on kuitenkin vain sellainen täydentävä kasvatusmuoto totta kai sellaisilla lapsilla joilla on vaikeat elinolosuhteet ja joiden perheissä on ongelmia ja ja vanhemmat eivät kykene ottamaan sitä vanhemmuuden vastuuta varhaiskasvatukselle tulee suurempi rooli mutta minä toivon että että me muistamme myöskin sen vanhemmuuden tukemisen ja sen että vanhemmat ottaisivat koska se päävastuu kasvattamisesta on kuitenkin vanhemmilla ja he tarvitsevat siihen paljon apua

itse asiassa se tulikin jossakin puheenvuorossa esille että pienet yhdistysten ylläpitämät ja myös tämmöiset oman alueen pienet yksityiset päiväkodit ovat kyllä aivan eri asia kuin esimerkiksi suuret monikansalliset yritykset näissä isoissa monikansallisissa yrityksissä on vain luonnollista ja ihan ymmärrettävää että siellä helpommin tulee tavoittelu esille ja ja se tulee osaksi toimintaa ja ja se saattaa aiheuttaa näitä ongelmia mutta minä olen kyllä edustaja risikon kanssa samaa mieltä siitä että että ei sinällään se yksityinen tai julkinen ole laadun tae tai laadun este kysymys on pikemminkin organisaatiokulttuurista miten siellä sitä arkea viedään eteenpäin mimmoista johtamista siellä on ja millä arvoilla siellä sitä työtä tehdään se on toki varma asia sitten on näin että perheillä on varmasti se perimmäinen vastuu kasvatuksesta mutta siitä huolimatta varhaiskasvatus on tärkeää myöskin oppimisen tasoittamisen näkökulmasta niin että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus saada yhtäläiset valmiudet lähteä sinne koulutielle sen takaa tämä yhtenäinen varhaiskasvatus kaikkein parhaiten siinä mielessä minusta se on se on myöskin lapsen oikeus ja ja pitää pitää huolta että lapsella on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen
arvoisa puhemies päävastuu on vanhemmilla koskien kasvatusta mutta mutta toki laadukas varhaiskasvatus on on todella tärkeää kokonaisuudessa tässä haluaisin nostaa esille tämän

ja puhutaan siitä niin mitä nopeammin sen parempi jos on myönteinen ilmapiiri oppimiselle tämä on todella todella tärkeää tämä subjektiivinen oikeus nyt on osa tätä kokonaisuutta

arvoisa puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi kokoomus on jättänyt asiasta vastalauseen hallituksen talouspolitiikka on rakennettu sen varaan että työllisyysaste nousee seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin eduskunnan riippumattoman tietopalvelun laskelman mukaan hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksen vero ja sosiaaliturvamuutokset laskevat työllisyyttä viidellätuhannella hengellä ja tämä arvio ei vielä sisällä aktiivimallin poiston vaikutusta näin ollen varovaisestikin arvioiden hallituksen toimet ovat laskemassa työllisyyttä noin kymmenellätuhannella hengellä ja voidaan että hallituksen talouspolitiikalta on puolessa vuodessa jo putoamassa pohja pois hallitusohjelmassahan mainitaan että puretaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty nyt näitä toimenpiteitä ei ole vielä päätetty mutta malli ollaan purkamassa hallituksen esityksessä tai kuulemisissa ei ole selvinnyt aktiivimallin korvaavia toimenpiteitä tältä osin hallitus ei noudata omaa ohjelmaansa työllisyyttä laskevia toimenpiteitä kiirehditään kyllä mutta työllisyyttä nostavista toimenpiteistä ei ole tietoa hallituksen työllisyyspolitiikka ei johda työllisyystavoitteen saavuttamiseen eikä sitä voida näin ollen pitää uskottavana aktiivimallin velvoitteiden myötä on paljastunut että perustason työttömyysturvalla on kuitenkin paljon henkilöitä jotka eivät todellisuudessa ole työkykyisiä tai joiden työkyky on merkittävästi alentunut ja aktiivimallileikkuri on erityisesti osunut tähän työttömien ryhmään varsinaisesti ongelma ei kuitenkaan ole aktiivimallissa vaan yleisesti suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä ja aktiivimalli on vain tuonut esille nykyjärjestelmän väliinputoajat jotka eivät ole työkykyisiä mutta eivät myöskään oikeutettuja työkyvyttömyyseläkkeeseen

vastalauseen lausumaehdotukset ensimmäisenä eduskunta edellyttää että hallitus vauhdittaa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen käynnistämistä ja huomioi osana uudistusta osatyökykyisten sosiaaliturvan kehittämistarpeet toisena eduskunta edellyttää että hallitus esittää viipymättä hallitusohjelman mukaiset työllisyysvaikutuksiltaan aktiivimallia vastaavat toimenpiteet ja kolmantena eduskunta edellyttää että omavastuupäivät palautetaan takaisin nykyistä lakia edeltävälle tasolle

arvoisa puhemies aktiivimallin purkamisessa on kyse heikossa taloudellisessa asemassa olevien kansalaisten toimeentulosta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta aktiivimalli ei huomioi työttömän aktiivisuutta ja ahkeruutta työnhaussa ei vaikka olisi hakenut viittäsataa työpaikkaa malli rankaisee siitä että työtön ei saa työpaikkaa vaikka kuinka ahkerasti olisi yrittänyt aktiivimallin vaikutuksia arvioinut raportti ei pystynyt osoittamaan sille työllisyysvaikutuksia vaan malli on ollut heikommassa työmarkkina asemassa olevien työttömyysturvaleikkuri aktiivimalli ei siis työllistänyt siksi korvaavia toimenpiteitä ei tarvita muita työllisyystoimenpiteitä on toki tulossa arvoisa puhemies aktiivimalli on kohdellut erityisen epäoikeudenmukaisesti pitkäaikaistyöttömiä ikääntyneitä työttömiä ja henkilöitä joilla on puutteellinen työkyky enemmistö myös te toimistojen henkilöstöstä on pitänyt aktiivimallia epätarkoituksenmukaisena alusta asti oli tiedossa että aktiivimallin piiriin joutuvat muun muassa sairauspäivärahan maksimikeston ylittäneet henkilöt joilla ei ole työkyvyn puutteiden takia tosiasiallisia mahdollisuuksia täyttää sen velvoitteita tutkimuksessa kävi myös ilmi että aktiivisuusehdon täyttymisessä on ollut ongelmia etenkin uudellamaalla ja itä suomessa miehillä ja vanhimmissa ikäryhmissä aktiivimallin purkaminen oli vasemmistoliitolle yksi keskeisimmistä kynnyskysymyksistä hallitusneuvotteluissa aktiivimallin epäoikeudenmukaisen leikkurin purkaminen olikin ensimmäisiä toimia joita sosiaali ja terveysministeri aino kaisa pekonen lähti ministeriössään kesäkuussa valmistelemaan olen todella iloinen että tämä hallitus todella nyt purkaa epäoikeudenmukaisen aktiivimallin ja tästä iloitsevat myös kaikki sen leikkurin uhreiksi joutuneet tuhannet työttömät

puhemies osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien työllistyminen ovat tärkeitä tavoitteita sillä muuten hallituksen työllisyystavoite ei toteudu mutta aktiivimalli ei ole inhimillinen eikä vaikuttava tapa pyrkiä tähän tavoitteeseen sen takia olenkin tyytyväinen että tämä niin sanottu aktiivimalli perutaan ja puretaan sillä malli on heikentänyt erityisesti vaikeasti työllistyvien ryhmien työttömyysturvan tasoa lisännyt toimeentulotuen tarvetta ja lisännyt työttömyysturvajärjestelmään kohdistuvia epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset taas heikentävät entisestään työllisyyden edellytyksiä

eli todella hyviä hyviä hankkeita onnistumiset näissä työllistymisissä ovat tapahtuneet erityisesti yksilöllisen tuen avun koulutuksen ja rinnalla kulkemisen avulla ei suinkaan ihmisiä kiusaamalla syyllistämällä ja itsetuntoa viemällä

on totta että aktiivimalli ei ole ollut täydellinen ei suinkaan sitä on parannettu ja edelleenkin olisi löytynyt asioita mitä sen puolesta olisi voitu tehdä olemme kuitenkin tuoneet esille mitä edustaja laiho tässä hyvin ansiokkaasti jo jo toi esille mitä ongelmia meillä on esimerkiksi sosiaaliturvassa ja mitä siellä pitäisi tehdä joten haluan herra puhemies nostaa nyt esiin yleisen huolen liittyen tähän esitykseen edustaja lohikoski viittasi siihen että aktiivimallille ei ole voitu arvioida tarkkaa työllisyysvaikutusta mutta toki pitää muistaa se että aikaisemmin valtiovarainministeriö on arvioinut että mallin vaikutukset ovat

työllistä vaikkakaan nyt uusitalon ryhmä ei tätä pystynyt sitten sitten todentamaan joka tapauksessa kuitenkin tämä hallitus on nyt lähtenyt sille tielle että vanhaa puretaan mutta uutta ei tuoda tilalle näin ollen kun tiedetään se että että tämän hallituksen budjettiehdotus heikentää työllisyyttä ja nytten hallitus on on esittänyt että aktiivimalli puretaan niin nostan erityisen huolen esille siitä että että te pakitatte nyt taaksepäin kun kaikin keinoin pitäisi pyrkiä löytämään keinoja miten tämän maan työllisyys tosiasiassa vahvistuu herra puhemies tulemme odottamaan ja vaatimaan myös hallitukselta jämäköitä

arvoisa puhemies kun tätä aktiivimallia säädettiin vuoden seitsemäntoista lopulla niin perussuomalaiset eivät kannattaneet tätä mallia koska katsoimme että siinä on paljon ongelmia ensinnäkin se pääkysymys että se rankaisee varsin pienillä pienillä tuloilla olevia ihmisiä ja sitten siinä on alueellisia ikään liittyviä ja muihin tällaisiin henkilökohtaisiin tekijöihin vaikuttavia kielteisiä osia siksi äänestimme vastaan ja esitimme ponnen

jossa edellytimme että nämä tekijät otetaan huomioon ja lakia korjataan näin ei kuitenkaan ole tapahtunut ja nyt meillä on käsittelyssä tämä esitys että koko laki kumotaan pidämme hyvänä että näin on syytä menetellä muistan että kun kun tätä asiaa kesällä keskusteltiin niin erityisesti keskustan ryhmällä ja ministereillä oli vaatimus että tämä puretaan vasta sen jälkeen kun korvaavat työllisyystoimenpiteet ovat ovat hyväksyttyinä näin ei nyt kuitenkaan ole me emme ole saaneet niitä toimenpiteitä yksi tänään oli mutta ei se kohdistu ollenkaan tähän eikä ole vastaava perussuomalaiset eivät asettaneet tällaista ehtoa vaan olimme sitä mieltä että tämä laki on osoittautunut huonoksi ja siksi olemme valmiita sen kumoamaan mutta emme todellakaan sillä tavalla ettemmekö vaatisi voimakkaasti että uusia työllistäviä toimenpiteitä tarvitaan ei niinkään keppiä vaan porkkanoita myönteisellä tavalla uudistuksia olla että riittävän korkeaan työllisyysasteeseen emme pääse helpoin keinoin niin siksi olen itse esittänyt että hallitus nöyrästi tämän tunnustaisi ja ja asettaisi parlamentaarisen komitean tai vastaavan tekemään pitkäjänteisiä keskipitkän ja pitkän aikavälin työllisyystoimenpiteitä joissa varmasti on myös sellaisia kipeitä kohtia joita ei kukaan haluaisi mutta jotka on ehkä toteutettava jotta selviämme tulevista haasteista tässä yhteiskunnassa koska työn lisääminen on se ratkaisu jolla saadaan yhteiskunnan rattaat pyörimään ja toisaalta myös varoja joilla voidaan pitää palvelut asianmukaisella

arvoisa puhemies on tietenkin erittäin kannatettava hyvä hyvä asia että aktiivimalli nyt kumotaan ja samalla tämä neljän pilkku kuudenkymmenenviiden prosentin työttömyysturvaleikkuri poistuu se helpottaa monen monen ihmisen elämää tässä keskustelussa on kuitenkin valitettavan vähälle huomiolle jäänyt se tosiasia että että meillä on itse asiassa aktiivimallia paljon suurempi ja pahempi keppi suurempi leikkuri olemassa

ja työttömyysturvajärjestelmässä nimittäin nämä erilaiset työttömyysturvan karenssit

karenssipäätöksethän ovat käytännössä sellaisia että ne voivat olla jopa sadan prosentin

määräajaksi kokonaan kokonaan työttömyysturvan työttömältä pois luettelen tässä nyt muutamia perusteita joilla tällaisen karenssipäätöksen voi työvoimahallinto tehdä koulutusta vailla oleva nuori ei hakenut opiskelupaikkaa ei oikeutta työttömyysturvaan toistaiseksi koulutusta vailla oleva nuori keskeytti opinnot ei oikeutta työttömyysturvaan toistaiseksi koulutusta vailla oleva nuori laiminlöi työllistämissuunnitelman toteuttamisen ei oikeutta toistaiseksi toistuva moitittava menettely langetetaan työssäolovelvoite ennen kuin työttömyysturva taas juoksee työstä eroaminen karenssi yhdeksänkymmentä päivää siis sadan prosentin leikkuri yhdeksänkymmentä päivää työstä eroaminen kun työtä on jäljellä enintään viisi päivää karenssi kolmekymmentä päivää virasta pidätetty karenssi yhdeksänkymmentä päivää kieltäytynyt työstä karenssi kuusikymmentä päivää kieltäytynyt enintään kaksi kestävästä työstä karenssi kolmekymmentä päivää kieltäytynyt varmasta työpaikasta karenssi yhdeksänkymmentä päivää työnantaja irtisanoi karenssi kuusikymmentä päivää jäi saapumatta työllisyyssuunnitelman laatimiseen karenssi vähintään viisitoista päivää kieltäytyi suunnitelman laatimisesta vähintään kolmekymmentä päivää karenssia laiminlöi suunnitelman toteuttamisen karenssi kuusikymmentä päivää kieltäytyi työllistymistä tukevista palveluista karenssi kuusikymmentä päivää keskeytti työllistymistä tukevan palvelun karenssi kuusikymmentä päivää tällaisia päätöksiä siis työvoimahallinto on langettanut viime vuonna satakaksikymmentätuhatta kappaletta ihminen menettää työttömyysturvan kokonaan hyvin usein nämä perusteet ovat kovin kovin tulkinnanvaraisia ja johtuvat esimerkiksi työttömän tietämättömyydestä on todella kova leikkuri josta ilman muuta pitäisi päästä eroon se pitäisi järkevöittää nyt jos olen ymmärtänyt oikein niin on asetettu näissä työllisyystyöryhmissä tehtäväksi myös näiden karenssien perkaaminen ja esimerkiksi tällaisen huomautusmenettelyn käyttöönotto joka olisi paljon paljon inhimillisempi nämä nykyiset karenssit ovat todella rajuja ihmisen toimeentulon kannalta vielä huomauttaisin että näitten määrä ja näitten päätösten määrä on jatkuvasti kasvanut ja edelleen kasvussa

arvoisa puhemies tuntuu hyvältä että ollaan tässä vaiheessa aktiivimallin leikkureitten kumoamisen kanssa mutta mitä enemmän tätä asiaa on nyt tullut tässä mietittyä niin kyllä näitten leikkureitten purkamisesta on tullut myös tasa arvoteko

miesten itseluottamukseen ja omaan arvostukseen iskevän aktiivimallin leikkurin purkaminen on varsinainen tasa arvoteko tässä maassa ja varsinkin kun se on samalla kuten edustaja mäkisalo ropponen mainitsi purrut iäkkäisiin työnhakijoihin niin siitähän tulee jo lähestulkoon tuplapureminen eli plus viisikymmentäviisi vuotias työtön nämä leikkurit tulevat päälle ja jos sattuu vielä olemaan plus viisikymmentäviisi vuotias miestyötön niin rankaisut ovat tuntuneet entistä kovemmilta tässä on myöskin huomioitava tulevaisuudessa kun on puhuttu näistä tulevaisuuden vaihtoehdoista ja siitä mitä tulee tilalle että tarvitaan malli joka kannustaa ottamaan työtä vastaan kannustaa kouluttautumaan eikä rankaise siitä että ei välttämättä osaa jotain niin kuin tämän mallin kanssa valitettavasti tuntuu ainakin tunnetta se on sellaiseen herättänyt alueellisesti epäreilukin tämä on on ollut te toimistot ovat olleet aika eriarvoisessa asemassa koko aktiivimallin kanssa ja vaihtelevat resurssit toimeenpanoa kaiken kaikkiaan nyt kun tätä päivää summaa yhteen ja keskustelua niin myös edellisessä pykälässä mainittu vuoropäivähoidon tuleminen myös pienille lapsille voi olla

yksinhuoltajavanhemman on helpompi ottaa työtä vastaan ja työttömyyskään ei ole niin rangaistava teko enää kaiken kaikkiaan hyvä että

arvoisa puhemies en malta olla muutamaa sanaa sanomatta tästä tärkeästä aiheesta aktiivimallin keskeinen tavoite oli siis lisätä työllisyyttä no tutkimuksissa ei ole voitu kuitenkaan nyt luotettavasti osoittaa aktiivimallin lisänneen työllisyyttä sen sijaan aktiivimalli on heikentänyt erityisesti vaikeasti työllistyvien ryhmien työttömyysturvan tasoa lisännyt toimeentulotuen tarvetta ja nostanut työttömyysturvajärjestelmään kohdistuvia epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia te toimistojen asiantuntijat ja esimiehet eivät pidä aktiivimallia työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisena keinona edistää työllisyyttä aktiivimallin avulla ei pystytä edistämään työllistymistä koska se kannustaa aktiivisuuteen joka ei perustu asiakkaiden tarpeisiin motivaatioon tai työvoimapoliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen vaan aktiivimallin ehtojen täyttämiseen siis näennäisaktiivisuuteen selvitysten ja tilastojen perusteella on selvää että aktiivimalli on heikentänyt työttömien toimeentuloturvaa työttömyysetuutta pienennettiin erityisen usein heikommassa työmarkkina asemassa olevilta iäkkäämmiltä työnhakijoilta aktiivimalli näyttää myös kuten edustaja malm puhui kohdistuneen erityisesti miehiin aktiivimalli on koettu vaikeaselkoiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi se on epäoikeudenmukainen alueellisesti aloittain sekä ikäryhmittäin on epäoikeudenmukaista edellyttää kaikilta samanlaista aktiivisuutta vaikka osa työttömistä tarvitsisi ensisijaisesti työ ja toimintakyvyn sekä terveydellisten rajoitteiden selvityksen sekä ohjauksen asianmukaiseen hoitoon kuntoutukseen

arvoisa puhemies muutama näkökohta myös minun puoleltani ensinnäkin toteaisin tähän kokoomuksen vastalauseeseen ja esitykseen siitä että nämä omavastuupäivät pitäisi nostaa viidestä seitsemään me emme sitä siellä valiokunnassa kannattaneet hallituspuolueitten edustajina ja itse ajattelen myös niin että ei ole poukkoilevia ratkaisuja että vähän väliä muutetaan näitä omavastuupäiviä ylipäänsä koko työllisyyspolitiikan osalta minusta on ongelmallista jos ei ole semmoista pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta sitä minusta olisi hyvä

oikein nämä tehdyt tutkimukset eivät osoita sitä oliko tällä aktiivimallilla itsellään miten paljon työllisyyttä lisääviä vaikutuksia vai johtuiko työllisyyden parantuminen kuten hyvin tiedämme että sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa tuli viime vaalikaudella muista syistä ja mikä oli suhdannevaikutus ja niin päin pois sitä oli vaikea arvioida itsekin luulin alun alkaen että tämä aktiivimalli oli alueellisesti hyvin eriarvoistava mutta itse asiassa sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuulimme sen että näitä alueellisia eroja ei niinkään ollut

jotka olivat siellä ansiosidonnaisen puolella ehkä siellä tapahtui myös sitä työllisyyden paranemista itse ajattelen sillä tavalla että ylipäänsä on ehkä väärä lähtökohta ajatella työttömiä yhtenä yhtenäisenä massana tilanteet ovat niin erilaisia siitä oman lähiympäristön työllisyysmahdollisuuksista lähtien siitä mikä on oma koulutustaso miten kauan on ollut työttömänä ja monista eri yksilöllisistä syistä että sen takia me tarvitsisimme enemmän räätälöityjä malleja

arvoisa puhemies kyllä itse asiassa on kirjattu lukuisia osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien ihmisten työllistämistä edistäviä toimenpiteitä ihan jos muutaman tässä luettelomaisesti sanon tämä ei ole kattava lista niin siellä on esimerkiksi osatyökykyisten työkykyohjelma siellä mainitaan kuntoutusjärjestelmäuudistus sosiaalisen kuntoutuksen lisääminen välityömarkkinoiden kehittäminen te toimistojen palvelujen parantaminen muun muassa työhönvalmentajien lisäämisen avulla erityisen tärkeä toimenpide koska siellä tarvitaan nimenomaan sitä henkilökohtaista apua tukea ohjausta kolmannen sektorin palkkatuen kehittäminen niin että siihen tulee mukaan yksilöllinen tuki työkyvyn kartoitus ja muita

avoimille työmarkkinoille minä väitän että jokainen näistä keinoista on vaikuttavampi vaikuttavampi kuin tämä epäinhimillinen aktiivimalli

joka on mittava asia sitä ei varmaan nyt saada tällä kaudella valmiiksi mutta hyvä jos päästään aloittamaan sitä vaikeaa ja haastavaa työtä nämä kuntakokeilut ovat tärkeitä ja minä toivoisin nyt että näissä kuntakokeiluissa mutta myöskin muissa kehittämishankkeissa hyödynnettäisiin myös näitä hyvissä hankkeissa ja kokeiluissa jo tähän asti saatuja räätälöityjä malleja joissa on siis todella hyviä vaikuttavuustuloksia saatu vaikuttavuustuloksia saatu hyvinkin vaikeasti työllistyvien ihmisten auttamisesta

arvoisa puhemies kannatamme hallituksen esitystä nostaa työttömyysputken alaikärajaa kuudestakymmenestäyhdestä vuodesta vuoteen vuonna sen jälkeen syntyneiden osalta muutos ei ole varsinaisesti hallituksen oma toimenpide vaan pohjautuu työmarkkinajärjestöjen vuonna kaksituhattaneljätoista tekemään eläkesopimukseen ja vuoden kaksituhattaseitsemäntoista työeläkeuudistussopimukseen

olevien asema turvattaisiin mutta uusia henkilöitä ei hyväksyttäisi putkeen esimerkiksi työ ja elinkeinoministeriön työllisyyspaketti työryhmän raportin mukaan työttömyysputken poisto voisi nostaa työllisyyttä noin kymmenellätuhannella hengellä tämä muutos parantaisi erityisesti ikääntyneiden työllisyyttä ja vahvistaisi julkista taloutta tämän päätöksen tueksi on olemassa paljon putken poistoa tukevaa akateemista tutkimusta ikääntyneiden työllisyyden nosto on todella tärkeä tehtävä ja ja tällä työllisyysputken poistamisella me nimenomaan voisimme kannustaa palkkaamaan ikääntyneitä ja myös parantamaan heidän edellytyksiään päästä päästä töihin kokoomus on jättänyt vastalauseen tästä lakiesityksestä ja vastalauseen mukainen lausumaehdotus kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työttömyyseläkeputken poistamiseksi ja ikääntyvien työllisyyden parantamiseksi

arvoisa puhemies kyllä tämä hallituksen esitys heikentää työttömyysturvaa työttömien asemaa ei ehkä merkittävästi eikä kovin nopeasti mutta kuitenkin olikin mielenkiintoista ensimmäisessä käsittelyssä kuulla kun edustaja kontula totesi että että hän vastustaa tätä lakiesitystä mutta äänestää kuitenkin tämän puolesta eli ei ilmeisestikään äänestetä itse laista koska koska mietintö on sinänsä yksimielinen on vain kokoomuksen ponnen sisältämä vastalause tämä todella on yli kuusikymmentä vuotiaille työttömille heikennys heidän asemaansa heidän asemansa tässä työmarkkinatilanteessa ei ole kovin hyvä siksi on paikallaan että kokonaan poisteta niin kuin kokoomus ponnellaan pyrkii tekemään vaan pidetään kuitenkin pystyssä toisaalta tämä on työmarkkinaosapuolten hyväksymä eli kolmikannassa hyväksytty menettely ja tältä pohjalta katsoen perussuomalaiset ovat tämän valmiit hyväksymään

kun kokoomus tuolla ponnellaan esittää että kokonaan poistettaisiin tämä putki niin herää kysymys mitä kokoomus mahtaa olla valmis tarjoamaan tilalle kun joitain toimenpiteitä kuulemma on tarjolla niin ne olisi hyvä kuulla tässä yhteydessä kun miettii tuohon ponteen suhtautumista mutta en kyllä äänestä ponnen puolesta arvoisa puhemies tähän edustaja kontulan kantaan viitaten olisi mielenkiintoista kuulla mitä edustaja yrttiaho on tästä mieltä ja mikä on vasemmistoliiton laajempi linja tässä pidättekö tätä hyvänä vai huonona jos

arvoisa puhemies nyt edustaja yrttiahona

se on ihan selvää että eläkeputken leikkaaminen on työttömyysturvan leikkaamista työttömyysturvan lisäpäivät viedään ikärajaa korotetaan yhdellä vuodella kokoomus olisi viemässä koko eläkeputken nämä lisäpäiväthän ovat tarjonneet nimenomaan heikossa työmarkkina asemassa oleville ikääntyneille työttömille työttömäksi joutuville turvaverkon ennen eläkkeelle pääsyä esimerkiksi massairtisanomistilanteessa tai tehtaiden lakkautustilanteessa joita viime vuosikymmeninä on ollut useita tämä on ollut erittäin erittäin hyvä järjestelmä eikä sitä pitäisi purkaa se on monelle teollisuuden rakennusalan ja palveluidenkin helpotus ja huomautan näistä työllisyysvaikutuksista että kyllä ainakin minun järkeni mukaan irtisanomistilanteessa tämä irtisanomispaine kohdistuu nuorempiin ikäluokkiin tämä on myös työnantajan näkökulmasta tarjonnut tavallaan

edun niissä irtisanomistilanteissa toki työnantajat ovat joutuneet maksamaan sitten omavastuuta näistä eläkeputkien lisäpäivien aiheuttamista etuusmenoista maksimissaan yhdeksänkymmentä prosenttia etuusmenosta silloin kun on kyse ollut todella isosta satojen työntekijöiden työnantajasta jonka

yli kolmekymmentä miljoonaa euroa vuodessa eli itse asiassa syy siihen miksi kokoomus haluaa eroon koko eläkeputkesta lienee siinä että se ajaa isoille työnantajille helpotuksia vastuisiin ja maksuihin mitä tuo puolue itse asiassa kaiken kaikkiaan melkein joka asiassa tavoittelee tämä on mielestäni huono

arvoisa puhemies kuten täällä keskustelussa on tullut esille tämä esityshän liittyy tähän kaksituhattaseitsemäntoista vuoden alusta voimaan tulleeseen eläkesopimukseen ja silloin kaksituhattaneljätoista keskeiset työmarkkinajärjestöt päättivät että myös tästä

työssä pidempään se on minusta olennainen kysymys tänäkin päivänä millä tavalla ihmisten työosaaminen otettaisiin entistä enemmän käyttöön ja siinä on sekä työnantajien asenteista kysymys että nuorempien työkollegoidenkin asenteista kysymys että miten arvostetaan iäkkäämpiä työntekijöitä heidän kokemustaan kokemustaan ja osaamistaan kaiken kaiken kaikkiaan me kävimme myös valiokunnassa keskustelua ja aika runsaasti tästä asiasta kuultiin myös asiantuntijoita itse kyllä ajattelen sillä tavalla että kun on tämä kokoomuksen ponsi jossa esitetään että otettaisiin kokonaan tämä järjestelmä irti niin kyllä täytyy sanoa että

toimivuutta tulevaisuudessa mutta eihän se sillä tavalla mene että me yhtäkkiä vain jotain otamme pois esittämättä jotain tilalle

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kuusitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä sosiaali ja

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kuusitoista kautta valtiopäiviltä käsittelee kaikkien eduskuntaryhmien yhteistä lakialoitetta laeiksi rintamasotilaseläkelain yhdeksännen pykälän ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain kolmannen pykälän muuttamisesta lakialoitteessa ehdotetaan rintamasotilaseläkelain ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain mukaisen rintamalisän korottamista viidestäkymmenestä pilkku yhdeksästätoista eurosta sataankahteenkymmeneenviiteen euroon kuukaudessa sosiaali ja terveysvaliokunta pitää lakialoitteen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakiehdotuksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa niiden hyväksymistä muuttamattomina valtion talousarviossa on rintamalisää ja ulkomaille maksettavaa rintamalisää varten arviomääräraha rintamalisien korottamisen lisäkustannukset vuodelle kaksituhattakaksikymmentä ovat neljämiljoonaaseitsemänsataatuhatta euroa ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensimmäisenä päivänä huhtikuuta kaksituhattakaksikymmentä ja tämä korotuksen ajankohdan määräytyminen sinne huhtikuun alkuun johtuu kansaneläkelaitoksen eli kelan tietojärjestelmien kyvykkyydestä toteuttaa lainsäädännön edellyttämät muutokset tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies viime viikolla rintamalisäasiaa käsiteltiin lähetekeskustelussa ja nyt ensimmäinen käsittely tänään sotaveteraanien tilanteesta on keskusteltu täällä eduskunnassa jo vuosikymmeniä käytännön toimet sotaveteraanien eteen eivät ole mielestäni pysyneet näiden puheiden perässä vuosien vieriessä vastustamattomasti eteenpäin valitettavan moni itsenäisyytemme takuumiehistä ja ja naisista on poistunut keskuudestamme vielä elossa olevista sotiemme veteraaneista on huolehdittava hyvin tästä ei voi tinkiä rintamalisien korottaminen viidestäkymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneenviiteen euroon on aivan vähintä mitä me voimme veteraanien eteen tehdä se se oli kaikkien eduskuntaryhmien yhteinen päätös se oli hyvä päätös sotaveteraaneja on elossa vielä kahdeksantuhattaviisisataa ja sotainvalideja alle kahdenneksituhannenneksi lisäksi sotaleskistä ja veteraanien puolisoista on pidettävä huolta myöskään sotaorpoja ei saa unohtaa heitäkin on yli monilla veteraaneilla avun tarve on todella suuri on päivänselvää että kun veteraanien keski ikä on yli yhdeksänkymmentäneljä vuotta niin hoivapalvelujen tarve korostuu nyt ovatkin käsillä viimeiset vuodet kun voimme vielä osoittaa veteraaneille arvostusta kohdentamalla resursseja heille suunnattuihin palveluihin ja kuntoutukseen arvoisa puhemies minusta tuntuu todella pahalta että veteraanien tukeminen on on edennyt poliittisen päätöksenteon puolella näin verkkaisesti asiasta on puhuttu paljon kymmeniä vuosia mutta veteraanien hyvinvointia parantavia uudistuksia on toteutettu eri hallitusten toimesta niin sanotusti pieni palanen kerrallaan esimerkiksi rintamaveteraanien palvelujen parantaminen rinnastamalla heidät sotainvalideihin oli hyvä muutos ja edisti osaltaan suomen sodissa palvelleiden tasa arvoa tämäkin vain toteutui aivan liian myöhään mutta kuitenkin kotiin vietävät palvelut kuuluvat tällä hetkellä kaikille sotiemme veteraaneille maksutta ja nyt onkin erityisen tärkeää että jokainen luottamus ja toimihenkilö siellä kunnissa että sotiemme veteraanit ovat erityisryhmä ja heidän kuuluu saada nämä palvelut valtiokonttori maksaa ne kokonaan

vetoankin hallitukseen että veteraanien kuntoutukseen panostetaan toden teolla on suoraan sanottuna käsittämätöntä että rahaa on riittänyt välillä toissijaisiinkin projekteihin ja samanaikaisesti olemme osittain unohtaneet itsenäisyyden meille turvanneiden ihmisten tarpeet nyt kyse on enää niin pienestä joukosta ettei tässä ole selityksille vaan rahaa lisää tiskiin missä olisimme tänä päivänä jos ei sodissa kukaan olisi uhrannut henkeään tai terveyttään itsenäisyys on mahdollistanut meille elämän vapaassa ja maailmanlaajuisessa vertailussa hyvinvoivassa oikeusvaltiossa se on mittaamattoman arvokas asia minulla on hyvä ystävä kalervo savolainen kuopiossa hän täyttää pian yhdeksänkymmentäkuusi vuotta hän taisteli isäni johtamassa partiossa joukossa syvärillä kalervo savolainen on kirjoittanut viisi sotakirjaa näistä asioista isäni menehtyi jo tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäneljä joten erittäin hienoa on että kalervolla on nämä sotakirjat jotka hän on minullekin lähettänyt että tiedän mikä on ollut se todellisuus sodassa kalervo savolainen lähetti myös terveisiä kun soitin hänelle viime viikolla hän lähetti terveisiä eduskunnalle edustajille älkää tuhlatko sitä työtä ja panosta joka vaati raskaat uhraukset me olemme itsenäisiä kiitos

arvoisa puhemies kävin viime viikolla joensuussa yhdessä sotiemme veteraanien ja veteraanien leskien itsenäisyyspäiväjuhlassa jossa kerroin tästä lakialoitteesta ja siitä että tämä on kaikkien eduskuntaryhmien yhteinen tahtotila sain sieltä tuotavaksi yhteiset kiitokset ja lupasin toimittaa nämä kiitokset perille vaikka korostin kyllä juhlassa että kaikki kiitos kuuluu heille sotiemme veteraaneille ja ja myöskin sotien aikana olleille kotijoukoille jotka varmistivat meille itsenäisen kotimaan tämän juhlan aikana käydyistä keskusteluista keskusteluista tuon tietoonne kolme tärkeää asiaa joista juhlaväki toivoi enemmän yhteiskunnassa keskustelua ensinnäkin he korostivat että liian harvoin puhumme siitä mikä merkitys sodan aikana oli kotijoukoilla jotka pitivät yhteiskuntaa koossa silloin kun miehet ja osa naisistakin oli rintamalla heille kuuluu myös iso kiitos siitä että sotien jälkeen päästiin niin nopeasti yhteiskunnassa jaloilleen toinen tärkeä asia muistaa on se että monet sodasta palanneet olivat usein hyvin traumatisoituneita niin fyysisesti kuin henkisestikin silloin ei ollut kriisiapua tarjolla ja sota kummitteli vuosikausia joskus vuosikymmeniä sen kokeneiden mielissä kun asiasta ei voinut puhua se kuitenkin oli läsnä perheessä ja vaikutti parisuhteeseen ja myöskin lapsiin myöhemmin monesta aviopuolisosta tuli myös omaishoitaja ja esimerkiksi muistisairaus tuo tai toi sodan uudelleen mieleen nämä sodan kokemukset olivat pitkään ja ovat varmaan vieläkin läsnä yhteiskunnassa perheissä ja suvuissa ja kolmantena asiana juhlan keskusteluista nostan esille sotaleskien ja sotaorpojen tilanteen kaatuneitten omaisten liitto on puhunut usein siitä että sotaleskien ja sotaorpojen tilanne poikkeaa muun ikääntyneen väestön tilanteesta äitien jäädessä yksinhuoltajiksi perheet olivat monella tavalla tiukoilla ja ja monet lapset ja nuoret joutuivat kokemaan kovan lapsuuden ja nuoruuden liitto onkin esittänyt että valtiovalta maksaisi sotaleskille kotona asumista tukevat palvelut ja sotaorvoille oikeuden kuntoutukseen näistä kaikista asioista puhuttiin siellä itsenäisyyspäiväjuhlassa ja ja siellä kuulin monia esimerkkejä siitä miten miten oli koettu ja miten on pärjätty tavallaan sotien jälkeen se oli jotenkin niin liikuttavaa siellä se kiitollisuus mitä sain kuulla kun kun kerroin tästä tästä yhdessä tehdystä päätöksestä ja aloitteesta tällä hetkellä jossain päin suomea huomioidaan palvelutarpeen arvioinnissa sotaveteraanien omaishoitajien sotaleskien ja sotaorpojen erityinen tilanne jopa jopa hyvinkin mutta yleisesti ottaen asiaa ei ole hoidettu niin hyvin kuin pitäisi siksi toivonkin että nyt kunnissa ja alueilla otettaisiin asia erityishuomion kohteeksi ja palveluja kehitettäisiin näiden ryhmien yksilöllisiä ja ja erityisiä tarpeita paremmin huomioiden heitä ei todellakaan ole enää keskuudessamme paljon

arvoisa puhemies haluan yhtyä myös siihen näkemykseen joka täällä taisi tulla jo aiemminkin esille että kieltämättä

on lähdetty tekemään sotiemme veteraanien hyväksi kiittämään ja palveluita parantamaan aika myöhäisessä vaiheessa sama koskee myös vaikka talvisodan muistamista talvisodan syttymisestä tuli tässä näin puolitoista viikkoa sitten kahdeksankymmentä vuotta ja jos muistan oikein niin vasta kolmekymmentä vuotta sitten hyväksyttiin se että meillä ruvetaan ylipäänsä muistamaan talvisotaa ja huomioimaan sitä sotiemme veteraaneja on todellakin noin kahdeksantuhatta henkilöä tällä hetkellä ja taitaa olla että sotainvalideja enää vain reilu tuhat eli erittäin erittäin vähän minä haluan tuoda esille olimme edustaja risikon kanssa tänään samassa tilaisuudessa joka oli hyvin mieleenpainuva tilaisuus ja liittyy tähän meidän aihepiiriimme eli tänään eduskunnassa oli juhlakokous ja juhlalounas joka oli rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan kokous ja tosiaankin vasta neljäkymmentä vuotisjuhlakokous tämäkin seitsemänkymmentäyhdeksän perustettiin tällainen neuvottelukunta yhdyselimeksi valtakunnallisille veteraanijärjestöille eduskuntapuolueille ja virkamiehille täytyy sanoa että tämä neuvottelukunta on myös tehnyt hyvää työtä sieltä on tullut tähän taloon aloitteita toteutettaviksi ja näistä aloitteista muun muassa se että tämän vuoden marraskuun alusta lähtien kaikilla veteraaneilla on ollut samat mahdollisuudet saada kotipalveluita sitten tämä käsittelyssä oleva asia jota täällä nyt juuri käsittelemme niin se on meidän yhteinen kaikkien eduskuntaryhmien yhteinen lakialoite pidän erittäin tärkeänä että täällä salissa kunnioitetaan

erillisiä irtiottoja vaan teemme näitä asioita kaiken kaikkiaan yhdessä otan myös esille sen kun meistä moni on tavannut todellakin kaatuneitten omaisten liiton väkeä että he kantavat huolta erityisesti sotaorvoista ja sotaleskien asemasta on todella tehty hyvää tutkimusta siitä minkälaista se elämä oli näissä perheissä kun isä siellä sitten kaiken kaikkiaan sodassa meni tai tai vähän ajan päästä sitten jopa lopullisesti menehtyi vaikka olisi kotiutettukin ainakin oma ajatukseni kulkee sillä tavalla että ehkä meidän pitäisi myös joukkona enemmän paneutua tähän asiaan ja pohtia onko meillä vielä tässä jotain yhteisesti tehtävää

arvoisa puhemies aivan niin kuin edustaja vehviläinen täällä totesi saimme viettää hienon juhlakokouksen tänään rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntatoiminta täytti neljäkymmentä vuotta ja oli juhlakokous rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntahan aikoinansa perustettiin todella huolehtimaan rintamalla toimineista ja heidän läheisistään jotka apua tehtävänä oli nimenomaan yhteensovittaa ja toimia siltana viranomaisten päättäjien ja ja veteraanijärjestöjen välillä siellä tuotiin hyvin esille sitä mikä merkitys todella rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalla on ja ja myöskin sitä miten poliitikot ovat ahkerasti osallistuneet tähän eräänlainen parlamentaarinen ryhmä ja se on hyvä asia on tehty paljon hienoja muutoksia tässä viime aikoina ja viime vuosina esimerkiksi nämä kotiin vietävät palvelut kotiin vietävät kuntouttavat palvelut ja kotipalvelut ovat aivan valtavan hyvä asia ja sitten tietysti tämä että invalidien laitoshoito on saatu nyt järjestettyä

sotaorpojen tilanne on tällä hetkellä sellainen joka varmasti vaatisi huomiota nimittäin muistelen silloin kun tulin tähän taloon ensimmäisinä vuosina tehtiin partisaanien uhreille ensiksi kertakorvaus ja sitten kuntoutus tämä on ihan vastaavaa vastaavaa ajattelua elikkä me voisimme ajatella että se olisi

no nyt tietysti yritetään eri tavoin saada erilaisia hankkeitakin heille että he saisivat tällaista kuntoutusmallia kehitettyä ja olen itsekin tehnyt siihen talousarvioaloitteeseen aloitteen toivon että siihen osallistutaan mutta sitten vielä pari muuta tällaista veteraanipoliittista asiaa olen itse saanut olla veteraanipoliittisen neuvottelukunnan jäsen mutta myöskin ministerinä ja silloin tehtiin veteraaniohjelmia rahaahan ei ollut tietenkään ihan sitä mitä olisi tarvittu ja siitä syystä piti priorisoida mutta nyt kun väki on vähentynyt niin toivon että huolehditaan

sotainvalidien veljeskodit jotka ovat erikoistuneet tähän ikäihmisten kuntoutukseen miksi emme hyödynnä sitä osaamista se on hyvin vaihtelevasti eri alueilla hyödynnetty ja toivon että siihen myös valtiovalta paneutuu hieman hieman vielä tarkemmin kiitos

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö seitsemäntoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö seitsemäntoista kautta kaksituhattayhdeksäntoista vp käsittelee hallituksen esitystä jossa ehdotetaan muutettavaksi sosiaali ja terveystietojen terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain viidettäkymmenettä pykälää kyseistä pykälää ehdotetaan muutettavan siten että sosiaali ja terveysalan tietolupaviranomainen jäljempänä tietolupaviranomainen saisi periä korvauksen tietoluvan lisäksi tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta toimittamisesta ja yhdistelystä esikäsittelystä pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista lain viidennenkymmenennen pykälän momenttia esitetään täydennettäväksi siten että rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä joka luovuttaa tietolupaviranomaiselle tietoja tietopyyntöä koskevan päätöksen perusteella olisi myös oikeus saada tietolupaviranomaiselta korvauksena näin määräytyvä osuutensa tietopyyntöä koskevan päätöksen saajan maksettaviksi määrätyistä kustannusten korvauksista lisäksi lain viidennenkymmenennen pykälän kolmanteen momenttiin esitetään tehtäväksi vastaava tekninen korjaus esityksellä on vaikutus vuoden kaksituhattakaksikymmentä tulo ja menoarvioon ja erityisen merkittävä vaikutus vaikutus tietolupaviranomaisen vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjettiin ja budjettikehyksen suunnitteluun koska talousarvioesitys on valmisteltu siten

se on vahvistettu sosiaali ja terveysvaliokunta pitää hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä perusteltuna sosiaali ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain eli niin sanotun toisiolain viidennenkymmenennen pykälän muuttamista ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana toisiolain säätämisen yhteydessä kumottiin potilaslain kolmannentoista pykälän viides momentti jonka nojalla terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl voi antaa luvan tietojen saamiseen yksittäistapauksessa kun tieteellistä tutkimusta varten tarvitaan tietoa useamman kuin yhden terveyden ja sairaanhoidon toimijan potilasasiakirjoista lainkohdan kumoaminen on säädetty tulemaan voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä koska sosiaali ja terveysalan tietolupaviranomaisen tietolupakäsittelyyn liittyvä toimivalta tulee voimaan vasta ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentä valiokunta ehdottaa potilaslain kolmannentoista pykälän viidennen momentin voimassaolon jatkamista mainittuun ajankohtaan saakka valiokunta ehdottaa tämän vuoksi uuden lakiehdotuksen hyväksymistä tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen

ensimmäiseen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies ärade talman tässä on aika teknisluonteisia asioita joita nostetaan esille tässä tässä esityksessä ja ne koskevat paljon just just näitä kuulemisia ja sitä että ne hoidetaan kunnolla se läpinäkyvyys on kaikista tärkeintä mielestäni tässä tässä jutussa

nämä yksityistieasiathan voivat olla todella ja tunteita herättäviä ja ja valiokunta on on tässä nostanut esille sen että yksityisteihin liittyvissä usein vaikeissa kysymyksissä tarvitaan maaoikeusinsinöörin syvällistä substanssiasiantuntemusta asian valmisteluun lisäksi myös pääkäsittelyssä näen että tämä on todella tärkeä ja hyvä asia asia

tulevaisuudessa liikenne ja ja viestintävirasto hoitaisi yksityistieasioiden valtakunnallista koordinaatiota hoitaisi

myös yhteistyön ja olisi sitten myös yksityisteiden valtionavustusten kohdentamisesta vastaava viranomainen näen että on todella tärkeää että että tämä on myös alueellisesti perehdytetty ja ja ely keskusten kanssa hoidetaan kunnolla tulevaisuudessa tätä asiaa niin että tämä on yhdenvertaista myös alueellisesti

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kahdeksan

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi suomen norjan ja ruotsin välisen pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen vuosia kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme koskevassa sopimuksessa suomi sitoutuisi rahoittamaan pohjoiskalotin vuosittain kahdeksankymmentä koulutuspaikkaa työvoimakoulutukseen osallistuville opiskelijoille sopimuksen arvioidaan aiheuttavan sopimuskauden aikana vuosittain noin yhden pilkku seitsemän miljoonan euron kustannukset pohjoiskalotin koulutussäätiö on perustettu vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi jatkamaan vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä perustetun suomen norjan ja ruotsin yhteisen aikuiskoulutuskeskuksen työtä koulutussäätiön tehtävänä on järjestää ja kehittää koulutusta ensisijaisesti suomen ja ruotsin pohjoisimpien osien työmarkkinoiden tarpeisiin koulutusta tulee järjestää kustannustehokkaasti ottamalla huomioon kalottialueen työmarkkinoiden ja opiskelijoiden tietotarpeet jotta he voivat saada työtä ja säilyttää työpaikkansa koulutussäätiön tulee tehdä yhteistyötä elinkeinoelämän kuntien ja muiden koulutuksentarjoajien ja viranomaisten kanssa tehtävän toteuttamiseksi suomen rahoittamien koulutuspaikkojen määrä pysyy ennallaan edelliseen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lopussa päättyvään sopimuskauteen verrattuna sopimuksella kumotaan aiempi sopimus joka on koskenut työvoimakoulutuksen toteutusta vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista uusi sopimus ei tuo olennaisia sisällöllisiä muutoksia aiempaan sopimukseen verrattuna opetus ja kulttuuriministeriö on jatkossa suomen vastuuministeriö nykyisen työ ja ja elinkeinoministeriön sijaan sillä vastuu tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta on siirtynyt opetus ja kulttuuriministeriölle koulutuksen rahoitustapa vaihtuu koulutuksen hankintaa koskevasta sopimuksesta toiminnan rahoitukseen myönnettäväksi avustukseksi ammatillista ammatillista tutkintoon tai sen osaan johtavaa työvoimakoulutusta toteutetaan osana ammatillisen koulutuksen ohjaus ja rahoitusjärjestelmää koulutussäätiön tarjoama koulutus on hieman kansallista ammatillista työvoimakoulutusta kalliimpaa johtuen oppilaitoksen sisäoppilaitosluonteesta ja kansainvälisyydestä valiokunnan arvion mukaan koulutuksen pohjoismaisuus tarjoaa hyvät edellytykset työmarkkinoiden tarpeita vastaavan ammattitaidon omaavan työvoiman liikkuvuudelle pohjoiskalotin työmarkkinoilla sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että koulutussäätiön laadukkaalla koulutustarjonnalla ja pohjoiskalotin alueen työvoimatarpeen ajantasaisella arvioinnilla varmistetaan opiskelijoiden koulutuksen jälkeinen hyvä työllistyminen valiokunta korostaa koulutussäätiön mahdollisuuksia toteuttaa jatkuvan koulutuksen tavoitetta työ ja elinkeinotoimisto päättää opiskelijoiden valitsemisesta työvoimakoulutukseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa opiskelijaksi voidaan valita koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan ammattiin tai tehtävään soveltuva henkilö jolla on työ ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve sivistysvaliokunta esittää harkittavaksi että nyt neuvotellun sopimuskauden päättymiseen mennessä selvitetään myös mahdollisuutta tarjota koulutussäätiön

ammatillisen koulutuksen koulutuspaikkoja nykyistä laajemmin esimerkiksi perusopetuksen juuri päättäneille nuorille hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena valiokunta puoltaa sopimuksen hyväksymistä ja tämä oli ihan yksimielinen mietintö kiitos

arvoisa puhemies kun ei ollut tilaisuutta osallistua ensimmäiseen käsittelyyn niin muutama sana aiheesta nyt sisäilmaongelmaisten rakennusten ja ja asuntojen korjaaminen ja sisäilmasta sairastuneiden ihmisten auttaminen on laaja ongelmavyyhti jonka ratkaisuun meidän on viimein löydettävä tehokkaat keinot hallitusohjelmaan kirjattiin tästä oma toimenpidekokonaisuus ja sitä ryhdymme nyt toimeenpanemaan sisäilmasta sairastuneet kohtaavat valitettavasti edelleen vähättelyä terveydenhuollossa sairaille ja lääketieteellistä hoitoa ja kuntoutusta tarvitseville saatetaan tarjota erilaisia mielenhallintamenetelmiä sen sijaan että tutkittaisiin tarkemmin oireita ja niiden yhteyttä rakennusten sisäilmaongelmiin samaan aikaan sisäilmaongelmat voivat ajaa ihmisen pahimmillaan pois kodistaan sisäilmasairauksien on todettu olevan yksi asunnottomuuden riskitekijä olemme nyt hyväksymässä uutta avustusmuotoa jonka tarkoituksena on edistää asuinrakennusten korjaamista ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja parantaa näin kosteus ja mikrobivaurioisissa ja sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa asuvien ihmisten asemaa

hakea asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä rakennusten perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin avustukset on tarkoitus kohdentaa nimenomaan kosteus ja mikrobivaurioituneiden ja muutoin sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun avustusta voidaan niin yksittäiselle henkilölle kuin asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle kuten taloyhtiölle arvoisa puhemies ympäristövaliokunta käsitteli lakiesitystä huolella kiinnitimme huomiota muun muassa siihen että kuntotutkimusten ja suunnitelmien tekijöiden pätevyysvaatimusten tulee olla selkeät ja perustua käytössä oleviin pätevyysvaatimuksiin on myös pidettävä huoli että eri asumisen hallintamuodot ovat yhdenvertaisessa asemassa kun avustusta jaetaan hakuprosessin on on oltava selkeä ja helppokäyttöinen viestintää ja ja neuvontaa on oltava riittävästi ja sitä on kohdennettava erityisesti yksityishenkilöille jotta myös pientaloasujat osaavat hakea avustusta arvoisa puhemies tämä avustus ei toki yksin riitä sisäilmaongelmien selättämiseen pelkät suunnitelmat eivät auta varaa toteuttaa tarvittavia korjauksia hallitusohjelman mukaisesti tulemme selvittämään millaista apua ja tukea homeloukkuun jääneet tarvitsevat muun muassa miten valtio voisi tukea rakennusten sisäilmaongelmien korjaamista ja puhtaiden asuntojen rakentamista sisäilmasta sairastuneille lisäksi selvitetään onko tarvetta vahvistaa sisäilmaongelmaisen talon ostajan oikeusturvaa velvoittavalla lainsäädännöllä sekä yksityisten omistamien asuinrakennusten korjausavustusten tarpeellisuutta ja reunaehtoja tätä kokonaisuutta viedään eteenpäin valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan kautta erillisellä vn teas hankkeella hanke on nimeltään sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen ja selvitysten on määrä valmistua toukokuuhun kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä sen jälkeen on johtopäätösten ja ripeiden toimenpiteiden aika ja terveysministeriö tähdentää lausunnossaan että terveyshaittakorjausten tukeminen tavalla tai toisella taloudellisessa umpikujassa oleville ihmisille on hyvin tarpeellista arvoisa puhemies kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin on osoitettu kaksi pilkku kolme miljoonaa euroa jos keskimääräinen avustussumma olisi kolmetuhatta euroa voitaisiin avustusta myöntää noin seitsemällesadalleviidellekymmenelle kuntotutkimukselle vuosittain tämä on hyvä alku on kuitenkin tärkeää että avustuksen käyttöönoton jälkeen sen toimivuutta ja riittävyyttä sekä jakautumista asuntotyypeittäin seurataan huolellisesti tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin tuen riittävyyden varmistamiseksi ja paremmaksi kohdentamiseksi niille jotka sitä kipeimmin tarvitsevat ympäristövaliokunta hyväksyy mietinnön yksimielisesti hienoa että saadaan tämä